lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskeytettiin tiistaina kahdeskymmenesyhdeksäs pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä viiva kahdennestakymmenennestäkahdeksannesta asiasta keskustelun aloittaa pääministeri sipilä viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies miksi hallitus ja eduskunta joutuvat leikkaamaan siksi että maamme ei ole kyennyt uudistumaan hallitus päätti mittavista rakenteellisista uudistuksista niitä ei kyetty viemään läpi leikkausten tekeminen on äärimmäisen vastenmielistä ja epämukavaa puuhaa joudumme koskemaan monien saavutettuihin etuihin ja kyseenalaistamaan melkein kaikkien yhteiskunnan rakenteiden nykyisiä toimintatapoja tilannetta pahentaa entisestään se että olemme menettäneet ketteryytemme liiaksi kasvaneella sääntelyllä ja hallinnoinnilla tämän kaiken seurauksena liian moni on vailla työtä ja julkinen taloutemme on kriisissä olemme ajautuneet tilanteeseen jossa meidän on samaan aikaan että vietävä isoja uudistuksia läpi emme olisi tässä jos uudistukset ja varautuminen väestörakenteen voimakkaaseen muutokseen olisi tehty ajoissa nyt se on tehtävä tämä ei tule olemaan hauskaa eikä siitä heru irtopisteitä nyt on ajateltava suomen etua tehtävä se mitä nyt vaaditaan tällä menolla emme pysty huolehtimaan edes peruspalveluistamme käänne on saatava senkin vuoksi aikaiseksi tämä vaalikausi tulee olemaan helppoa niille jotka vastustavat muutosta arvosteltavaa löytyy joka nurkasta kaikkiin rakenteisiin joudutaan koskemaan tämä hallitus ei ainoastaan puhu uudistuksista vaan tulee toteuttamaan ne monet meistä pitävät itseään uudistajina kaivetaan nyt se uudistaja esiin sieltä pölyn keskeltä nyt puheiden on muututtava käytännön teoiksi tämä hallitus saa voimansa hallitusohjelmaan kirjoitetusta visiosta siinä määritellään se suomi johon johon muutoksilla pyritään olemme sitoutuneet siihen sen eteen kannattaa ponnistella täällä eilen viitattiin monta kertaa kätilöihin miksei oppositiota nyt kuunnella kun kätilöitäkin kuunneltiin kätilöt kuten useimmat ihmiset ratkaisevat jatkuvasti ongelmia käytännönläheisesti joka päivä joka tunti kätilöillä oli heti spontaani ratkaisu tilanteeseen johon he joutuivat yllättäen älkää koskeko sunnuntailisiin mutta osasta lomarahoja voidaan leikata se kohtelee palkansaajia tasapuolisemmin voi kun tuo käytännönläheinen ongelmanratkaisukyky leviäisi nopeasti tähän saliin työmarkkinajärjestöjen pöytään laajemmin koko meillä ei olisi mitään hätää

valmistautukaamme kunnolla uudistusten tekemiseen tämän ja edellisen hallituksen listalla oli esimerkiksi kuntien tehtävien karsiminen miljardilla eurolla kaikki tässä salissa ovat olleet hallituspuolueen asemassa kirjoittamassa tätä tavoitetta odotan että ehdotuksia satelee vastuulliselle ministerille niin oppositiosta kuin hallitusryhmistäkin myöskään sote uudistus ei synny itsestään sekin on meidän yhteinen harjoituksemme aloitimme viime kaudella se on kesken seuraavan kuukauden aikana on tehtävä merkittävät päätökset että päästään eteenpäin haluan vielä lopuksi kiinnittää huomion budjettikirjan taseeseen olemme tehneet lupaamamme muutoksen otamme myös budjettiprosessin osaksi valtion omaisuus eli tase on laiskassa käytössä tase on saatava töihin luomaan uutta ja uudistamaan yhteiskuntaamme vaadin sitä useaan otteeseen viime kaudella tämä hallitus tulee laittamaan valtion omaisuuden aivan uudenlaisella tavalla töihin töihin luomaan työpaikkoja uusimaan suomalaista teollisuutta tuon tämän kokonaisuuden eli valtion omistajastrategian keskusteltavaksi tähän saliin ensi vuoden keväällä nyt kun tase on osana budjettikirjaa toivon teidän ehdotuksianne tässäkin keskustelussa siitä miten tase saadaan yhdessä luomaan ja uusimaan yhteiskuntaamme tässäkin asiassa olemme omituisella tavalla kiinni vanhassa elämme tulevaisuuden kannalta yhtä herkimmistä hetkistä suomessa emme saa antaa nyt periksi vaan meidän on huolehdittava siitä että vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi suomi on uudistuva välittävä ja turvallinen maa jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja yhteiskunnassa vallitsee keskinäinen luottamus

pääministerin puhe oli jälleen erinomainen ja erinomaisen rakentava myöskin opposition suuntaan eli nyt jos oppositio lähtisi käynnistämään tätä keskustelua vähän toisessa asennossa te voisitte nauttia tyydytystä siitä että kun esitätte ministeri vehviläiselle pitkän listan niistä tehtävistä mitä mitä kevennetään kuntien voisitte sanoa kannattajillenne että te olette saaneet aikaan oppositiosta enemmän kuin ehkä monet oppositiot vuosikymmeniin tarttukaa tähän pääministerin tarjoukseen tuokaa esityksiä jotka osaltaan vaikuttavat siihen että suomen talous saadaan tasapainoon ja tämä hyvä yhteinen isänmaamme parempaan asentoon sitten oli erinomainen asia myös tämä valtion taseen aktiivisempi hoitaminen tässäkin on paljon tehtävää tehkää siinäkin aloitteita että millä tavalla ja mihin toimiin valtio voisi ryhtyä uusien työpaikkojen saamiseksi ja mitä passiivista omaisuutta voitaisiin panna uuteen

puheenvuoro edustaja rantakankaalla

ja tämä on samalla tämmöinen työjärjestyspuheenvuoro rakentavaa keskustelua kaivataan viime aikoina tämä sali on alkanut muistuttaa enemmän tämmöistä punakaartien tilaisuutta jossa asiat ratkaistaan huutamalla eikä keskustelemalla eilen edustaja arhinmäki yritti ratkaista asioita laulamalla en ollut paikalla oliko hän taas juovuksissa sitä en

arvoisa puhemies kyllä myös minä haluan kiitosta pääministerille ja maamme hallitukselle uudenlaisesta tavasta toimia minua on ihmetyttänyt se että ensin syytetään että ei kuunnella ja sitten kun kuunnellaan ja vielä annetaan sen vaikuttaakin niin ei sekään näytä kelpaavan meidän oppositiolle minun mielestäni oli hienoa että kuunneltiin kätilöitä mutta myös niitä kolmekymmentätuhatta ihmistä jotka olivat mieltään osoittamassa nyt pitäisi tehdä pieniä viilauksia ja katsoa että löydämme sellaisen paketin joka kohtelee meitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

puhemies pääministeri sipilä me olemme valmiita kyllä yhteistyöhön mutta emme sellaiseen leikkauspolitiikkaan joka vie vähävaraisimmilta ihmisiltä suomessa

ei lapsiperheiltä ei työttömiltä me tuomme oman vaihtoehtomme tähän sopeutuspolitiikkaan sitten kun saadaan tietää tässä eduskunnassa milloin meidän vaihtoehtobudjettimme esittelyn aika on me tuomme myös paketin joka kertoo miten talouskasvua ja työllisyyttä saadaan rakennettua toisella tavalla kuin mitä hallitus nyt on lähtenyt viemään eteenpäin minä kysyn pääministeri teiltä oletteko te valmiit tulemaan tähän yhteisen vastuun sopimuksen prosessiin mukaan hallituksena rakentamaan kättä päälle suomalaista yhteiskuntaa siellä on yli kuusikymmentä kansalaisjärjestöä ja paljon asiantuntijoita mukana ja se prosessi jatkuu tervetuloa

arvoisa puhemies hallitus kurittaa leikkauksillansa kaikkein heikoimpiosaisia lapsia vanhuksia eläkeläisiä pienituloisia pääministeri sipilä olette todennut että vammaisilta ei leikata ollenkaan ja ihmettelen mihin tämä perustuu sillä hallitus korottaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja heikentää asumistukea jäädyttää kansaneläkkeitä pienentää lääkekorvauksia suurentaa sairaiden taksimatkakorvausten omavastuita poistaa ruokavaliokorvausta nämä kaikki iskevät pahiten heikoimmassa asemassa oleviin kuten eläkeläisiin ja vammaisiin koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaatte isolla kädellä yliopistojen määrärahoja ja tekesin myöntövaltuuksia toisaalta ohjaatte kärkihankkeillanne rahaa valittuihin kohteisiin ja ihmettelenkin onko teillä viisaus valita voittajia tieteessä on erittäin tärkeää että on tutkimuksen vapaus mistä tahansa voi nousta

arvoisa puhemies pääministeri sipilä sanoi että leikkaaminen on vastenmielistä ratkaisuja

riittävästi tuloja

veroparatiiseihin valuu miljardeja euroja joka vuosi harmaan talouden vastaisen työn ja veroparatiisien kuriin laittamisen pitäisi olla aivan ykkösasia niin suomessa kuin euroopassa mutta mitä tekee hallitus viime kaudella lisättiin harmaan talouden torjunnan resursseja hallitus leikkaa niitä yhdeksänkymmentäyhdeksän poliisia vähemmän tutkimaan harmaata taloutta eikö pääministeri sipilä nyt pitäisi nimenomaan panostaa siihen että harmaa talous ei rehota ja veroparatiiseilla kikkailu saadaan kuriin kun teillä hallituksen sisälläkin on kokemusperäistä asiantuntemusta siitä miten veroparatiisiyritykset toimivat niin sieltä varmaan voi saada myös vinkkejä siitä miten tähän ongelmaan voidaan puuttua

ärade fru talman rouva puhemies herra pääministeri näin yleisellä ainakin minun helppo yhtyä siihen visioon mitä äsken maalasitte toimista voidaan olla vähän eri mieltä yritimme itse asiassa jo viime hallituksessa tehdä näitä
suomea silloin keskustapuolue ikävä kyllä vastusti melkein kaikkia uudistuksia tämä on ainakin minun kokemukseni voin toki olla väärässä mutta tältä se kyllä tuntui joka tapauksessa uudistaminen on on välttämätöntä ja siinä tietenkin teille nytten jaksamista mitä tulee näihin priorisointeihin niin on kysyttävä edelleenkin sitä minkä takia koulutus tiede tieteen tekeminen on se mitä rokotetaan kaikkein eniten se ei mielestäni ole johdonmukainen tapa toimia koska väitätte herra pääministeri teidän ohjelmassanne että osaaminen on suomelle kärkihanke se on meidän

lukee mielestäni se ei oikein näy nyt teidän politiikassanne ja toivoisin että voisitte vähän tätä edelleen perustella

on peräänkuulutettu rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja sitä kristillisdemokraatit ovat nimenomaan pyrkineet koko ajan tekemään myöskin pyysitte sitä että valmistaudutaan kunnolla ja tietenkin on hyvä että esimerkiksi eläkeläisten asumistukea kohtuullistettiin ja peruttiin sunnuntai ja vuorolisiin

kohdistuvat kohdistuvat paineet ja leikkaukset solidaarisuusveron tulorajaa tulorajaa laskettiin nämä ovat ihan oikeita liikkeitä mutta jotenkin on jäänyt vähän se tunnelma että näihin ei ehkä oltu valmistauduttu kunnolla että ne ovat olleet sellaisia liikkeitä joissa tuntuu että ei ole meinattu pysyä perässä kun kun näissä asioissa on sitten tehty muutoksia mutta muutokset ovat olleet oikeansuuntaisia kiitos siitä arvokkain tase erä mikä tällä kansakunnalla on on meidän lapset ja nuoret siinä mielessä hienoimmatkaan innovaatiostrategiat ja kehityspolitiikat eivät tule onnistumaan mikäli meidän lapset ja nuoret syrjäytyvät olisinkin kysynyt tästä millä tavoin me pidämme huolta siitä että nämä leikkaukset mitkä kohdistuvat lapsiin ja nuoriin eivät syö tämän kansakunnan

kyllähän tässä nyt se tilanne on että kylmä oikeistolainen talouslinja on valittu kun katsoo tätä keltaista paksua kirjaa niin ei täällä kyllä kauheasti oikeudenmukaisuustekoja löydy eikä niitä työllistäviä tekoja myöskään päinvastoin toisin kuin keskusta viime hallituskaudella puhui

miljardiluokan kasvurahasto jolla tullaan ratkaisemaan koko työllisyysongelma niin nyt kun valta on teillä valtikka käsissänne niin täältä löytyy kolmekymmentäviisi miljoonaa panostusta tähän mihin tämä kasvurahasto katosi

arvoisa puhemies yhdyn niihin jotka ovat todenneet että elämme valtavassa muutoksessa ja tämä muutos on kylmä jos tarraudumme olemassa olevaan niin meidän käy niin että me menetämme omat omat mahdollisuutemme sen tähden meillä vaikka tuntuisi turvalliselta tarttua olemassa olevaan tilanteeseen se ei vie meitä eteenpäin sen tähden tarvitaan rajallisista resursseista muutamia valintoja ja sen tähden hallitus on valinnut nämä kärkihankkeet kärkihankkeilla on olemassa oma riski mutta nyt on otettu tämä riski ja me uskomme vakaasti että tässä muutoksessa jonka myllerryksessä olemme näitä kärkihankkeita eteenpäin viemällä voimme säilyttää ja saada aikaan tulevaisuudessa uusia työpaikkoja jopa sataantuhanteen sen tähden tätä asiaa kannattaa nyt viedä eteenpäin totean lopuksi että meille kaikille on hyvä että meillä on aikaa meillä on muutama viikko aikaa löytää sitä yhteistä konsensusta

arvoisa arvoisa puhemies pääministeri sipilä ennen vaaleja puhui paljon uudesta poliittisesta kulttuurista ja nyttenkin äskeisessä puheessa vetositte yhteistyön henkeen itse asiassa paljon ennen vaaleja herätitte toiveita puhuitte laajasta yhteiskuntasopimuksesta nyt olette tekemässä vain työmarkkinaratkaisuja jossa ajatte vain työnantajan etua te sanoitte että pakko on pelolla johtamista ja menneisyyden maailmaa nyt tuotte pakkolakeja sanoitte äsken että sote uudistus on yhteinen prosessi nyt viette vain sitä hallituksen enemmistöllä eteenpäin ja oppositiolle on jätetty seurantarooli me tarjosimme teille yhteistyön kättä normitalkoissa sanotte että tämäkin viedään hallituksen hartioilla eteenpäin kesällä peruskoulun parlamentaarinen kehittäminen on on unohdettu ja sitten sanoitte ennen vaaleja että jos tehdään kasvurahasto niin suomen talous lähtee nousuun eikä pienituloisista tarvitse leikata senttiäkään miten itse arvioitte nyt miten olette vaikuttaneet poliittiseen luottamukseen miten itse arvioitte omaa toimintaanne tässä poliittisessa uudessa kulttuurissa

edustaja lindström sanoi täällä että te olette tekemässä työmarkkinaratkaisua jolla ajetaan vain työnantajan etua jos näin olisi niin kun sakkin on tullut aika paljon vastaan ja ovatko hekin tekemässä nollaratkaisua vain siksi että ajetaan työnantajan etua minä luulen että se kertoo siitä että että paremmin kuin poliittinen oppositio niin siellä työmarkkinajärjestöissäkin on ymmärretty tämä tilanteen vakavuus ja näitä ollaan tekemässä sen takia että me ajetaan ja turvataan niitä työpaikkoja jotka tällä hetkellä ovat olemassa ja että saadaan työtä vastavalmistuneille saadaan työtä työnsä menettäneille me ollaan työttömien asialla ja kaikkien niiden suomalaisten asialla joiden työllisyystilanne on tällä hetkellä heikko tai uhattuna se on se asia jota tässä ajetaan ja toivon että siihen yhteistyöhön kaikki

arvoisa puhemies toistan vielä kerran me olemme kannattaneet sitä yhteiskuntasopimusta josta pääministeri sipilä puhui ennen vaaleja me olemme kannattaneet myös työmarkkinaratkaisuja jopa tarjonneet siihen edustaja lauri ihalaista kätilöimään mutta se ei ole hallitukselle kelvannut ja sitten kun miten hallitus on toiminut niin onhan se kuvaavaa onhan se kuvaavaa että kun te nyt ajatte tätä sairauskarenssia josta vain kokoomus puhui ennen vaaleja jonka sipilä ja perussuomalaiset tyrmäsivät niin te perustatte sen vain yhden osapuolen laskelmiin ek laskelmiin joilla on tässä oma intressi ettekä ole edes kysyneet palkansaajapuolelta mitään te olette menneet täysin työnantajan pukukoppiin hoidatte paremmin ekn edunvalvontaa kuin häkämies itse konsanaan kysytään teidän palkkanne maksaa suomen kansa eikö teidän pitäisi olla tasapuolinen ja se paketti mitä nyt ajatte ensimmäistäkään toimea ei ole tulossa voimaan tänä vuonna ei ensi vuonna ehkä seitsemäntoista ja sekin on pitkä ja kivinen tie

arvoisa puhemies puhe oli pääministerin puhetta mutta siinä oli vähän sellainen yritysjohtajan sävy yritysjohtajana voidaan tehdä johdonmukaisia koviakin yksiselitteisiä ratkaisuja yrityksissä mutta pääministeri johtaa hallitusta ja suurelta osin maata ja silloin pitää ottaa monia realiteetteja huomioon yksi realiteetti on työmarkkinoiden logiikka

pidentämässä työaikaa ja puuttumassa sairauslomaoikeuteen muun muassa ek ei suostu keskitettyyn ratkaisuun sen on häkämies moneen kertaan todennut minkälaisen riskin te otatte työmarkkinoiden vakauden ja samalla kustannuskehityksen kannalta sillä että te pakkolakeja säätämällä ammattiyhdistysliikkeen vastaantulon tyrmäämällä ajatte tilanteeseen jossa kompensaatiovaatimukset ensi syksyn työmarkkinakierroksella ovat todella tuntuvia

arvoisa puhemies tässä salikeskustelussa hyvin helposti mennään pieniin yksityiskohtiin stilistisiin yksityiskohtiin johonkin tiettyyn asiaan ja ruoditaan sitten kun kysymyksessä on kuitenkin iso kokonaisuus tässä on mukana budjetti budjettikehys kaikki nämä toimenpiteet mitä tehdään kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ja tämä kokonaisuutena luo sitten edellytykset sille lopputulokselle mitä haetaan ja tässähän haetaan erityisesti niin kun pääministeri eilen jo täällä salissa moneen kertaan totesi työllisyyden parantamista sadankymmenentuhannen uuden työpaikan luomista suomeen joka taas vaikuttaa suoraan siihen että me pystytään vähentämään velkaantumista ja jopa lopettamaan velkaantumisen ja kun pääministeri kysyi tässä nyt että miten tätä valtion tasetta voitaisiin laittaa niin kun töihin ja miten sitä parhaiten voisi hyödyntää niin kysyn pääministeriltä kun meidän pk sektorin viennin rahoitus on pikkusen heikoissa kantimissa niin voitaisiinko tätä käyttää muun muassa tämmöiseen

puhemies keskustellaan myös tästä johtamisjärjestelmässä tapahtuneesta muutoksesta joka on tämän hallituksen aikana selvästi tapahtunut tuo albert einstein joskus sanoi jotenkin näin että ongelmat harvoin ratkeavat samalla ajattelulla jolla ne ovat syntyneet minusta on hyvä että tässä aika poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa seitsemän vuoden kroonisen alijäämän jälkeen on omaksuttu uudenlaista johtamistapaa valtionhallintoon kun tässäkin budjettikeskustelussa edellisinä päivinä on välillä kuulunut syytöksiä yksittäisten ministereiden suuntaan että miksi ette puolusta oman ministeriönne hallinnonalan asioita niin kuin ennen on tehty nyt minä olen huomannut kun olen seurannut hallituksen työskentelyä aika läheltä että nyt tässä hallituksessa ministerit edustavat hallituksen eduskunnassa hyväksyttyä hallitusohjelmaa omissa ministeriöissään ovat osa tätä koko johtamisjärjestelmää eikä sektoreittain

tässä salissa on monta kertaa esitetty kysymyksiä ja toiveita siitä mistä saadaan uutta työtä mistä saadaan tälle yhteiskunnalle uutta kasvua tai ideoita hyvinvointia ja uusia rakenteita jotka ovat ketterämpiä keveämpiä kestävämpiä minä ehkä kiinnittäisin hallituksen huomiota meidän tämänhetkiseen turvapaikanhakijakysymykseen ennemmin kuin että me katsomme sitä ikään kuin kriisinä tai katastrofina niin minun mielestäni se on nostanut yhteiskunnassa esiin paljon myöskin hyvää paikalliset ihmiset ovat ruvenneet toimimaan aivan uudella tavalla on syntynyt uudenlaista erilaisten kulttuurien kohtaamista se on nostanut uusia nuoria osaajia kehittämään erilaisia teknologisia ratkaisuja on omaehtoisesti kunnissa lähdetty rakentamaan nopeasti erilaisia kotouttamispolkuja siellä on paljon vahvaa tietoa ja osaamista ja ennen kaikkea ehkä se erilaisten ihmisten kohtaaminen tai alueellisesti joku koulu mikä on ollut lakkautusuhan alla saakin yhtäkkiä tämän kysymyksen kautta uusia mahdollisuuksia minä toivon että kun tämä uudistus tehdään niin otettaisiin myöskin tämä akuutti tilanne

värderade fru talman pääministeri sipilä sanoi että uudistuksiin pitää valmistautua kunnolla no uudistuksia tarvitaan ja valmistautua pitää ja mielellään kunnolla kuultiin viikko sitten että lomarahoja ei voi leikata sitten kuultiin että niitä voi leikata kolmekymmentä prosenttia se on tasapuolista sitten niitähän ei ole kaikilla joten ne pitää luoda pitää luoda kahdellekymmenelleviidelletuhannelle yritykselle lisäkustannus kunnes todettiin että ei luodakaan miten hallitus valmistautuu

puhemies pääministerin puheenvuorohan käsitteli ymmärtääkseni poliittista kulttuuria ilmapiiriä ja johtamista itse kunkin vastuuta suomen nykytilasta se on niin että emme me me kyllä tästä nykypälkähästä tule selviytymään oli johdossa kuka tahansa menneitä märehtimällä ja toisiamme täällä syyttelemällä ja aina vaan menneisiin menneisiin palaamalla tarvitaan poliittisen ilmapiirin muutos ja tämä näkemys koskee kaikkia meitä jokaista puoluetta tässä isossa salissa kaikilla on tässä suhteessa kyllä vastuu siitä kuinka meille on käymässä tässä mielessä työmarkkinajärjestöjen nyt viime aikoina ottamat askeleet ovat myönteisiä merkkejä sillä näyttää että otetaan vastuuta vaikeista asioista ja tehdään historiallisia uusia avauksiakin neuvottelupöytään vähän samantapaista kyllä tarvitaan myös täällä poliittisella kentällä en ole mikään neuvomaan oppositsionia se tietää mitä se tekee ja ja tuntee vastuunsa mutta toivon että sillä rintamalla lähdettäisiin tähän suunnanmuutoksen jonka tärkeä asia on vain yksi

puheenjohtaja edustaja kääriäisen sanoma oli todella aito ja tärkeä mehän emme ole eri mieltä siitä pitääkö suomessa tehdä uudistuksia kysymyshän on vain siitä siitä mitä uudistuksia ja miten ne vaikuttavat suuri pelko on että tällä hallituksen linjalla työllisyys ei parane mutta tuloerot kasvavat tarjoan kaksi vaihtoehtoista uudistusta keskusteluun ensimmäinen on että työttömyysturvasta tehtäisiin passiivituen sijaan aktiivituki joka edistäisi työllistymistä puheenjohtaja rinne on ehdottanut että työtön voisi saada mukaan setelin joka auttaisi uuden työpaikan löytymisessä onko hallitus valmis tämän toteuttamiseen toinen hallitus on leikkaamassa vrn ostopalveluja mikä tarkoittaa sitä että henkilökuljetukset itä länsi suunnassa ovat loppumassa monia rataosuuksia poistetaan kokonaan käytöstä länsi uudellamaalla tällä on erittäin suuri vaikutus työmatkaliikenteeseen se on kolmetoista pilkku viisi miljoonaa oletteko pääministeri valmis siihen että vähennetään kolmetoista pilkku viisi miljoonaa autoverolaskua ja käytetään se tähän elinvoimaratkaisuun junaliikenteen turvaamiseen

ihan erinomaisia ehdotuksia että mieluummin aktiivista työttömyysturvaa kuin passivoivaa työttömyysturvaa tässä kohdin olemme varmasti ehdottomasti samaa mieltä otan tässä kuitenkin tämän lasten ja nuorten näkökulman olen aivan samaa mieltä edustaja essayahn kanssa että lapset ja nuoret ovat se paras voimavaramme taseessa jokaisen me tänään teemme me teemme lasten puolesta tänään syntyvä lapsi on se lapsi joka maksaa sitä velkaa joka on otettu eilen pitkäaikaisena velkana juuri siksi meidän tulee tehdä kaikkemme jotta me saamme velkaantumisen haltuun se edellyttää että me myös teemme leikkauksia ja kevennämme meidän julkisen sektorimme taakkaa ja luomme sitä uutta työtä mielestäni kärkihankkeet ovat erinomainen tapa kohdentaa ja lähteä rakentamaan sitä uutta maailmaa sitä uutta elinkeinoelämää jossa meidän lapsemme ja ja nuoremme tulevat työskentelemään

edustajien hyviä rakentavia esityksiä teillä pääministeri ei ollut mahdollisuutta olla paikalla kun kävimme keskustelua koulutuspoliittisen välikysymyksen ympärillä viittasin silloin kone oyjn ex toimitusjohtaja alahuhtaan tituleerasin vuorineuvokseksi tänä aamuna toivottavasti mahdollisimman moni kuunteli vuorineuvos stig gustavsonia hän ei ole minulle sukua vuorineuvos oli erittäin huolissaan näistä koulutukseen ja tutkimukseen tehtävistä leikkauksista ja säästöistä kysyn teiltä arvon pääministeri ettekö te voisi ottaa nyt edes tässä asiassa myöskin tällaista osaamisloikkaa ja myöntää sen että nämä koulutukseen kohdistetut säästöt ovat kohtuuttomat ne syövät suomen tulevaisuuden oksaa kolme miljardia kumulatiivista säästöä teitte oman välikysymyksenne kun edellinen hallitus oli tehnyt

arvoisa puhemies suomi kärsii tällä hetkellä investointilamasta ja olennainen kysymys tulevaisuuden kannalta on miten saamme suomeen investointeja investointien että meillä on vakaa toimintaympäristö vakaat työmarkkinat ja laaja palkkaratkaisu olisi hyvä sen kannalta että yrityksillä olisi tulevaisuudennäkymä siitä miten työmarkkinat kehittyvät ja työmarkkinoilla olisi rauha sitä ei kannata uhrata nyt näiden pakkolakien kannalta julkiset investoinnit on toinen iso asia myös niiden pitää olla työkalupakissa kun katsotaan sitä mitä investointeja tehdään ja miten tulevaisuuden talouteen luodaan mahdollisuuksia panoksien laittaminen osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen ja kasvualoille on todella tärkeätä

puhemies tässä on keskusteltu johtamistavasta niin hallituksen kuin pääministerin osalta kehottaisin kritisoijia muistamaan ja asettamaan arvostelunsa tähän kontekstiin mikä meillä nyt on suomi elää kriisiaikaa silloin vaaditaan johtajuutta ja päättäväisyyttä nopeita päätöksiä ja etenemistä kritiikki on hetkittäin aika abstraktia mutta tällä hetkellä jo tuntuu hieman rakentavammalta on puhuttu kylmistä tuulista pukukopeista enpä nyt usko että jos käymme jonkin puolueen pukukoppia tutkimassa että sieltä aivan väritön pelipaita löytyy kenenkään osalta ei myöskään hallituksen mutta tämä tämä ei sinänsä ole poliittiselle puolueelle mikään häpeä ainoa tapa miten päästään eteenpäin on nyt vastuulliset päätökset ne perustuvat linjaan jota kansa on kannattanut jota puolueet edustavat niiden edessä tältä perusteelta mennään eteenpäin jokaista uudistusta vastustaa aina joku eturyhmä jokaista uudistusta vastustaa aina joku eturyhmä ja silloin nimenomaan tarvitaan johtajuutta

olen täsmälleen samaa mieltä edustaja terhon kanssa haluan vain muistuttaa yhdestä asiasta että viime vaalikaudella keskusta ja perussuomalaiset vastustivat puolustusvoimauudistusta poliisiuudistusta toisen asteen uudistusta vaalipiiriuudistusta kuntauudistusta ja ensin myös sote uudistusta tämä nyt vain muistin virkistykseksi

arvoisa puhemies voin täysin yhtyä siihen mitä edustaja haglund haglund täällä sanoi näinhän se on jos näitä jos näitä muistellaan mutta käydäänpä vielä läpi ensinnäkin minusta on hyvä että terho tunnusti nyt tämän asian että kun äsken

arvoisa arvoisa puhemies jos saan vielä jatkaa loppuun kun terho puhui siitä että nyt on saatu kansan mandaatti viedä näitä uudistuksia läpi esimerkiksi näitä pakolla toteutettavia palkanalennuksia muistanko oikein että timo soini sanoi ennen vaaleja että työmies on palkkansa ansainnut ja kun teidän sloganinne oli että sitä saa mitä tilaa niin kysyn nyt neljännen kerran olen aikaisemminkin kysynyt kuka nämä palkanalennukset teiltä tilasi ja mistä sen tilauksen voi perua

arvoisa puhemies juuri kun pääsin kehumasta että kritiikki on on muuttunut hieman paremmaksi niin se valahti takaisin sinne lähtöpisteeseen kohtuullisen epätarkka oli tämä lainaus mikä äsken esitettiin puhuin puolueista ylipäänsä en pelkästään hallituspuolueista enkä varsinkaan siitä mikä pelipaita kenenkin pukuhuoneesta löytyy

keskustellaan tosiaan siitä miten voisimme luoda työtä minkälaisia uudistuksia tarvitaan niin itse näen että on kolmenlaisia asioita mitä hallitus voisi tehdä pontevammin yksi on se että edistetään suomen pääsyä uusille kasvualueille vähäpäästöisen teknologian käyttöönottoon älyratkaisuihin digitalisaatioon toinen on se miten madalletaan työllistymisen ja työllistämisen kynnystä puhutaan sosiaaliturvan uudistamisesta sitten sen lisäksi pitää myös miettiä sitä miten pienyrittäjien edellytyksiä helpotetaan kaikissa näissä asioissa toivoisin että tapahtuisi konkreettisia asioita ja haluan tuoda esille sen että jotta maailmalla on edelläkävijä esimerkiksi vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönotossa tarvitaan myös uusia normeja koko suomen ympäristöteknologinen osaaminen on syntynyt sillä että meillä ei enää saa saastuttaa vesiä vesien puhdistamisen normien kautta meille on tullut maailman paras vesienpuhdistamisteknologia milloin ministeri rehn ja hallitus vievät eteenpäin esimerkiksi biopolttoaineiden lisäämistä polttoaineissa milloin viedään eteenpäin sitä että vähennetään päästöjä siinä että että saadaan energiatehokkuutta lisättyä ja miten perustulokokeilu

sitä että laitetaan lisää voimavaroja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan mutta tällä puolen salia ajatellaan että työllistävät teot ovat sitä kun parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä yrittäjyyden edellytyksiä ja sitä kautta luodaan mahdollisuuksia yhä useammalle suomalaiselle saada töitä

arvoisa rouva puhemies kyllä me olemme ihan samaa mieltä siitä että tarvitaan työpaikkojen luomista tarvitaan yrittäjyyttä ja siksi olen niin hämmentynyt kun luen tätä kirjaa sillä niitä tekoja täältä kerta kaikkiaan ei vaan löydy päinvastoin talous heikkenee jos

eli kysyn missä tässä kirjassa ovat ne aidot työllistämistoimet missä ovat viennin tukemistoimet missä on tämä miljardiluokan kasvurahasto ja sitten tilanteessa ihan oikeasti missä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nuoria työttömiä on entistä enemmän niin kuinka teillä on sydäntä kuitenkin leikata työllisyysmäärärahoja ensi vuonna täällä ministeri lindström silloisena ryhmäpuheenjohtajana esitti plus seitsemänkymmentäviisi miljoonaa näihin rahoihin nyt hän esittää miinus viisikymmentä me tarvitsemme työllisyysmäärärahoja mutta me tarvitsemme myös aktiivisia toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edellytyksiin

puhemies sinänsä edustaja zyskowiczin analyysi oli kiinnostava mutta mutta olen kyllä vihreänä poliitikkona sitä mieltä että me vihreät emme tee tuonkaltaista vastakkainasettelua kyllä meille on aivan yhtä tärkeää se että autetaan yrityksiä työllistämään ihmisiä olemme esimerkiksi täällä tänään tänään ehdottaneet että että voisimme auttaa yrityksiä siinä että ne voisivat nykyistä helpommin palkata ensimmäisen työntekijän sitten toisaalta ihmisten auttaminen siten että ihmiset että ihmiset voivat ottaa työtä vastaan työllistää itse itsensä esimerkiksi yrittäjämäisesti myöskin auttaa synnyttämään uutta yritystoimintaa se luo meille uusia yrityksiä jotka puolestaan voivat työllistää ihmisiä tämänkaltainen vastakkainasettelu että pohditaan autetaanko työllisyyttä tekemällä tuo vai tuo ei välttämättä sisällä sitten sellaista kokonaisanalyysia joka pikemminkin voisi meitä

arvoisa puhemies kiitoksia feedbackistä palautteesta lähden purkamaan näitä kysymyksiä ensin tästä yhteiskuntasopimuksesta siitä käytiin kyllä eilen aika pitkä keskustelu se oli monilla puolueilla ennen vaaleja tavoitteena ja ja sen sen tavoitteena on löytää niitä keinoja joilla me saamme oikeasti luotua uutta työtä ja uusia työpaikkoja siitä on nyt viides yritys laskujeni mukaan menossa tällä hetkellä ja odotan todella että että siitä syntyy yhteinen ymmärrys pidettävä jostakin aikataulusta siinä kiinni että että ratkaisu löytyy ellei sitä löydy niin sitten täytyy edetä muita muita teitä nyt on äärimmäisen tärkeää se että nämä isot päätökset isot yhteiskuntaa muuttavat päätökset saadaan aikaiseksi hallituskauden alussa jotta tämä käänne saadaan aikaiseksi ja palautettua luottamus suomalaisen yhteiskunnan kykyyn selviytyä tästä tilanteesta koska se on tärkeintä olen sen verran käynyt läpi näitä investoinnin edellytyksiä yritysten kanssa että se on tärkein kysymys heillä he miettivät sitä selviääkö suomalainen yhteiskunta pitkässä juoksussa onko sillä kykyä rahoittaa koulutusta ja tutkimusta ja niin edespäin pitkässä juoksussa se se on meidän tärkein myöskin suomen pankki on useampaan otteeseen nostanut tämän esille että myöskin kustannuskilpailukykyä pitää parantaa yhtenä osana ratkaisuja kaikkein toimivin ratkaisu olisi pieni työajan jatkaminen se olisi kaikkein yksinkertaisin toimi mutta siihen ei vielä ole löytynyt keinoja ja yhteisymmärrystä tässä hallituksen paketissahan on näitä toimia työajan jatkamiseksi no miten työllisyys saadaan kasvuun kaikkein tärkeintä on löytää sitä oikeaa työtä yrityksiin ja ja sillä tavalla että me pystymme kantamaan tämän julkisen sektorin vientiteollisuus saadaan jälleen kasvuun täällä hallitusohjelmassa on lukuisia toimia sen eteen me tarvitsemme tämän kustannuskilpailukykyloikan tarvitsemme palkkamalttia me tarvitsemme tuottavuutta edistäviä toimia meidän pitää purkaa normeja byrokratiaa yrittäjyyden esteiden poistamisessa meillä on tuolla pitkä lista toimia mitä tulee

pk yritysten viennin rahoitukseen me kokoamme miljardin pakettia koko ajan tämä tämä tesin rahoittaminen on yksi osa sitä me haemme useita instrumentteja siihen miten niin sanottu välirahoitus eli osakepääoman ja lainarahoituksen välissä oleva rahoitus saadaan kuntoon finnvera on siellä yksi toimija pienten pienten yritysten puolella me olemme

arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon siitä että pitää valaa myös sitä tulevaisuudenuskoa ja täällä on nostettu myös esille että tärkeimpiä tekijöitä meidän tulevaisuudessa ovat todella lapsemme ja nuoremme sopiikin kysyä minkä takia me me annamme tälle joukolle niin toivottoman kuvan me leikkaamme koulutuksesta valtavia määriä romutamme nuorisotakuuta eikö olisi juuri tässä ajassa tärkeätä että me antaisimme näille ihmisille sen toivon sen kaiken tuen mitä he tarvitsevat jotta he sitten aikanaan kun he ottavat vastuun kantavat myös jokaisesta meistä huolen on aikamoista selän kääntämistä kyllä nuorille polville se politiikka mitä nyt hallitus on tekemässä sitten vielä ottaisin sellaisenkin asian

niin täytyy myös kysyä tänä päivänä tästä suomen ilmapiiristä onko tämä ilmapiiri täällä sellainen että tänne joku haluaa sijoittaa jos me emme kohtele hyvin ihmisiä jotka tänne tulevat miksi me kohtelisimme rahaakaan hyvin toivoisin että tämä myös jokaisessa hallituspuolueessa otetaan esille

puheenjohtaja täällä ollaan huolissaan nuorista mutta nuoret ansaitsevat sellaisia opettajia joiden osaamistaso on päivitetty edellinen hallitus ei lisännyt opettajankoulutuksen määrärahoja sen sijaan tämä hallitus sijoittaa viisikymmentä miljoonaa opettajien osaamistason nostamiseen ja myös oppimisympäristöjä päivitetään lisäksi tämän hallituksen tavoitteena on laajentaa eri toimintaryhmien yhteistyötä ja laajentaa harrastustoimintaa koulujen tiloihin iltapäivisin minä tiedän opettajana että kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta viedä lapsia koulun jälkeen harrastustoimintaan joten hallitus ottaa tämänkin asian huomioon tarkoitus on tässä myös lisätä sitoutuneita aikuisia lasten ja nuorten elämään ja liikunnan ja kulttuurin keinoin me lisäämme nuorten ja lasten hyvinvointia tällä hallituksella on visio ja konkreettisia keinoja

on edessämme edustaja adlercreutz kysyi aivan loistavan kysymyksen ihmisillä on huoli että päätökset tehdään liian hatarin perustein ilman kunnon taustatyötä lomarahatoimi on hyvä esimerkki halutaan alentaa kustannuksia mutta sitten huomataan että itse asiassa se lisää kustannuksia joidenkin kohdalla joidenkin kohdalla eli satunnaisesti toiset saavat lisää rahaa ja toisilta leikataan itse asiassa pääministeri sipilähän sanoi tasa arvoselvitysten perään kyseleville asiantuntijoille että selvitykset tehdään jälkikäteen tämä on huono tapa edetä näissä asioissa peräänkuuluttaisin hyvää valmistelua ja sitten sitten sitä kautta hyvää päätöksentekoa

rouva puhemies kristillisdemokraatit harrastavat rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja tässä jälleen yksi rakentava ehdotus hallitus leikkaa kehitysyhteistyötä tekeviltä järjestöiltä neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa ja antaa sen finnfund yhtiölle pääoman korotukseen me esitämme nyt rakentavan vaihtoehdon voisiko tämän kehitysyhteistyön leikkauksen kohdistaa uudelleen siirtää taskusta toiseen jotta tämä suomalainen maailmanlaajuisesti arvostettu kehitysyhteistyö voisi säilyä täällä

arvoisa puhemies täällä minun mielestäni sekä pääministeri että edustaja kääriäinen toivovat rakentavia ehdotuksia ja olin kyllä tosi hämmentynyt että pääministeri ei vastannut kahteen hyvin konkreettiseen ehdotukseen toinen jolla on iso vaikutus työllisyyteen ja joka lisäisi verotuloja on tämä puheenjohtaja rinteen ehdotus siitä että muutettaisiin sitä passiivista turvaa rahanjakoa aktiiviseen käyttöön ja työttömyysturvasta tehtäisiin tämmöinen aktiivituki mukaan toinen joka suuresti huolestuttaa nyt tuhansia kymmeniä satojatuhansia ihmisiä junaliikenteen loppuminen siinä on kysymys vain kolmestatoista pilkku viidestä miljoonasta jos te vähän laskisitte autoveron keventämistä kaksisataa miljoonaa olisikin vain satakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa niin voitaisiin estää tämä leikkaus joka maakunnissa herättää suurta huolta toivoisin että pääministeri vastaisi kysymyksiin eikä kertoisi kaikkea sitä minkä hän on kertonut täällä jo moneen kertaan kesäkuusta syyskuuhun
pääministeri vastaa yhdessä minuutissa
arvoisa puhemies en kerennyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mutta vastaan nyt tähän työttömyysturvasta aktiivinen se on hallitusohjelmassa ja ja mielellään otamme tähän ehdotuksia vastaan tämä tämä olkoon yhteinen tavoitteemme me tarvitsemme niitä toimia jotka luovat työpaikkoja ja me tarvitsemme myöskin

ja niin edespäin otamme mielellämme tähän ehdotuksia vastaan mitä tulee tähän vrään niin tämä on sellainen kysymys jonka hallitus tulee laittamaan kuntoon mutta hallitus tulee laittamaan tämän kuntoon eri tavalla kuin aikaisemmin on totuttu ei sillä tavalla että että valtion budjetista laitetaan aina rahaa vaan me löydämme tähän ratkaisun joka on asiakkaan kannalta parempi tai yhtä hyvä ratkaisu kuin

arvoisa puhemies hienoa että pääministeri suhtautuu tähän sosialidemokraattien esitykseen myönteisesti ja tämä on ehkä hyvä alku uudelle yhteistyölle opposition ja hallituksen välillä meillä on lukemattomia hyviä esityksiä liittyen työttömyyden poistamiseen työllisyyden lisäämiseen talouskasvuun ja viennin vetoon ja toivomme että kuuntelette samalla tavalla mutta jäi hieman ihmetyttämään tuo vastaus tuosta junaliikenteestä nyt meillä on tällä hetkellä tilanne että poikittaisliikenne on lakkaamassa pääosin ja toisaalta tämä siuntion liikenne lakkaamassa ja ne ihmiset odottavat vastauksia tähän aikaan eivät he odota vuoden päähän niitä vastauksia toivon että tässä voitaisiin harkita myös tätä rakentavaa esitystä jota sdp nyt esitti että pienennetään pikkuisen sitä

vähän toistakymmentä miljoonaa ja sillä ostettaisiin nyt tämä liikenne ensi vuoden aikana kuitenkin

täällä on puhuttu paljon siitä ja varsinkin vasemmisto oppositio johon vihreätkin luen korostaa sitä että säästäminen ja on hallituksen tavoite ne eivät suinkaan ole tavoite vaan ne ovat keinoja ne ovat keinoja siihen että pelastetaan hyvinvointiyhteiskunta luomalla lisää työtä hallitusta on moitittu että se jääräpäisesti säästää ja leikkaa hallitus jääräpäisesti tavoittelee sitä että kurotaan kiinni tuo viidentoista prosentin kilpailukykyvaje joka meillä on muihin kilpailijamaihin nähden sen myötä me lisäämme vientiä lisäämme työtä lisäämme verotuloja ja saamme lisää verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin tämä on se polku jota hallitus jääräpäisesti tavoittelee ei säästöjä ei leikkauksia me kaikki tiedämme että ne

arvoisa rouva puhemies pidän sitä että jääräpäisesti hallitus jättää vastaamatta kysymykseen harmaasta taloudesta ja veroparatiiseista puhutaan varovaistenkin arvioiden mukaan kuudesta viiva kymmenestä miljardista eurosta jotka me menetämme suomi ottaa ensi vuonna noin viisi miljardia euroa velkaa eikö ensimmäisenä pitäisi tukkia nämä porsaanreiät joiden kautta meidän hyvinvointivaltiota heikennetään pidän hämmästyttävänä että hallitus pienentää niitä harmaan talouden torjuntaan edellinen hallitus laittoi jos miettii sitten yksittäisiä asioita niin rikesakko tuplattiin pienestä ylinopeudesta tai punaisia päin kävelemisestä tulee tuplasakko pienituloisille en ota kantaa siihen onko se hyvä vai ei mutta kyllä samaan aikaan tuntuu hämmästyttävältä että miljoonia veronmaksajilta verosuunnittelulla varastaneet aiotaan aktiivisesti katumuksen kautta päästää kuin koirat veräjästä pienituloisia sakotetaan entistä enemmän miljonäärit päästetään sakkojen

aiemmassa puheenvuorossaan pääministeri kiinnitti huomiota vientisektorimme tärkeyteen aivan kuten eilinen valtioneuvoston tiedonanto siinä todetaan että vientimme on on meidän taloutemme

keskustelussa nousi eilen illalla täällä minun ja eräiden muiden puheenvuoroissa venäjän kaupan suuri ja merkittävä osuus suomen viennissä sillä on historialliset syyt ja se on hyvin tärkeä osa

ei ole kyselytunti toivoa että hallituksella myös yhdessä yritysten ja olisi tässä kun kuulumme lännen rintamaan meitä painaa pakotepolitiikka niissä puitteissa joissa se on mahdollista äärimmäisen hyvät mahdollisuudet turvata se tietotaito ja osaaminen mikä meillä yrityksissä ja vientikaupassa on

pääministeri totesi niin uusien työpaikkojen luominen on varmasti aivan se tärkein tehtävä mikä tällä hallituksella on talous ei nouse elleivät verotulot lisäänny ja jos ei ennen kaikkea se yhteiskunnan terve toiminta nimenomaan avoimella sektorilla lisäänny tässä maassa on valtava määrä investointeja jotka odottavat ikään kuin lupaa lähteä liikkeelle yhtenä esimerkkinä nostan pohjois karjalasta kontiolahden tilanteen vanha varuskunta alue siirtyi kaupalla kontiolahden kunnan omistukseen siellä on ne vanhat kasarmit ja sillä alueella sinä aikana jolloin senaatti kiinteistöt suojeluarvoja museovirasto ei tehnyt mitään nyt sitten kun kontiolahden kunta osti sen alueen itselleen ja kaavoittaa sinne nyt on maakuntakaava valmis ja yleiskaava valmis ja rakentaminen on valmis alkamaan yllättäen museovirasto tulikin ja sieltä löytyykin suojeluarvoja ja koko homma seisoo hamaan tulevaisuuteen kun meillä on nyt kunta ja uudistusministeri anu vehviläinen hoitamassa tätä tätä hallinnon sektoria niin olisin kysynyt miten edetään tässä byrokratian purussa eihän se niin voi olla että museovirasto joka ennen oli hiljaa asiassa yhtäkkiä kun omistaja vaihtuu löytääkin suojeltavaa kysymys on puhtaasta kiusanteosta investointien jarruttamisesta mitä tälle tehdään

arvoisa rouva puhemies meillä on teollinen tuotanto jo kolme vuotta ollut yhtämittaisessa laskussa tässä salissa tuntuu siltä että täällä ei hyväksytä sitä että riskinottajille ja yrityksille suotaisiin etua minun mielestäni se olisi tälle kansakunnalle todella tärkeätä että tämä sali nimenomaan hyväksyisi sen että kannattaa ottaa riskiä ja ja kannattaa työllistää ja toisaalta sen että kannattaa tehdä töitä viime vaalikaudella meillä oli keinona se että toisaalta leikattiin niin kuin nytkin leikattiin kun on pakko leikata ja sitten lisättiin saman verran veroja ja jos ei se vielä että leikataan lisää ja lisätään veroja me näemme nyt sitten sen tuloksen mihin tämä on johtanut kyllä meidän pitää nytten niin kuin pääministeri avauspuheenvuorossaan teki panna tase ja kaikki muut käyttöön ja se edellyttää sitä että me tunnustamme että pitää välillä välillä väliaikaisesti leikata ja sitten taas panna rattaat

arvoisa rouva puhemies hallituspuolueiden edustajat ovat peräänkuuluttaneet oppositiolta vaihtoehtoja se on ihan reilua olisi myös ihan reilua tunnustaa että niitä vaihtoehtoja on täältä tarjottu tässä jälleen yksi hallitus on alentamassa työnantajien sosiaaliturvamaksua yksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi prosenttia tämä maksaa valtiolle kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa vastaavia toimia on kyllä tehty aiemminkin kaksituhattakymmenen kela maksun poisto kaksituhattaneljätoista yhteisöveron alennus nämä toimet jotka ovat tehneet siis tämän uuden alennuksen kanssa lähes kaksi pilkku viisi miljardia euroa vuodessa eivät kuitenkaan ole synnyttäneet työpaikkoja eivät ole saaneet yrityksiä investoimaan sen sijaan ollaan maksettu osinkoja kiihtyvällä vauhdilla ulos yrityksistä

arvoisa rouva puhemies edustaja marin sosialidemokraatit ovat käyttäneet varsin modernia tapaa esittää teidän vaihtoehtonne sähköistä kolmikantaa leikkaa liitä ja ja tulosta lindtmanin niin sanottu vaihtoehto sisältää sinänsä hyviä asioita vientivetoista kasvua edustavia kohtia siellä on päästökaupan epäsuora kompensaatio rataveron ja väylämaksujen alennus elinkeinoelämän sähköveron alennus ne ovat suorastaan erinomaisia ideoita se johtuu varmaan siitä että ne ovat suoraan hallitusohjelmasta ja mitä tulee sitten edustaja arhinmäen ajatukseen siitä että harmaaseen talouteen pitää puuttua se on tärkeää mutta jos on olemassa veroparatiiseja niin kai on olemassa myös verohelvettejä kuinka paljon me menetämme sen takia että esimerkiksi yrityselämällä ja myös ihan tavallisella kansalaisella verotustaso suomessa on niin korkea sitä soisi joskus vasemmistonkin

puhemies ymmärsinkö nyt aivan oikein edustaja eloa että teidän mielestänne on ihan ymmärrettävää että varoja siirretään veroparatiiseihin koska joku kokee että meidän verotustaso on liian korkea tai jos puhutaan yritysveroista niin itse asiassa kannattaa verrata niitä muihin euroopan maihin yhteisöveroa alennettiin viime hallituskaudella silloin edustaja vanhanen perheyritysten liiton toimitusjohtajana ja elinkeinoelämän keskusliitto lupasivat että nyt synnytetään työpaikkoja nyt tulee investointeja kun yhteisöveroa alennetaan dynaamisia vaikutuksia valitettavasti osingot ovat kasvaneet

puhemies en ollut täällä viime kaudella ja edellisessä tehtävässäni en ollut innostunut tästä yhteisöveroalennuksesta sanoin sen moneen kertaan julkisuudessa varsinkaan siitä että se pyrittiin rahoittamaan oman pääoman verotuksen kiristämisellä ja vielä sellaisella tavalla että te hallituksessa ollessanne kiristitte ainoastaan kotimaisten omistajien osinkoveroa saitte ehkä noin kolmesataa miljoonaa siitä yhdeksästäsadasta miljoonasta mutta valtaosaa osinkotuloista eli ulkomaille maksettuja noin kuusikymmentä prosenttia osingoista tämä veronkiristys ei koskenut ulkomaille sai viedä ne osingot mutta te rasititte kotimaista omistajuutta tällainen tällainen keinulauta jossa kotimaista omistusta rasitetaan ei ollut

puhemies minulla oli kanssa jo aika paljon toiveita että tulee tällaisia kehittämisehdotuksia nyt onneksi tänä päivänä tulemaan paljon enempi kuin eilen ja ja todellakin toivotaan että lähdetään nyt keskustelemaan aidosti näistä näistä erilaisista ratkaisumalleista niin kuin oikeastaan ensimmäisessä puheenvuorossa edustaja rantakangas sanoi olisi todella mielenkiintoista kuunnella teidän ehdotuksianne arvoisa oppositio vaikka kuntien tehtävien vähentämisestä

arvoisa puhemies nyt päästiin tähän raideasiaan taas yhdyn niihin kommentteihin mitä täällä on todettu siitä että monen kannalta tämä teidän ratkaisunne vähentää vrn ostoliikennettä on ihan kestämätön herra pääministeri rouva liikenneministeri nyt edustaja jaskari alkaa puhua kilpailuttamisesta ja kilpailun avaamisesta voisiko hallitus nyt kertoa mitä suunnitelmia teillä on koska ei se esimerkiksi siuntiolaista lämmitä että tiedetään että joskus puolen vuoden päästä mahdollisesti tulee joku ratkaisu kyllä kai te herra pääministeri sen ymmärrätte ja ministeri berner ettekö te voisi nyt kertoa meille mitä ne suunnitelmat ovat minkä takia ne ovat meille salaisia olettehan te ennenkin tuoneet tämmöisiä

tässä kokeneen edustaja lehden innoittamana haluaisin tuoda myös oman esitykseni tähän äsken hyvin alkaneeseen esitysten listaan kuten edustaja lehti totesi saksassa on tehty paljon hyvää mutta siellä on paljon myös sellaista mitä meillä ei ole muun muassa työntekijät ovat saksassa mukana

itse esittäisinkin hallitukselle

myös meille tänne suomeen sellaista lainsäädäntöä missä työntekijät otetaan mukaan yritysten päätöksentekoon se lisää läpinäkyvyyttä osaamista ja ennen kaikkea sitä yhteistä näkemystä mitä tässäkin salissa on kaivattu

arvoisa puhemies täällä salissa käyty keskustelu on kovin ylätasoista siitä olemme saaneet hyvää esimerkkiä nokian johtamisessa ja nokian tuhossa itse asiassa edustaja skinnarin puheenvuoro kirvoitti oman puheenvuoroni sillä tavalla että meidän tulisi sen sijaan keskustella johtamisesta miten me hyödynnämme kaikkien työntekijöiden osaamista organisaatioissa ja sitä kautta kehittää tuottavuutta hankkeiden myötä tällä hetkellä itse asiassa koetaan varsinkin julkisella taholla että ne ovat piikki lihassa ja kun hanke loppuu niin voidaan palata siihen entiseen työskentelytapaan eteenpäin viemään sitä että opiskellaan sitä tekemistä ja ja kun hankkeita on niin ne ovat ovat hyödynnettäväksi eivät eivät

hallituksen kärkitavoitehan on luoda työpaikkoja ja ja olisin pääministeriltä tiedustellut sitä että kun työpaikkoja ei synny itsestään me tunnustamme sen että hallitus ei niitä luo eivät niitä luo ammattijärjestöt eikä myöskään oppositio vaan yritykset niitä luovat

mitä uutta hallitus on tehnyt esimerkiksi tämä siltarahoitus mikä yrityksille annetaan on hyvä elementti jolla saadaan kassaan rahaa ja päästään lisäämään sitä volyymiä ja sieltä kautta synnyttämään työpaikkoja mutta yrityksiltä tulee sitten viestiä siitä että vaikka siellä olisi finnveran takauksia jopa kahdeksankymmentä prosenttia niin pankit vaativat sitten sille loppuosalle koviakin vakuuksia ja lisäksi ottavat jopa kuuden prosentin korkoa siitä ylitaatulle ja ja rahoitetulle pääomalle ja tähän ne pyytävät kohtuutta mutta mitä me voisimme tehdä ruotsin mallin mukaisesti siinä siinä että me saisimme näitä pieniä yrityksiä tuonne maailmalle että saataisiin sinne vientiä lisättyä myös sillä heillä on jopa viisinkertainen etumatka suomalaisiin yrityksiin nähden maailmanmarkkinoilla

on puhuttu johtamisesta hallituksen johtamisesta ja yritysten johtamisesta varmasti näissä molemmissa tarvitaan uutta otetta jotta saadaan koko yhteiskunta mukaan näihin päätöksiin ja siksi ihmettelenkin kovasti sitä että hallitus ei ole kyennyt sanomaan esimerkiksi näistä junavuorojen lakkautuksista mitä niitten tilalle tulee minusta on erittäin vaikea ymmärtää sitä että

markkinaehtoista toimintaa eikö vrlle voisi omistajaohjausministeri sipilä antaa ohjeen siitä että he kehittävät toimintaansa niin että näille junavuoroille tulee enemmän asiakkaita ja sitä kautta pystytään sitten nämä junavuorot säilyttämään kyllä meidän lähtökohtamme pitää olla että toimintaa kehitetään eikä sen anneta vain luisua siihen että jollain tavalla markkinaehtoisella toivotaan sen sitten täyttyvän

puhemies jokaisen suomalaisen kannalta vauvasta vaariin kaikkein olennaisinta on se että suomeen syntyy lisää työtä ja yrittäjyyttä ja on aivan oikein että tämä on se

eteen hallitus tekee paljon työtä tämä keskustelu jota täällä on käyty on ollut kovin kummallista on kovin kylmää ja kivikovaa politiikkaa se että te oppositiossa olette pääosin sanoneet ei kaikelle sille mitä hallitus yrittää tehdä olin erittäin ilahtunut että edustaja heinäluoma antoi vahvan tukensa sille että hallitus pyrkii kehittämään ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin että se sallisi aktiivisuuden ja jopa yrittäjyyden kysynkin nyt oppositiolta onko muita ehdotuksia joita te kannatatte jotka sisältyvät

tehtäisiin vaikutusten arviointi lasten ikäihmisten ja

puhemies hallitus aloitti työnsä sääntelyn purkamisella ja pääministeri sipilä antoi ilmoituksen normien ja turhan byrokratian purkamisesta ja tätä tavoitetta oppositio aivan täysin rinnoin tuki mutta mitä nyt on tapahtumassa tosiasiassa melkoinen keikaus nimittäin te olette tulossa sääntelemään lisäämään sääntelyä palkanmuodostuksessa puuttumalla lailla loma ajan palkkaan sairausajan palkkaan sen lisäksi lisäätte sääntelyä lasten oikeuksissa päivähoitoon tuomalla tarveharkinnan kokoaikaiseen päivähoitoon nämä molemmat sääntelytoimet eivät suinkaan lisää sitä joustavuutta työmarkkinoilla mitä täällä oikeisto peräänkuuluttaa vaan se tuo jäykkyyttä suomessa työmarkkinoille palkanmuodostuksen on järkevää antaa tapahtua työntekijän ja työnantajan kesken ja kyllä meillä täytyy olla toimiva päivähoito niin että pienten lasten vanhemmilla on varmuus lapsen hoitopaikasta ja työssäkäynti mahdollistuu nämä toimet kuulostavat minun korvaani kyllä kaikelta muulta kuin siltä liberalismilta jota keskusta ja kokoomus haluavat

arvoisa rouva puhemies muutamassa puheenvuorossa on kannettu huolta rautatieliikenteen verkostosta ja rautatieliikenteen jatkumisesta hallituspuolueen edustajana ja pohjoiskarjalaisena kannan myös huolta siitä jatkuuko nurmeksen ja joensuun välinen

tässä on otettu esille joittenkin ratayhteyksien lakkauttaminen mutta toivoisin että myös pohjois karjala otettaisiin huomioon huomioon vaikka se onkin tällaista syrjäseutua ja ja haja asutusaluetta

puhemies edustaja oinonen käytti aivan erinomaisen puheenvuoron siitä että todellakin lieksa nurmes joensuu varkaus välisillä ratayhteyksillä henkilöliikenne ollaan ajamassa alas ja herääkin huoli

pohjois karjalan ja pohjois savon alueella elinkeinoelämä voi kehittyä kun nämä tärkeät yhteydet viedään pois millä tavalla sieltä ihmiset voivat liikkua työssäkäyntialueelta toiselle tämä tulee vaikeuttamaan myöskin työttömien työllistymistä arvoisa pääministeri te täällä puhuitte myös siitä että tarvitaan ideoita siihen millä tavalla työttömyysturva saadaan aktiiviseksi olen usean kerran jo aiemminkin kysynyt siitä olisiko mahdollisuutta tämän kolmensadan euron

arvoisa rouva puhemies olemme varmaan kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että suomi on saatava parempaan tilaan emme voi elää pysähtyneisyyden tai taantumisen tilassa nyt tarvitaan päätöksiä nyt tarvitaan uudistuksia tarvitaan tulevaisuuteen katsomista aivan kuten pääministeri on omassa puheenvuorossaan todennut työllisyyden parantamiseen tähtäävien päätösten on oltava kaiken lähtökohta puretaan siis yhdessä normeja ja byrokratiaa helpotetaan yrittämistä ja ihmisten jokapäiväistä elämää toivon todella että meiltä kaikilta löytyy yhteistyötä viemään hallituksen linjaamia kärkihankkeita eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hallituspuolueiden kansanedustajien kriittisyydestä huolimatta pidän oikeutenani arvostella hallituksen leikkauspolitiikkaa sillä minun moraalini velvoittaa puolustamaan niitä ihmisiä jotka sairauden tai vammaisuuden vuoksi eivät voi saada työllään toimeentuloa ja sitä kautta ruokaa lääkkeitä asuntoa itselleen mutta tuosta taseesta mistä pääministeri kertoi puuttukaa oitis siihen että senaatti kiinteistöt perivät ylisuuria vuokria poliisi ja kulttuuritaloista ja muualta moni ministeri on ahtaalla ja joutuu tiukkenevien rahavarojen vuoksi irtisanomaan henkilöstöä eli irti passiivisista seinistä aktiivisempaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan voisi ehkä miettiä myös voisiko tätä omaisuutta käyttää vaikkapa siltarahoituksen takuuna arvoisa
puhemies edustaja myllykoskelle ihan tiedoksi semmoinen pieni asia mitä tässä hallitus kyllä on tehnyt nimenomaisesti kaikkein vähäosaisimpien eteen yksi on yle veron alentaminen nostamalla sen alarajaa jolloinka yle veron piiristä putoaa kaikkein pienituloisinta pois takuu eläkkeeseen tulee korotusta omaishoidon kehittämiseen annetaan lisää rahaa eli kyllä täällä näitäkin löytyy tosin enemmän pitäisi löytyä olen erittäin iloinen siitä että sdp on nyt tuonut esityksiä millä talous saadaan nousuun olen vähän hämmentynyt siitä että ette tätä viisastenkiveä näyttäneet koko viime kaudella kertaakaan päinvastoin se olisi ollut hyvä jo silloin nähdä niin oltaisiin varmasti ihan toisenlaisella tiellä nyt mutta niinhän se on että parempi myöhään jos silloinkaan harmaasta taloudesta sanoisin sen verran että mikäli muistelette niin harmaan talouden osalta tehtiin kyllä lakiesityksiä viime kaudella mutta edellinen hallitus ei halunnut ottaa niitä käsiteltäväksi arhinmäki muun muassa istui siinä hallituksessa

hallituksen sosiaalipoliittinen ote on tosi kylmä täällä tulee leikkauksia kaikkein ne ovat vielä kerran toistan eläkkeensaajien asumistuen leikkaus lapsiperheisiin kohdistuu monia leikkauksia ja maksujen korotuksia samoin paljon sairastaviin vanhoihin ihmisiin kohdistuu leikkauksia palvelumaksujen nousujen kautta kaikki nämä kohdistuvat pienituloisimpiin ihmisiin peräänkuulutankin sitä ja kysyn vielä kerran mahdollista että hallitus muuttaisi tältä osin linjaansa ja ja miettisi vielä kerran etteivät nämä säästöt kohdistu niihin ihmisiin jotka kaikkein eniten sitä tukea tarvitsevat sitten tulen siihen kysymykseen tästä työllisyydestä työ on sosiaaliturvan perusta ja ja sitä me kaikki haluamme sosialidemokraatit kysyivät tässä moneen otteeseen mitä mieltä olette näistä aktiivitoimista joita esitämme hallitusohjelmassa ei sanota mitään ja kun budjettikirjaa katsotaan niin nuorisotakuusta leikataan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia työllisyysmäärärahoja aktivointitoimiin leikataan mikä on teidän vastauksenne arvoisa

rouva puhemies olen erittäin iloinen tästä keskustelusta joka on saanut ihan rakentavia ja uusia sävyjä tämän päivän aikana yhtä puheenvuoroa lukuun ottamatta toivonkin arvoisa puhemies että some kielenkäyttö ei todellakaan tule eduskunnan saliin tänne se ei kuulu tämä on kansanvallan korkein paikka ja meidän täytyy omalla tyylillämme ja toiminnallamme myös se osoittaa arvoisa puhemies se miksi oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron oli varsinkin keskustelun alkupuolella esillä ollut tämä tietyntyyppinen jako että on elinkeinoelämä ja on on sitten työväestö ja meidän pitäisi nähdä tämä asia tänä päivänä niin että me olemme yhtä suomea kaikki jos yrityksillä menee huonosti se heijastuu varmasti työntekijöihin jos menee työntekijöillä huonosti se heijastuu yrityksiin vuorovaikutus on ihan molemminpuolinen ja tässä mielessä kyllä edustaja heinäluoman esitykset olivat erinomaisia ja nimenomaan tämä aktiivipuoli

arvoisa puhemies todellakin tarvitaan myös uusia ehdotuksia ja niistäkin on tänään käyty hyvää keskustelua ja yhdyn tässä edelliseen puhujaan että on myös kyky kuunnella minäkin kuuntelin tarkasti tuota pääministerin vastausta ja olin hyvin ilahtunut kun hän ilmoitti että tämä puheenjohtaja rinteen ehdotus voidaan hallituksessa ottaa harkintaan mutta kun viittasitte siinä hallitusohjelmaan niin sitten kävin sen vielä tuossa uudelleen lävitse ja siellä kyllä puhutaan siitä että työn vastaanottovelvollisuutta hallitus aikoo tehdä ratkaisuja tässä osallistavassa sosiaaliturvassa jonka idea on kai että pitää työskennellä ilman palkkaa vastineeksi siitä tuesta jonka saa mutta tämä rinteen tukea jolla löytäisi sen työpaikan sieltä hyvältä yksityiseltä sektorilta eli ymmärränkö nyt oikein pääministerin kulkemaan hiukan eteenpäin tästä hallitusohjelmasta ja todellakin tämmöinen aktiivituki voisi olla se ratkaisu johon työttömyysturvaa voidaan käyttää ihmisiä

nyt puhutaan tietysti säästöistä ja leikkauksista mutta ennen kaikkea siitä mitä vaihtoehtoja meillä on mistä leikataan mistä säästetään meidän arvoissamme vihreissä arvoissa koulutus on korkealla se on yksi suomen tulevaisuuden peruspilari varsinkin lastemme ja nuortemme tulevaisuuden koulutusleikkauksia on kritisoitu laajasti niin taloustieteilijöiden tutkijoiden kuin opetus ja kasvatusalan ammattilaistenkin taholta vaihtoehtoja on suunnittelemillenne kahdensadan miljoonan euron leikkauksille ensi vuoden osalta ja vielä enemmän vaalikauden osalta olisikin hyvä kuulla hallituksen näkemys siitä voitaisiinko nämä vaihtoehdot käydä läpi ennen kuin koulutussektoria lähdetään kolaroimaan olemme esittäneet vaihtoehdoksi kilometrikorvausten ylikompensaation leikkausta jonka valtiovarainministeriö on muutama vuosi sitten arvellut olevan noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuositasolla emme ole esittäneet kilometrikorvausten leikkaamista kokonaan emmekä sitä etteikö työmatkakustannusten kohtuullista osuutta korvattaisi jatkossakin

arvoisa puhemies erittäin harva suomalainen lukee tuota keltaista budjettikirjaa tai on tutustunut siihen tarkemmin sen takia on tärkeää minkälainen iso kuva tästä välittyy suomalaisille tärkein viesti joka tästä välittyy on se että hallitus kykenee tekemään ratkaisuja ja päätöksiä suomen suunnan kääntämiseksi ja ja talouden suunnan kääntämiseksi niin että saamme työllisyyden kasvuun aivan kuten pääministeri puheenvuorossaan totesikin suomalaiset ja suomi tarvitsee nytten tulevaisuudenuskoa me tarvitsemme sellaista ilmapiiriä että yritykset ja yrittäjät uskaltavat työllistää perustaa tänne yrityksiä ja ja luoda työpaikkoja ja me tarvitsemme sellaista ilmapiiriä että kaikki suomalaiset yhdessä uskovat että kyllä näistäkin selvitään kun teemme vain oikeita ratkaisuja valitettavasti tällaista ilmapiiriä eivät luo sellainen toiminta tai sellaiset esitykset joita olemme kuulleet osasta oppositiota eli että riittää kun odotamme ja otamme lisää velkaa

rouva puhemies aikaisemmissa puheenvuoroissa ainakin edustaja arhinmäki ja ja edustaja marin ovat olleet huolissaan osingoista valtio saa talousarvion mukaan ensi vuonna osinkotuloja ja osakkeiden myyntituloja noin kaksi miljardia euroa minulle talouselämän perusteet hieman epäselväksi opposition puolelta onko siis toivottavaa että saamme enemmän osinkoja vai vähemmän osinkoja onko valtiontalouden kannalta parempi että yhtiöt menestyvät maksavat osinkoja ja osingoista peritään veroa josta tulee sitä hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle

edustaja kiuru puhui ihan viisaasti osingoista olisin palannut tähän pääministerin kärkihankekuvioon on aikaisemminkin kysytty sitä mistä ne kärkihankerahat nyt on semmoisia huhuja tuolla kaupungilla että ne on hyvä teidänkin herra pääministeri kuulla että hallitus on käyttänyt rahat kärkihankkeisiin mutta ei ole vielä myyty niitä yrityksiä eikä ole vielä saatu niitä osinkoja ja että nyt on pakkomyynti edessä toivottavasti näin ei ole mutta näin puhutaan kaupungilla että hallitus on palkannut konsultteja jotka panevat lihoiksi valtion omaisuutta sinänsä en ole mikään suuri valtion omaisuuden ystävä mutta on järkevää että kun myydään valtion omaisuutta niin se tehdään järkevästi

arvoisa rouva puhemies edustaja pauli kiuru ihmetteli eivätkö valtionyhtiöiltä tulevat osinkotulot valtiolle kelpaa todellakin kelpaavat me olemme päinvastoin olleet huolestuneita siitä että valtio myy tuottavia yhtiöitä eli vie nimenomaan lapsilta tulevaisuutta se on kuin talvella päästäisi housuun se että hetken lämmittää kun myy tuottavan yrityksen osingot mutta kohta niitä osinkoja ei enää tule se minkä nostimme esille ja mistä me olemme huolestuneita on se että kun luvattiin että yhteisöveron alentaminen tuo investointeja tuo työpaikkoja tuo dynaamisia vaikutuksia elinkeinoelämän keskusliitto niin sen seurauksena itse asiassa vain potkut irtisanomiset ovat lisääntyneet esimerkiksi maanantaina nokian renkaat teidän vaalipiiristänne ilmoitti irtisanovansa satakaksikymmentäkaksi työntekijää samaan aikaan kun nokian renkaat on jakanut seitsemänsataakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa osinkoja viimeisen neljän vuoden aikana tämä on se epäkohta johon me olemme puuttuneet

puhemies kun myydään niin täytyy olla tietysti joku strategia niin kuin edustaja haglund sanoi ja kun myydään sille rahalle täytyy olla joku uusi kohde kysymyshän on siitä tuottaako se raha uudessa kohteessa paremmin kansantaloudelle suomalaisille ihmisille hyvinvointia kuin siinä vanhassa kohteessa tähän näillä kärkihankkeilla pyritään edustaja arhinmäki puuttui aivan aivan aiheellisesti esimerkiksi nokian tilanteeseen kun puhutaan yhteisöverosta niin on on järkevää miettiä mitä on tapahtunut ongelma on se että me emme tiedä mitä olisi tapahtunut jos mitään ei olisi tehty

värderade fru talman tässä on puhuttu yrittäjyydestä ja työllistämisestä ja kärkihankkeista ne ovat kaikki hyviä asioita menestystä pitää sallia ja siitä pitää saada palkkio se mikä jotenkin hämmentää tässä hallitusohjelmassa ja budjetissa on ehkä juuri suhtautuminen markkinatalouteen yleensä ollaan totuttu ajattelemaan että valtio luo sen perustan luo mahdollisuudet koulutukseen tutkimukseen ja markkina valitsee ne voittajat nyt ollaan erikoisessa tilanteessa hallitus vie oikein kempeleen mitalla pohjasta eli koulutuksesta ja tutkimuksesta ja sitten se valitsee voittajat se valitsee voittajat vähän niin kuin suunnitelmataloudessa nyt jottei hrustsov loukkaantuisi niin pitää sanoa että suunnitelmataloudessa kuitenkin panostettiin koulutukseen

pääministeri sipilä olette pyytämällä pyytänyt ja vaatimalla vaatinut aivan oikein oppositiolta vaihtoehtoja hallituksen leikkauksille ja kehuitte aivan oikein kätilöitä jotka näin tekivät kysyn nyt viidennen kerran tässä salissa teiltä arvon pääministeri oletteko valmiit edes harkitsemaan vihreiden esittämää vaihtoehtoa koulutusleikkauksille tätä olemme kysyneet tätä olemme vaatineet toinen asia sote sote on tärkeä asia se on meidän yhteinen asia ja vihreät ovat täysillä mukana siinä mutta on hieman vaikea olla täysillä mukana jos eka mennään kesän ajan sammutetuin lyhdyin kuukauden päästä pitäisi tehdä isoja päätöksiä ja seurantaryhmä ei ole kertaakaan vielä kokoontunut miten voimme olla täysillä mukana tukemassa hallitusta jos emme pääse edes samoihin pöytiin keskustelemaan itse asiasta

puhemies kun lähdin täältä eduskunnasta kaksituhattakuusi valtiolla tuntui olevan mukavasti rahaa nyt olen huomannut että rahat on loppu mutta mutta tämä ei ole meidän suurin ongelmamme vaan suurin ongelma mihin edustaja lehtikin viittasi on että meidän rakenteemme ovat niin jäykät että meidän täytyy niitä uudistaa jotta tässä globaalissa rakennemuutoksessa yhteisvaluutan oloissa vielä pärjäisimme kun vielä digitalisaatio ja robotitkin syövät työpaikkoja suomen menestyksen ratkaisee nyt kyky uudistua vaikka rahat on loppu herra pääministeri on mielekästä olla täällä uudistamassa suomea siinä mielessä meillä on tärkeä kausi edessä toivon todella että näitä ehdotuksia tulee tulee lisää oppositiolta

täällä on penätty niitä avauksia oppositiolta mutta sen paremmin pääministeri sipilä kuin valtiovarainministeri stubbkaan ei suostunut sanallakaan kommentoimaan esimerkiksi vasemmiston ryhmäpuheessa ollutta ehdotusta että määräaikaisesti alennettaisiin arvonlisäveroa millä saataisiin kulutuskysyntää kulutusta ostovoimaa investointeja autettaisiin yrittäjiä ja saataisiin taloutta kasvuun

totesi että hänen käsityksensä mukaan tällä arvonlisäveron määräaikaisella alentamisella saatiin englannissa erittäin hyviä kokemuksia mitä hyötyä on tehdä uusia avauksia uusia ehdotuksia jos ei hallituksen puolelta suostuta edes niitä kommentoimaan

arvoisa puhemies edustaja skinnari otti esille saksan hallitustyöskentelyn käsitykseni mukaan asia on juuri niin kuin hän sanoi en ole kuitenkaan

joilla on siihen edellytykset ja ja halu osakeyhtiön hallitus on kuitenkin aika haasteellinen paikka koska vastuu on myös suhteellisen suuri se että pääluottamusmies tulee hallitukseen joka edustaa toista osapuolta monessa tilanteessa tekee osakeyhtiölain tulkinnan kannalta tilanteen monimutkaiseksi osakeyhtiön tarkoitus on luoda varallisuutta osakkaille ja pääluottamusmiehen tehtävä on huomattavasti rajatumpi mitä tulee autoveroon niin suomalaisyhteiskunnassa kannattaa pohtia onko liian korkea autovero omiaan johtamaan siihen että ihmiset hakeutuvat keskuksiin ja vanha infra joka on rakennettu vuosikymmenien aikana jää osittain käyttämättä

arvoisa puhemies kuten aiemmin omassa puheenvuorossani totesin niin minun mielestäni juuri lainsäädännöllä voimme suomessa ottaa henkilöstön mukaan tähän päätöksentekoon en todellakaan tarkoittanut sitä et teikö edustaja lehti olisi näin tehnyt muissa muissa pohjoismaissa kuten ruotsissa on olemassa vastaava lainsäädäntö sitten

ensinnäkin tästä vrstä siitä kerromme lähipäivinä lisää edustaja myller vr tekee koko ajan töitä tehostaakseen toimintaansa ja vastatakseen vastatakseen kilpailuun joka on koventunut meidän asiakkaiden eduksi lippujen hinnat ovat tulleet alaspäin joku viittasi täällä perustulokokeiluun mallin valmistelu aloitetaan pian ja tavoitteena on aloittaa perustulokokeilu perustulokokeilu vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa me suhtaudumme myöskin hyvin myönteisesti kaikkiin työn vastaanottamista ja työllistymistä tukeviin ehdotuksiin ja se voisi olla ministeri vehviläisen kokeilupakettia mielellään kokeillaan alueellisesti rajatusti tai tai sovitulla tavalla uusia käytäntöjä ja ja sovelletaan niitä sitten yhdessä kun päästään eteenpäin edustaja arhinmäki olen aivan samaa mieltä harmaasta taloudesta euroopassa ei olisi talouskriisiä ollut ollenkaan jos harmaa talous olisi kurissa jos muistan oikein niin tuhatseitsemänsataa miljardia on euroopan tasolla tämä ongelma suomen tasolla

tekee töitä jatkuvasti sen eteen samoiten verohallinnon ja tullin tullin työ harmaan talouden torjunnaksi jatkuu yhteisöveroista mainitsitte myöskin ja siitä keskusteltiin se on nyt kilpailukykyinen ja minusta siitä osoituksena on tämä vasta tapahtunut fuusio jossa

tuli kotipaikka tälle tälle yhdistyneelle yhtiölle uskon että tämä kilpailukykyinen yhteisöveron taso rupeaa näkymään tällä tavalla

edustaja skinnari henkilöstön edustus olen täsmälleen samaa mieltä teidän kanssanne paikallinen sopiminen ja henkilöstön edustamisen lisääminen kulkevat niin kuin samaa jalkaa siitä tehdään työtä tällä hetkellä parin viikon päästä saamme siitä ensimmäisen ehdotuksen miten täällä edetään edustaja tuppurainen normien purkamisesta odotan mielenkiinnolla sitä keskustelua kun puhutaan kuntien tehtävien karsinnasta noin miljardilla eurolla siellä me emme pääse eteenpäin ilman normien purkamista edustaja myllykoski mielenkiintoinen havainto senaatti kiinteistöistä ilmeisesti viittasitte siihen että että se voitaisiin yksityistää tai osa siitä voitaisiin yksityistää tai muuten hyödyntää tasetta paremmin otamme tämän asian mielellämme harkintaan edustaja haatainen hallitusohjelman sivulta neljätoista löytyvät toimet työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi meidän tavoitteenamme on satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin edustaja haglund omistajastrategiasta varmaan ymmärrätte markkinatalouden vakaana kannattajana sitä että valtio suurena pörssiyhtiöomistajana ei varmaan keskeneräisiä asioita esittele lupasin tuossa avauspuheenvuorossani tuoda keväällä tänne omistajastrategian josta sitten löytyvät vastaukset esittämiinne kysymyksiin

arvoisa rouva puhemies ehkä ensimmäinen kysymys jos nyt ajatellaan että kärkihankkeet rahoitetaan niillä myytävillä tuloilla niin siinä kohtaa ehkä omistajastrategia vaikka tuenkin sitä että se tulee kokonaisuutena on aika monen yhtiön osalta ohi jos ne on jo myyty ja laitettu lihoiksi että minun aikataulukysymyksessäni on tämmöinen ongelma sitten tähän harmaaseen talouteen kun tarkastusvaliokuntakin on jo viimeksi alkuvuodesta tänä vuonna kiinnittänyt huomiota siihen että pitää jatkaa ja ne tuotot joita on rikoshyödyn takaisinsaamisessa ovat merkittävästi viime kaudella nousseet kun saatiin tehtyä niitä lainsäädäntöuudistuksia parikymmentä miljoonaa muistaakseni niin nyt minä olen huolissani kun hallitus on laskenut sitä tuotto odotusta viidestäkymmenestä kolmeenkymmeneen elikkä onko ajatus löysätä harmaan talouden osalta vähentämällä poliiseja ja tutkintaa kun erillisrahoitus on pois ja sitten jo näyttämällä sitä että tuottoa ei

kustannukset varmasti puhuttavat ja se näkyy myös budjetissa ja toki epäillä sopii että paljon enemmän rahaa tulee menemään tätä menoa kuin mitä nyt ennakoidaan tässä budjetissa nimenomaan näitten turvapaikanhakijoiden johdosta nyt haluaisinkin kysyä paikalla olevalta sisäministeriltä eikö suomella ole dublin asetuksen perusteella mahdollisuus käännyttää näitä turvapaikanhakijoita jotka tulevat ruotsin kautta suomeen takaisin ruotsiin koska ainakin maahanmuuttoviraston sivuilla kerrotaan että mikäli henkilö tulee toisen eu jäsenmaan kautta suomeen niin silloin hänet voidaan käännyttää ja hänen mahdollinen turvapaikkahakemuksensa tulee käsitellä siinä maassa jonka kautta hän on tullut suomeen jos meillä kerran on uutisia että bussilasteittain tullaan ruotsista niin mikä tässä on ongelma onko ongelma se että ei ole tarpeeksi rajatarkastajia vai mistä on kyse laitetaan sellainen rajatarkastus että voimme todentaa että he todella tulevat ruotsista asia jonka kaikki kyllä tietävät

kiinnostunut myös siitä onko teillä tarkoitus ottaa oppositiopuolueita mukaan tämän perustulokokeilun valmisteluun uskon että oppositiossa on paljon osaamista nimenomaan liittyen perustulomalliin ja olisi hyvä että löytäisimme yhdessä parlamentaarisesti sellaisen mallin jota voisimme viedä jatkossakin eteenpäin yli hallituskausien toinen asia mihin edustaja aalto kiinnitti huomiota on sote uudistus todellakin tämä sote sote seurantaryhmä nimettiin tässä muutama viikko sitten mutta sen jälkeen ei ole mitään tapahtunut olisi hyvä kuulla kuinka tämän ryhmän

rouva puhemies tavoitteena on kuten kaikki tiedämme parantaa työllisyyttä ja luoda uusia työpaikkoja hallitus helpottaa nyt monella tapaa yritysten tilannetta sinällään on hyvä asia suurin hallituksen lahja työnantajille on sosiaaliturvamaksun alennus joka maksaa kelan arvion kelan arvion mukaan noin yhdeksänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa se mikä tässä on ongelmallista on se että nyt hallitus asettaa työnantajat eriarvoiseen asemaan asemaan sillä tämä alennus koskee vain yksityisiä yrityksiä mutta ei julkista sektoria lainkaan tämä muistuttaa hyvin pitkälle kela maksun poistoa mutta silloin tämä alennus kohdennettiin kaikille työnantajille eikä pelkästään yksityiselle sektorille arvoisa pääministeri kysyisin nyt teiltä niitä perusteluita ja perusteita minkä takia te asetatte työnantajat eriarvoiseen asemaan minkä takia julkista sektoria kohdellaan eri tavalla kuin yksityistä sektoria

arvoisa rouva puhemies kun edustaja arhinmäki on pahoittanut mielensä siitä että yritykset maksavat osinkoa minä haluan lohduttaa teitä jopa ilahduttaa teitä että meidän yhteisessä omistuksessa on eräs yhtiö joka ei kyllä maksa osinkoja siitä huolimatta että veronmaksajien rahoja sinne on pumpattu miljardikaupalla se on outokumpu

koska te myös entisenä yritysjohtajana tiedätte että rakenteelliset ongelmat eivät yrityksessä sillä parane että odotetaan

hallituksen puheet työaikojen pidentämisestä vahvistavat viime viikkoina syntynyttä käsitystä että hallitus on pahasti vieraantunut nykyaikaisen työelämän arjesta toki kyllä työaikoja seurataan monella työpaikalla pidetään kolmeakin päällekkäistä tuntikirjanpitoa yhtä palkanmaksua toista asiakkaita ja kolmatta työsuojeluviranomaisia varten mutta yhdelläkään niistä ei ole mitään tekemistä todellisen työajan kanssa paitsi se että aikaa palaa ja excelien täyttelyyn vanha työpsykologian hokema on sitä saat mitä mittaat kun mittaat työaikaa saat tunteja ja kun mittaat tuloksia saat tuloksia toisena kysymyksenä täällä on puhuttu siuntiosta ja muista suljettavista asemista mikä on teidän viestinne niille ihmisille jotka ovat rakentaneet kotinsa näiden asemien lähelle ja joiden omaisuuden arvosta katoaa kymmeniätuhansia euroja kun junaliikenne lakkaa

arvoisa puhemies täällä aiemmin puhuttiin suomalaisesta työstä ja niistä toimista jotka liittyvät kärkihankkeisiin tähän asiaan liittyy myöskin se että näin tavallisena maalaisihmisenä kun liikkuu täällä kadulla kuulee kuulee rakennustyömailla muuta kuin suomen kieltä ja monet yksittäiset suomalaiset ihmiset ostavat entistä enemmän palveluja lahden takaa esimerkiksi auton huoltoa tai tai muita tämänkaltaisia tehtäviä kiinnitän huomiota siihen että kun teemme valtavasti työtä uusien työpaikkojen syntymiseksi samalla meidän pitäisi muistaa että muutamme lainsäädäntöä toimintatapoja ja työmarkkinoita niin että näille työpaikoille voisi sijoittua suomalaisia ja että meidän palvelut olisivat kilpailukykyisiä suhteessa naapureiden palveluihin

arvoisa puhemies kun täällä on näistä kärkihankkeista puhuttu ja on puhuttu siitä että niihin käytetään valtion omaisuuden myyntiä ja edustaja kiuru kyseli mikä on se tuotos mikä niillä saadaan aikaan niin vattin uusi ylijohtaja totesi aika kylmänviileästi että suuri osa kärkihankkeiden rahoituksesta menee maatalouden kehittämiseen esimerkiksi biotalouden kärkihankkeesta lähes kolmasosa menee tänne makeraan se vaikuttaa vähän vanhahtavalta toimenpiteet eivät vaikuta hirveän innovatiivisilta ja kun katsotaan mikä on se kokonaisuus

käytetään näihin kärkihankkeisiin

ministeri rehn esimerkiksi eilen totesi että nämä ovat ne hallituksen ensi vuoden toimenpiteet työllisyyden ja kasvun edistämiseksi mutta että näitä muita keinoja saadaan odottaa sinne vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista asti

rouva puhemies edustaja tuppurainen kysyi missä on nyt se liberaali kokoomus kuulin tässä kutsun osallistua keskusteluun ja haluan todeta että näitä työelämään esitettyjä tarpeellisia uudistuksia jotka eilen olivat keskustelussa ei esitetä sen vuoksi että oltaisiin ihastuneita normeihin puhumattakaan siitä että olisi ihastuttu siihen että lähdetään lainsäädännöllä normittamaan sellaisia asioita joita aikaisemmin on normitettu esimerkiksi työehtosopimuksilla

presidentti kekkonen joka tuli kuuluisaksi sanoessaan että niin on jos siltä näyttää se kyllä sopii tähän tilanteeseen aivan erinomaisesti koska kun katsomme mitä tässä tapahtuu niin kyllä aivan totta tämä perusoikeistolainen hallitus on puuttumassa palkanmuodostukseen lailla siis tässä salissa ryhdyttäisiin säätämään lakia sairausajan palkasta loma ajan palkasta tekee mieli kysyä mikä sen tien päässä on se huutokauppa voi kyllä käydä aivan arvaamattoman kalliiksi ja se ei edustaja zyskowicz kyllä edistä suomen kilpailukykyä kyllä olisi viisainta jättää se palkanmuodostus sinne työmarkkinoille samoin tämä päivähoitoasia arvoisa puhemies se lisää kuntien byrokratiaa juha sipilä te haluatte vähentää kunnilta kunnilta normeja mutta tosiasiallisesti tuotte perheiden kokoaikaisen päivähoidon tarpeen selvittämisen kuntiin kuinka paljon byrokratiaa se lisää se vielä vaarantaa työmarkkinoitten toimivuuden heikentämällä pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä niin on jos siltä näyttää minusta tämä näyttää säännöstelyhallitukselta eikä miltään avoimen markkinatalouden oikeistolaiselta hallitukselta
arvoisa rouva puhemies tähän on pakko todeta että poikkeuksellisen haastavat ajat vaativat myös poikkeuksellisia toimenpiteitä kyllä kai kaikille on käynyt selväksi että hallitus olisi mielellään suonut ja itse asiassa suo mielellään vieläkin että työmarkkinaosapuolet keskinäisissä neuvotteluissaan löytävät ratkaisuja jotka kohentavat meidän kustannuskilpailukykyämme valitettavasti kuten pääministeri moneen otteeseen kertonut työmarkkinaosapuolten kanssa ei löytynyt yhteisymmärrystä edes siitä tavoitteesta että tällä kilpailukykyhypyllä olisi pyritty viiden prosentin kustannuskilpailukykykohennukseen ja sitten sen jatkoksi olisi vielä nämä maltilliset äärimaltilliset palkkaratkaisut kuten jo edellä totesin tämä toivomus työmarkkinaosapuolille on edelleen voimassa jotta vältämme nämä puheena olevat lait ja kuten myös totesin toivoisin oppositiolta samanlaista valmiutta osallistua kuin mitä nämä kätilöt osoittivat

puhemies kyllä se edustaja zyskowicz taisi nyt mennä niin että se yhteinen tavoite oli sanelua jolla haluttiin väen vängällä jo etukäteen kertoa että palkkoja on laskettava viisi prosenttia tämä oli taas seurausta siitä kun koko hallitus pääministeri sipilän johdolla valitettavasti hyppäsi elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin ja sieltä käsin ruvettiin tätä prosessia ohjaamaan sanelun keinoin arvoisa puhemies me arvostamme yhteistä sopimusta konsensusta yhteistyötä se on ollut suomen valtti historiassa jo pitkään arvostan niitä edustaja kääriäisen ja muiden jotka näkevät tämän perään kyllä minä sanon että kun täällä täällä neuvoja ei haluta välttämättä meidän tarjoamaltamme lauri ihalaiselta kysyä niin kysykää neuvoa esimerkiksi lasse laatuselta kiinnitin huomiota hänen erinomaiseen kolumniinsa aamulehdessä viime viikolla jolla hän vihelsi hallitukselle jäähyn rangaistuksena tai rikkeestä

liikaa pelaajia kentällä eli siitä että hallitus haluaa omilla toimillaan ryhtyä päättämään palkoista

heti aluksi haluan sanoa että minustakin lasse laatunen on on erittäin viisas ja kokenut mies mitä sitten tulee tähän edustaja viitasen väitteeseen että alun perinkin tavoitteena oli palkkojen leikkaaminen niin asiahan on juuri päinvastoin tavoitteen tavoitteen asettamisessa olisi jätetty keinot kun tavoitteesta olisi sovittu työmarkkinaosapuolille itse asiassa hallituksen piirissä palkkojen leikkaamisen sijaan on hyvin paljon pidetty esillä sitä että työaikaa hitusen pidentämällä oltaisiin päästy siihen että työpanos lisääntyy ilman

lisää palkkakustannuksia tai palkkojen leikkaamista tämä puhe siitä että on hypätty ekn koppiin en tiedä kuka on tämän hyvän kielikuvan tässä kehittänyt mutta pitää nyt vielä kerran sanoa että kun tavoitteena on suomalaisen työn ja yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen ja sitä kautta työllisyyden kohentaminen

arvoisa puhemies ihmettelen kovasti että täällä kun yhteiskuntasopimusneuvottelut kariutuivat nythän hallitus on juuri tarjonnut esityksen missä lomapalkkoja järjestetään sille porukalle joka niitä ei ole tähän asti saanut kysynkin missä on ammattiyhdistysliike kun hallitus joutuu puolustamaan

lomapalkkarahaa ole tähän asti ollut miten te te ette ole hoitaneet sitä asiaa hallitus hoitaa tämänkin

asian arvoisa puhemies täällä edustaja zyskowicz kysyi mihin perustuu se arvio että jos hallitus olisi tarttunut tähän sdpn tarjoukseen ja olisi ottanut ihalaisen muodostamaan tätä sopimusta niin se sopimus olisi syntynyt koskaan tietenkään historiallinen tulos ei ole tae tulevista tuotoista mutta tässä on mies joka on tehnyt vaikeimmissakin paikoissa suomessa sopimuksen aina kun se on tarvittu ja salaisuus on ollut siinä se että silloin kun lähdetään neuvottelupöytään täytyy lähteä tasapuolisesti kaikkia osapuolia kuunnellen ja kuka täällä on sanonut että nyt pitäisi lisätä kustannuksia viisi prosenttia ei sellaista ole kukaan esittänyt kun te katsoitte esimerkiksi palkansaajajärjestöjen esityksen siellä olisi tullut välittömiä toimia jotka olisivat vaikuttaneet jo ensi vuonna ja kun edustaja zyskowiczkin yrittää puhua mustaa valkoiseksi ja väittää että hallitus ei olisi lähtenyt tässä ekn asiamieheksi niin kuvaavaa oli se että kun palkansaajapuolelta tämä esitys tuli niin sitä ei tyrmännyt ensimmäisenä hallitus vaan ekn toimitusjohtaja joka sanoi että tämä ei käy hallitukselle siis ek sanoi ettei tämä käy hallitukselle

puheenjohtaja tähän voi jatkaa että kun nyt sitten valittiin tämä että sinne pukukoppiin hypättiin niin meillä on nyt sellainen tilanne arvoisa pääministeri että te sanotte että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeukselliset keinot ja se tarkoittaa käytännössä katsottuna valitettavasti tällä hetkellä että meillä on käsissämme historiallinen sotku tässä vaihe vaiheelta selvitys selvitykseltä tilanne muuttuu kohta on tilanne että kaikki ovat suuttuneita

pääministeri sipilä viisi minuuttia tästä puhujapöntöstä

kiitoksia arvoisa rouva puhemies yritän nopeasti käydä läpi vielä näitä yksityiskohtaisia kysymyksiä ensinnäkin tästä

eikö sekin ole semmoinen asia joka pitää yhdessä sopia minä kävin kesäkuussa keskustelun palkansaajajärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa ja yhdessä sovittiin että tämä selvitysmies on juhani salonius joka on erittäin pätevä ja kokenut tähän tehtävään ja kaikki hyväksyivät tämän ja se sovittiin yhdessä eikö eikö kuulu juuri näin tehdä tehdä tämä asia tämä ei ollut selvityshenkilöstä kiinni vaan tämä oli tahdosta kiinni sitten tässä unohtui myöskin tämä

tässä tehdään juuri näissä keskusteluissa esiin tulleilla elementeillä se muutosturvan osuus eli eli kuukauden muuntokoulutuspaketti tai miten se sitten käytetään työllistämisen helpottamiseksi tässä tässä palkansaajajärjestöt nostivat keskusteluissa esille

tämän työterveydenhuollon jatkumisen kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen ja sitten myöskin näitten naisvaltaisten alojen samalla liittokohtainen vai keskitetty palkkaratkaisu ei tietenkään hallituksella ole siihen kantaa se on työmarkkinajärjestöjen välinen asia en koskaan ole ottanut siihen kantaa enkä ota työllisyyttä koskevat kärkihankkeet ja keinot ovat täällä keskustelussa kello kahdeksanatoista tänä iltana jatketaan niistä siellä maahanmuutosta kun ruotsista tulee ihminen tuohon rajalle niin meillä on kaksi keinoa hänellä ei ole papereita hän on tulossa laittomasti maahan hänet joko palautetaan rajalta takaisin tai hän kertoo että hän on turvapaikanhakija jolloin me otamme hänet suomeen ja käsittelyyn tämä on selvä selvä asia edustaja toivola olen samaa mieltä että maahanmuutto on myöskin mahdollisuus meille meidän pitää käsitellä sitä asiaa myöskin sillä tavalla perustulokokeilusta yksityiskohdat ovat vielä auki tavoitteena tavoitteena on mahdollisimman hyvä ja tämä kokeilu on kiinnostanut myöskin kansainvälisesti kokeilutoiminnalle on tulossa parlamentaarinen neuvottelukunta ja hallitus harkitsee vielä sitä olisiko syytä laittaa sellainen

edustaja feldt ranta
arvoisa puhemies monet ovat ostaneet kodin hyvien kulkuyhteyksien vuoksi radan varsilta eri suomea nyt te ministeri berner olette päättänyt lakkauttaa junaliikenteen kokonaan esimerkiksi siuntiosta jossa päivittäin kolmesataa ihmistä käyttää junaa työmatkoihin tai koulumatkoihin myös ihmiset pohjois karjalassa pirkanmaalla pohjanmaalla ja keski suomessa ovat oikeutetusti huolissaan ja kovin pettyneitä eilisessä helsingin sanomissa oli riipaiseva kirjoitus joka kertoi yhden junamatkustajan kohtalon juna kulki halki läntisen uudenmaan kulttuurimaiseman vaunussa kuului tytön ääni tyttö kertoi että se lukio on hänen elämänsä surkein päätös hänen on pakko jättää koulu keväällä kesken koska tämä juna lakkautetaan eikä hän tiedä mitä tehdä ja nyt häntä itkettää ja hän itki y juna helsingin ja karjaan välillä on päätetty lopettaa maaliskuussa näin murskataan unelmia ministeri berner ymmärrättekö te näiden ihmisten huolen ymmärrättekö te näitten lakkautuspäätösten vaikutuksen ihmisten arkeen

arvoisa puhemies ymmärrän erittäin hyvin näiden ihmisten huolen ja sen vuoksi näiden kysymysten äärellä on tehty erittäin paljon töitä tehtävä on ollut leikata joukkoliikenteestä viisitoista miljoonaa euroa ja sen korvaamiseksi olemme nyt hakeneet ratkaisuja jotka mahdollistaisivat sen että liikennöinti pystyisi säilymään tämä tulee toteutumaan osin korvaavalla juna ja ja bussiliikenteellä mutta haemme myöskin ratkaisua siihen että saamme tähän liikennöintiin myöskin korvaavaa junaliikennettä näitä ratkaisuja tehdään juuri siksikin että haluamme huomioida sen että ihmiset pääsevät liikkumaan se että valtio lakkauttaa ostoliikennettä ei tarkoita sitä että kaikki liikenne loppuu vaan että meillä on mahdollisuus saada parempaa palvelua ilman että käytämme

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan ja painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri koska ihmisiä ei voi jättää tyhjän päälle ja koska markkinavoimilla ei ole intressiä hoitaa koko suomen liikennettä niin meillä on teille rakentava ratkaisu jota toivomme että pohditte pääministeri te ajoitte viime kaudella tupakkaveron korotusta vaihtoehtona lapsilisien leikkaamiselle ja ja nyt tässä voisi käyttää tätä samaa mallia jota silloin ajoitte ja sillä tavalla pelastaa nämä junavuorot käyttää kaksisataa miljoonaa euroa autoverotuksen alentamiseen mitäs jos harkitsisitte että käyttäisitte tästä kahdestasadasta miljoonasta eurosta viisitoista miljoonaa euroa tämän junaliikenteen tukemiseksi ja huolehtisitte sillä tavalla että suomi jatkossa voisi myös olla sellainen maa jossa joka puolella suomea voitaisiin asua ja olisi julkista liikennettä pääministeri sipilä otatteko te tämän rakentavan ehdotuksen vastaan ja pelastatte siten näiden tuhansien ihmisten tärkeät junayhteydet ja huolehditte että koko suomi

jatkossakin asuttuna ja tulemme huolehtimaan siitä että joukkoliikenne toimii koko maassa mutta emme tarjoa siihen ratkaisuksi veronkorotusta vaan haemme ratkaisua jos vr ei halua liikennöidä joitakin reittejä haemme sinne yksityisen toimijan siihen on kiinnostuneita ilmoittautunut ja haluamme nyt testata sen löytyykö ratkaisu tätä kautta uskon että se ratkaisu löytyy tätä kautta ja lopulta jokaisen jokaisen lakkautetun reitin varrella oleva ihminen on

ajatus siitä että henkilöjunaliikennettä avataan kilpailulle on mielestäni ihan tutkimisen arvoinen arvoinen ja kannattaa varmaan ottaa oppia siitä mitä esimerkiksi naapurimaissa on tehty mutta on kuitenkin aika absurdi ajatus että että niille väleille joita ollaan nyt lakkauttamassa esimerkiksi joensuu nurmes joka nimenomaan on tarvinnut valtion tukea jotta meillä on säilynyt siellä raideliikenne nyt olisi kovasti kilpailijoita tulossa samoin joensuu varkaus väli joka mahdollistaa poikkiliikenteen joensuusta jyväskylään ja tampereelle on äärimmäisen tärkeä ja nimenomaan se että se on junaväli koska jos me järjestämme sen bussilla varkauteen ja sitten sieltä varkaudesta pieksämäelle missä on vaihto aikaa kuluu rahaa kuluu menee niin monimutkaiseksi että junankäyttö kyllä vähenee merkittävästi

arvoisa puhemies me olemme nykyisessä sopimustilanteessa vrn suhteen sellaisessa asennossa jossa niillä reiteillä joilla vr ei liikennöi voimme avata kilpailun muille halukkaille tarjoajille kun muita halukkaita tarjoajia näille reiteille on meillä joitakin jo olemassa ja neuvotteluja käydään niin haluamme nytten selvittää sen että saamme ilman veronmaksajien rahaa käytettävää liikennettä käyntiin myös näille reiteille jotka nyt ovat ostoliikenteestä jäämässä pois

puhemies olemme tänään saaneet erilaisia ja keskenään ristiriitaisia tietoja vrn toiminnan yksityistämisestä yksityistäminen tuntuu olevan tälle hallitukselle ja ministeri bernerille ideologinen itseisarvo ristiriitainen ja alati muuttuvien tietojen välittäminen taas tuntuu olevan tämän hallituksen toimintatapa kysynkin ministeri berneriltä millä perusteella vrn toiminnan yksityistämistä nyt kiirehditään esimerkiksi britanniassa raideliikenteen yksityistäminen on johtanut korkeampiin lippujen hintoihin sekavaan lippujärjestelmään ruuhkiin vanhaan kalustoon ja korkeisiin kuluihin

mahtaa sitten tulevaisuudessa liikennöidä vai onko tarkoitus luoda jälleen uusi valtion tukimuoto uudelle yksityiselle toimijalle

me emme ole yksityistämässä vrää me emme ole yksityistämässä liikennettä me olemme poistamassa vrn yksinoikeutta sellaisilta liikennereiteiltä joilla vr ei tällä hetkellä liikennöi nämä eivät ole keskenään samoja asioita joissain maissa on yksityistetty junamatkayhtiöitä tässä tapauksessa emme ole sitä tekemässä tämä terminologia on tullut ihan muualta kuin meiltä tai minulta

on tosiaankin tärkeää että maakuntien reuna alueidenkin junaliikenne hoidetaan ja tämä oli hyvä uutinen että junien henkilöliikennettä avattaisiin kilpailulle nimenomaan niillä reiteillä joissa vr lopettaa siitä huolimatta että esimerkiksi läntiselle uudellemaalle on paljon matkustajia ja on myös meillä siellä tampereelta tampereelta pohjoiseen keuruulle saakka mutta meillä oli viime viikolla liikennevaliokunnassa käymässä tavaraliikenteen operaattoreita ja kysyin heiltä mihin hintaan te tekisitte henkilöliikennettä he sanoivat että noin kolmen neljäsosan hinnalla siitä mitä vr tekee mutta siinä on ongelmana se että että pitäisi olla liisattavaa kalustoa ei kannata ostaa kalustoa jos ei ole ihan varma ja sitten se että matkustajamäärät ovat hyvät ja kolmanneksi tietysti myös se että että sopimukset ovat riittävän pitkiä kun aikataulu on aika haastava niin olisin kysynyt tästä odotettavissa että ensi kevääksi sellaisia operaattoreita tulisi toiseksi kysyn että onhan bussiliikenteessä tietysti halukkaita

arvoisa puhemies tarkoituksena on huolehtia siitä että liikenteen yksinoikeuden avaamiselle voidaan luoda edellytykset kevääseen kaksituhattakuusitoista mennessä ja se edellyttää hyvin pitkälti juuri näiden teidän esittämienne kysymysten selvittämistä millä tavalla kalusto turvallisuus ja lupamenettelyt ratkaistaan ja ne ovat niitä kysymyksiä joita nyt eri yhtiöiden kanssa käydään läpi rinnakkain käydään neuvotteluja linja autoyhtiöiden kanssa siitä että ne järjestävät markkinaehtoista linja autoliikennettä ja olemme valtaosalle alueista saaneet jo lupahakemuksia tältä osin liikkeelle

alkaa pikkuhiljaa selvitä ja itse asiassa kiihtyvällä tahdilla että te olette murskaamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja altistamassa meidät suomalaiset rajoittamattomien markkinavoimien temmellyskentäksi siinä menossa meitä ei kaikkia eikä koko maassa pidetä mukana ei koulutuksen ei toimeentulon eikä palveluiden mukaan lukien liikkuminen näkökulmasta ymmärrättekö te pääministeri sipilä mitä te te olette tekemässä

arvoisa puhemies sitä en ymmärrä miten se murskaisi hyvinvointiyhteiskuntaa että niille reiteille joissa vr lopettaa liikennöinnin tulisi yksityinen toimija tai niihin haetaan yksityisiä toimijoita en ymmärrä miten se murskaisi hyvinvointiyhteiskuntaa pitäisin sitä päinvastaisena kehityksenä arvoisa puhemies

paljon esimerkkejä siitä kun on kilpailulle vapautettu esimerkiksi tavaraliikenteen puolella seitsemänkymmentä luvulla liikennöinti ja nyt ollaan tilanteessa jossa te olette rakentamassa tarjouskokonaisuutta jossa nämä syrjäseutujen kannattamattomat reitit linkitetään tähän siuntion reittiin ja sitä kautta haette tulevaisuudessa semmoista nämä reitit tullaan lakkauttamaan kilpailuttamisen myötä tämä tulee vaikuttamaan selkeästi niitten ihmisten palveluihin maaseudulla

kun linja autoliikennettä on vapautettu kilpailulle on saatu useampia toimijoita on saatu useampia reittejä on saatu halvempia hintoja ja parempaa asiakaspalvelua tästä on kysymys silloin kun kilpailua vapautetaan yleisesti se tarkoittaa sitä että silloin asiakas on lähtökohtana ja asiakasta palvellaan meidän tehtävämme on huolehtia siitä että suomalainen asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun ja saavutettavuuden koko suomessa sitä tukee kilpailun avaaminen mutta on ilman muuta myöskin selvää että sen rinnalla on huolehdittava siitä että yhteiskunta huolehtii niistä alueista jonne ei markkinaehtoinen kilpailu ulotu tai näe sitä mielekkäänä se tarkoittaa sitä että koko sitä kuviota meidän täytyy katsoa kokonaisuutena ja sitä työtä parhaillaan teemme

täällä eilen käytiin keskustelua maaseudun joukkoliikenteestä ja todettiin se että kaksisataa liikennöintivuoroa on vähennetty maaseudulla missä on vähän ihmisiä tämä logiikka ei pelaa

lakkauttanut nimenomaan ostoliikennettä markkinaehtoinen liikenne on sitten kyllä löytänyt sen paikan ja lähtenyt täyttämään niitä aukkoja joita ostoliikenteestä vähennetyt palvelut ovat bussiliikenteelle aiheuttaneet nämä ovat olleet edellisen hallituksen päätöksiä

puhemies pohjoiskarjalaiset ovat suuresti huolissaan nurmes joensuu välisten junavuorojen lakkautus uhasta vaikka pohjois karjala on harvaan asuttua aluetta tarvitsevat myös he toimivat liikenneyhteydet ministeri berner voivatko pohjoiskarjalaiset luottaa siihen että junaliikenne nurmes joensuu välillä säilyy ja jos kilpailu avataan

niin toimiiko junaliikenne siihen saakka kunnes uudet yrittäjät pääsevät

arvoisa puhemies me pyrimme hyvällä ja nopealla työskentelyllä nimenomaan huolehtimaan siitä että pystymme saamaan mahdollisimman monia uusia toimijoita liikkeelle ja kiinnostumaan näistä reiteistä myös ja etenkin pohjois karjalan alueesta jossa on ollut paljon huolta ja kysyntää tästä reitistä samanaikaisesti meidän tehtävämme on katsoa sitten aikanaan niitä ratkaisuja joita haemme sitten väliajalle kiitos

arvoisa puhemies vrhän ei lakkauta näitä junareittejä hallitus lakkauttaa ne viemällä ostopalvelut näiltä reiteiltä ja nyt te sanotte että maaliskuun alussa lakkautetaan niin siihen mennessä haetaan uudet toimijat keitä nämä uudet toimijat ovat jos ajatellaan suomalaista raideliikennettä niin meillä on eri raideleveys kuin muualla euroopassa meillä on aivan erilaiset pohjoiset olosuhteet tämä vaatii aivan erityistä osaamista uskotteko te ministeri berner todella että puolessa vuodessa lähes tyhjästä pystytään laittamaan laittamaan uudet toimijat näille raiteille ja toinen kysymys jos niitä ei pysty vr tekemään markkinaehtoisesti niin millä ihmeellä yksityinen yritys jonka pitää tuottaa niistä vielä voittoa pystyy markkinaehtoisesti niitä viemään eteenpäin

puhemies kuten äsken totesin ensi kevääseen kevääseen kaksituhattakuusitoista mennessä pystymme laatimaan edellytykset kilpailun avaamiselle tämä tarkoittaa sitä että kun nämä vrn ostoliikennesopimukset päättyvät itse asiassa vuodenvaihteessa ja vrn kanssa on sovittu että he jatkavat niitä vielä maaliskuun puoleenväliin saakka niin meidän tehtävämme on sitten katsoa että me saamme ylimenokaudeksi turvattua liikenteen siksi aikaa kunnes saamme markkinaehtoisen liikenteen käyntiin

erittäin hyvä että hallitus nyt ainakin on kertonut koska aikaisemmin päivällä tämä asia ei ollut selvä ja nyt tiedetään enemmän omalta osaltani koen että se että avataan kilpailulle on sinänsä ihan terve ilmiö minua teidän prosessikaavionne tässä taas kerran koska tässä on nyt tämmöinen kiire ei varmasti voida sanoa jääkö maaliskuulle sitten semmoinen katkos tiedetäänkö varmasti että joku kilpailun kautta tuleva toimija varmasti suostuu ottamaan nämä reitit hoitaakseen sitä me emme tiedä sitä varmaan pääministeri ei tiedä eikä ministeri berner tiedä onko nyt niin että hallitus sitten lupaa että jos joillekin reiteille ei löydy niitä yksityisiä toimijoita silloin hallitus hoitaa ne jatkamalla sitä ostoliikennettä onko näin herra

pääministeri
arvoisa puhemies me emme tietenkään viikossa ehdi kilpailutusta tehdä tässä täytyy tehdä huolellinen työ ja prosessikaavio menee juuri niin kuin ministeri ministeri berner tuossa kertoi eli valmistelemme huolella sen ja ja sitten kilpailutamme ja teemme sen työn huolella sillä tavalla että että edellytykset siihen luodaan keväällä ja liikennöinti voidaan aloittaa sitten sitten aikanaan ehkä loppuvuodesta ensi vuonna

arvoisa puhemies toistan vielä sen mikä täällä tuli esiin pääministeri sanoi että vr lakkauttaa kyse ole siitä että vr lakkauttaa vaan tämähän on hallituksen päätös lopettaa liikenne pussittaa pohjois karjala pistää pirkanmaa keski suomi seinäjoki jyväskylä väli ja länsi uusimaa kärsimään kun te nyt näin teette niin tämä summa jonka te tällä säästätte kyse ei ole siitä että tehtäisiin veronkorotus vaan pienennettäisiin sitä autoveron alennusta jonka te olette päättäneet tehdä yhdellä viidestoistaosalla siis viidestoistaosa vähemmän autoveron alennusta niin tämä homma voitaisiin korjata

arvoisa herra puhemies kehuista en tiedä mutta koska on veropolitiikasta kyse niin kaksi huomiota ensimmäinen on se että meidän tavoitteena veropolitiikassa on se että vältämme kaikkea poukkoilevuutta eli että se on johdonmukaista ja ymmärrettävää anteeksi edustaja lindtman te äsken ehdotitte että me poukkoilisimme ja minä vastaan että me emme tule poukkoilemaan eli me emme tule tekemään sitä ehdotusta minkä te äsken teitte ja toinen kuten varmasti te hyvin tiedätte koska olette tietysti tämän alan asiantuntija me emme myöskään korvamerkitse veroja millään muodolla koska siitä kerta kaikkiaan syntyisi sellainen verokokonaisuus niiden neljänkymmenenyhdeksän pilkku yhden miljardin verotulojen kautta jotka meillä tällä hetkellä on joka ei toimisi eli vastaus teidän ehdotukseenne on ehdottomasti ei

arvoisa puhemies tässä on kysymys kahdesta eri asiasta hieman hämmentyneenä havaitsen että toisessa asiassa hallitus on oikeassa mutta onneksi sentään toisessa asiassa väärässä

missä hallitus on on oikeassa on totta että kilpailun lisääminen erityisesti seutuliikenteessä voisi lisätä raiteidenkäyttöä parantaa palvelujen laatua alentaa hintoja ja tähän suuntaan kannattaisi suomen raideliikennettä kehittää esimerkit euroopasta ovat hyviä kunhan se ei tarkoita yksityistämistä kunhan se ei tarkoita julkisen kontrollin menettämistä tällä hetkellä vr itse asiassa siirtää suurilta kaupunkiseuduiltaan tulostaan jonkun verran ja sillä se sitten rahoittaa muualla tapahtuvaa liikennettä mutta asia missä hallitus on väärässä on se että ostopalveluja tarvitaan jotta kaikki suomalaiset ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sen pitää olla vain avointa ja läpinäkyvää nyt kun te leikkaatte ostoliikennettä vaarana on se että syrjäseuduilla ja kaupunkikeskusten ulkopuolella se panos mitä kunnat ovat laittaneet esimerkiksi asemien kehittämiseen menetetään eli tämä pitää hoitaa toisinpäin ostopalvelut kuntoon ja

arvoisa puhemies edustaja niinistö on oikeassa luomalla muuta kilpailua

liikennöidyille reiteille parannamme palveluita luomme enemmän kilpailukykyä hintaan mutta on myöskin aivan selvää että sen rinnalla tarvitaan ostoliikennettä meidän täytyy vain rakentaa henkilöliikenne kokonaisuutena toisella tavalla niin että valtaosa siitä toimii markkinaehtoisesti palvellen asiakasta luoden kilpailua ja parempaa palvelua ja sitten yhteiskunta huolehtii niistä alueista jotka jäävät ilman palvelua se edellyttää rakenteen muuttamista ja kokonaiskuvan uudistamista

puhemies kieltämättä silloin karvat hieman nousivat pystyyn niillä alueilla tieto että junaliikennettä oltaisiin lakkauttamassa ja nyt on erittäin huojentavaa ollut kuulla että hallitus on löytämässä keinoja siihen että junaliikenne pystytään myös jatkossa turvaamaan tämä vrn liikennöintihän esimerkiksi haapamäen radalla on on ollut eriskummallista se ei ole palvellut esimerkiksi työmatkaliikennettä ollenkaan markkinointia ei ole tapahtunut ja oikeastaan ei ole haluttu palvella asiakkaita sillä tavalla kuin siellä ehkä sitä tarvetta olisi haluankin nyt kysyä teiltä arvoisa ministeri mikä teidän viestinne nyt on esimerkiksi haapamäen radan varrella asuville asukkaille voimmeko huokaista helpotuksesta siltä osin että meillä tulee liikenne tavalla tai toisella säilymään ja junat myös jatkossa kulkemaan

puhemies me tulemme tekemään kaikkemme sen osalta että ihmiset pystyvät luottamaan ennustettavuuteen ja pitkäjänteisyyteen liikenteessä niin junaliikenteen kuin linja autoliikenteen ja henkilöliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta

hämmentää kyllä entistä enemmän on erittäin vaikea ymmärtää että samalla kun sanotaan että ymmärretään se että vähäliikenteisillä radoilla tarvitaan liikennettä ja hallitus on valmis myöskin tätä ostoliikennettä siellä harrastamaan niin miksi nämä junayhteydet nyt lakkautetaan saatetaan ihmiset todella hämmennyksen valtaan mitä tässä tulee tapahtumaan haluaisin kysyäkin sitä kuka liikennöi raiteilla lieksan ja nurmeksen välillä maaliskuun puolenvälin jälkeen

arvoisa puhemies me olemme siinä tilanteessa että me joudumme leikkaamaan monista toimista ja monista palveluista tämän hallituskauden aikana meidän tehtävämme on sen rinnalla niin digitalisaation normien purun kuin vaihtoehtoisten ratkaisujen kautta hakea sellaisia mahdollisuuksia jotka eivät rasita meidän valtion budjettia mutta mahdollistavat palveluita ja sitä työtä me parhaillaan nyt teemme sitä miten ne neuvottelut etenevät eri toimijoiden kanssa pystymme kommentoimaan hieman tuonnempana

arvoisa puhemies on tärkeää että julkinen liikenne toimii koko maassa tässä on nyt kuitenkin huolia muun muassa maakuntien linja autovuorojen kohdalla ja nyt myös junavuorojen kohdalla pidän myönteisenä sitä että nyt näitä vrn liikennöimättä jättämiä linjoja ja yhteyksiä tarjotaan myös yksityisille toimijoille niillä voidaan täydentää vrn tarjontaa arvoisa puhemies hallitus on ohjaamassa kuitenkin kuusisataa miljoonaa tieverkon parantamiseen aika monelle suomalaiselle julkinen liikenne ei kuitenkaan tarjoa sitä liikkumisen mahdollisuutta vaan tarvitaan omaa autoa kysyisin teiltä arvoisa liikenneministeri berner miten tässä tieremontissa on nyt tarkoitus edetä millaisella aikataululla ja miten niin että koko suomi ja koko maaseutu otetaan huomioon että tiet ja sillat saadaan kuntoon

arvoisa puhemies korjausvelan osalta kuusisataa miljoonaa kohdistuu suunnilleen puoliksi ja puoliksi rataverkon ja tieverkoston ylläpitoon kyseessä on nimenomaan pienien hankkeiden kautta siitä huolehtiminen että saamme kokonaisvaltaisesti parannettua meidän väyläverkostoamme sen työssäkäyntialueiden elinkeinoelämän tarpeiden ja edellytysten turvallisuuden ympäristön ja tulevien hankkeiden

ensimmäinen sata miljoonaa lähtee liikkeelle vuodenvaihteen jälkeen ja kohdistuu vuoteen kuudentenatoista vuonna seitsemäntoista meillä on sitten jo kolmesataa miljoonaa euroa käytettävissä millä toivottavasti luomme myöskin dynamiikkaa ja kasvua näille alueille

arvoisa puhemies ministeri berner olette nyt koko ajan korostanut sitä että ainoastaan niille junareiteille joita vr ei ollaan nyt avaamassa tätä kilpailua valtiolla on kuitenkin vrn kanssa sopimus monopolista vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä asti ja vr on sitten vastineeksi tälle monopolille pitänyt yllä myöskin näitä reittejä jotka eivät ole taloudellisesti niin kannattavia mutta miten te ajattelette että eun kilpailuneutraliteetin valossa me voimme purkaa ainoastaan osittain tätä monopolia uskon että nyt on niitä yrityksiä jotka haluavat tulla kyllä nurmes lieksa joensuu reitille sen tähden että he tietävät että sen jälkeen he pääsevät kuorimaan kermaa niiltä alueilta etelä suomessa joilla tämä junaliikenne on taloudellisesti kannattavaa ja sen jälkeen he voivat lopullisesti lakkauttaa nurmeksen lieksan joensuun varkauden reitit

arvoisa puhemies meillä on nimenomaan lähtökohta se että tällä hetkellä meidän sopimuksemme vrn kanssa mahdollistaa liikennöinnin muille muille toimijoille niiltä osin missä vr ei liikennöi samalla kyllä katsomme myöskin kokonaisuutta ja meidän nykyistä sopimustamme vrn kanssa joka ulottuu vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä saakka

siihen me tarvitsemme hetken aikaa että saamme nämä jakoperusteet mietittyä kokonaisuutena eussa tullaan käsittelemään rautatiepakettia ensi viikolla siellä tähtäimessä on kuitenkin se eun lähtökohta on se että kansallisesti tulisi vapauttaa rautatieliikenne vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tästä suomi hakee oman linjansa ja huolehditaan sitten siitä miten nämä ovat yhteensovitettavissa

ensimmäisen kysymyksen esittäjä edustaja feldt ranta
arvoisa puhemies ei ihmisiä voi jättää tällä tavalla tyhjän päälle te olette tällä tavalla toiminnallanne luoneet suurta epävarmuutta monille puolille suomea tällä on todella suuret vaikutukset ihmisten arkeen tällä on vaikutuksia asuntojen hintoihin perheiden ajatteluun missä heidän lapsensa opiskelevat ihmisten työmatkojen

kansakunta ja nyt ollaan maan parlamentissa ja suomalaiset joilla on suuri hätä ovat ansainneet paremmat selvitykset millä tavalla te hallitus olette varautuneet siihen jos näille liikenteille ei löydy yksityisiä toimijoita että nämä asiat saadaan hoidettua onko teillä mitään

arvoisa puhemies hallitus kantaa suurta vastuuta siitä että me saamme toimivaa sekä elinkeinoelämää ja työssäkäyntialuetta opiskelijoita ja koululaisia palvelevaa joukkoliikennettä ylläpidettyä koko maassa sitä työtä me teemme vaikka meidän on ostoliikenteestä ostoliikenteestä tehtävä leikkauksia meidän tehtävämme ja myöskin teidän tehtävänne on huolehtia siitä että veronmaksajan euroille saadaan parasta mahdollista palvelua ja että me saamme myöskin aikaiseksi uusia toimintamuotoja ja uudenlaista palvelua sitä työtä nyt teemme ihan vastaavasti kun aikanaan vastustettiin telemarkkinoiden vapauttamista ilman sitä työtä jota silloiset ihmiset tekivät ja puolustivat tänä päivänä meillä ei olisi koko suomi mobiilipalveluiden äärellä siihen hintaan kuin se nyt tätä samaa työtä teemme nyt tässäkin ajassa ja vastuu siitä on meillä kaikilla myös oppositiolla
siirrymme seuraavaan kysymykseen edustaja kontula
arvoisa puhemies hallituksen aikomus ensimmäisen sairaspäivän muuttamiseksi palkattomaksi on herättänyt paljon huolta erityisen huolissaan ovat sellaiset ihmiset jotka joutuvat esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi usein olemaan lyhyitä aikoja poissa töistä nyt puhun esimerkiksi syöpäsairaista ihmisistä mutta tällä aloitteella on myös luokkavaikutuksia valkokaulustyöläisen on huomattavasti useammin mahdollista tehdä etätyöpäivä kotoapäin ja näin säästää palkkaansa flunssassakin kun taas haalarityöläiselle siihen ei ole mahdollisuutta on sukupuolivaikutuksia hoiva hoito ja koulutusaloilla työskentelevät naiset sairastavat flunssa aalloissa useammin kuin miehet ja eivät tietenkään voi mennä töihin sairastuttamaan muita viime viikkojen perusteella minä en ole ihan varma onko hallituksessa ylipäätään tapana pohtia etukäteen näiden avauksien vaikutuksia mutta jos ministeriöstä löytyy joku joka on sitä tehnyt niin nyt toivoisin että hän kertoisi mitä tälle aiotaan tehdä

puhemies tämä asia on varmasti kaikilla meillä tässä nyt ollut vahvasti mielessä ja totta kai on ihan ihan päivänselvä asia että siinä vaiheessa nyt kun ryhdymme tätä kokonaisuutta tässä käymään läpi niin ilman muuta me mietimme sen kuinka ja miten tämä tullaan osaltaan toteuttamaan

kuten varmasti nyt on tullut myöskin tässä keskiviikon keskustelussa esiin niin tämä on yksi niistä toimenpiteistä joihin hallitus nyt on sitoutunut ja luonnollisesti sitten käymme sitä arviota ja teemme ne vaikutusarvioinnit siltä osin onko tarpeen sitten miettiä siltä osin jonkunnäköisiä pohdintoja onko tällaisissa pitkäaikaissairauksissa mahdollisesti joitain syitä miettiä teemmekö sinne sitten erilaisia toimenpiteitä mutta kuten varmasti kysyjä ymmärtää niin ryhdymme nyt valmistelemaan näitä esityksiä pyydän

esimerkiksi ruotsin kokemuksista me tiedämme että ensimmäisen sairaspäivän palkattomuus ei vähennä sairauspoissaoloja kuitenkin kysymyksessä on ihan aito ongelma suomen työhyvinvointivelka on neljäkymmentä miljardia neljäkymmentä miljardia onneksi meillä on myös

maailman mittakaavassakin kiitosta saatua osaamista joka nyt lähtee työttömyyskortistoon eikö meidän kannattaisi kuitenkin käyttää sellaisia keinoja joiden tiedetään toimivan eikä sellaisia keinoja joista tiedetään että ne eivät toimi

työhyvinvointi on erittäin tärkeä asia ja tämän vuoksi ministeriössä on jo nimenomaan ryhdytty sen eteen tekemään töitä ja nimenomaan hakemaan niitä hyviä käytäntöjä joita tiedetään meillä varmasti paljon nyt nimenomaan se oleellinen kysymys siinä on se kuinka ne hyvät käytännöt jalkautetaan nimenomaan myöskin sinne työpaikoille jotta se työhyvinvointi ja työssäjaksaminen myöskin lisääntyy tämä on myöskin yksi osa tätä hallituksen kärkihankkeissa on nimenomaan tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen johon olennaisena osana kuuluu myöskin työssäjaksaminen ja työhyvinvointi kaikki tiedämme varmasti täällä salissa me jotka yhtään olemme näihin asioihin

puhemies työhyvinvoinnista kun puhutaan niin pitää muistuttaa myös että hallitus on tehnyt sellaisiakin päätöksiä joita oppositio tukee näin olen ainakin ymmärtänyt työelämä kaksituhattakaksikymmentä hanke on hanke jossa nimenomaan koetetaan jalkauttaa näitä hyviä käytänteitä sinne kentälle työpaikoille ja varsinkin pienille työpaikoille ei hallitus suhtaudu yliolkaisesti työhyvinvointiin se on erittäin tärkeä asia mihin edustaja kontula kiinnitti huomiota että siellähän se tapahtuu oikeasti millään lailla väheksymättä työterveyslaitoksen toimintaa niin kyllähän se loppupeleissä tapahtuu siellä työpaikoilla sinne pitää vain saada jalkautettua ne hyvät käytänteet

ministeri mäntylä otitte aivan oikein esiin kysymyksen siitä että työhyvinvointi on keskeinen asia johon pitäisi kiinnittää huomiota työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan pitkät sairaslomat ovat joiden vähentämisen kautta pystyttäisiin sairauspoissaolokustannuksia vähentämään kaikista tehokkaimmin turvaamalla hyvä hoito ja turvaamalla hoitoon pääsy sekä satsaamalla kuntoutukseen ja työhyvinvointiin kysyn teiltä miksi te rankaisette nyt niitä ihan tavallisia ahkeria työntekijöitä jotka sairastavat flunssaa ja saavat tartunnan esimerkiksi lasten osastolla työskennellessään ja sitten he joutuvat työsuhde etuna menettämään tämän yhden työpäivän aina jokaisesta sairauspoissaolojaksosta miksi ei keskitytä olennaiseen siihen että vähennetään sairauspoissaoloja näiden pitkien sairauspoissaolojen kautta siten että siinä ei tarvitse keneltäkään leikata mitään pois kun satsataan työhyvinvointiin ja siihen että ihmisille turvataan hyvä hoito kuntoutus ja satsataan siihen että voi palata ajoissa takaisin työhön

nämä asiat nyt eivät sinällään toisiaan sulje pois tämä sairaspäivän poissaoloasia on yksi toimenpide hallituksen kokonaispaketissa mutta se ei sulje pois sitä ettemmekö me myöskin nimenomaan tule puuttumaan siihen josta tässä jo aikaisemminkin sanoin

ja nimenomaan siihen kuinka me kannustamme ja tuemme ihmisten työssäjaksamista ja sitä että he he kokevat siellä työpaikalla tekevänsä ja ja osallistuvansa siihen työssä olemiseen mahdollisimman vahvasti ja nimenomaan niin että he kokevat sen työyhteisön ja oman työtehtävänsä mielekkäänä ja esimerkiksi työpaikkakiusaaminen on yksi semmoinen asia josta meidän yhteiskunnassamme ei edelleenkään puhuta riittävästi ja monet näistä pitkistä sairauspoissaoloista johtuvat nimenomaan esimerkiksi siitä työpaikkakiusaamisesta johon me valitettavasti emme ole tässä poliittisessa keskustelussa juurikaan kiinnittäneet huomiota

herra puhemies hyvä ministeri mäntylä otitte juuri esille sen asian josta itsekin olisin halunnut kysyä työpaikkakiusaamisen joka on suuri harmi suomalaisessa työkentässä hyvin moni poissaolo varmasti riippuu ja johtuu myös siitä että siellä työpaikalla ei ole työkaluja ja toimintamalleja kuinka nämä suuret ja pahat ja ihmistä syövät asiat saataisiin nostettua päivänvaloon millä tavalla hyvä hallitus nyt tätä asiaa mahdollisesti olette ryhtymässä sitten evästämään eteenpäin että näitä toimintamalleja saataisiin sinne työkentälle ja siellä ei oltaisi tilanteessa missä vain luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja työntekijät keskenään näitä asioita pohtisivat kysymys on todella raadollisista asioista ja

se mitä hallitus nyt tälle asialle ryhtyy tekemään tietysti stmssä työsuojeluosaston kanssa joka on yksi oleellinen toimija tässä kokonaisuudessa olen käynnistänyt jo myöskin tämän asian puitteissa tätä vahvaa yhteistyötä ja uskon että sieltä me löydämme omalta osaltaan niitä keinoja mutta tässä on paljon muitakin toimijoita joita me tarvitsemme tähän kokonaisuuteen mukaan ja he ovat nimenomaan juuri niitä henkilöitä

varmasti totun siihen että olen nylund

arvoisa puhemies mielestäni nyt puhumme oikeista asioista että miten me tuemme suomalaisia jaksamaan työelämässä ja puhutaan työhyvinvoinnista ja siitä miten sitä voidaan edistää mutta eilen keskustelimme tässä pitkään ja hartaasti esimerkiksi työmarkkinauudistuksista ja herää kysymys miksi hallitus ei ole ottanut tätä mukaan siihen keskusteluun miten tuetaan työhyvinvointia ja suomalaisia jaksamaan

arvoisa puhemies tämä hallituksen esityksestä jää aina vähemmälle huomiolle eli olemme tehneet varsin vahvan muutosturvapaketin osana tätä kustannuskilpailukyvyn parantamista siellä on muutostilanteisiin joita tulee nyt yhä enemmän kun työelämän muutokset ovat nopeita yhden kuukauden palkkaa vastaava summa työntekijälle työllistämistä edistävään koulutukseen samoiten tämmöisessä irtisanomistilanteessa myöskin työterveyshuollon merkitys korostuu ja tässä paketissa on kuuden kuukauden etuus työnantajalle pakollisena määrätään että siinä tilanteessa kun tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotaan työterveyshuolto jatkuu kuusi kuukautta tässä työntekijälle vaikeassa tilanteessa ja samassa paketissa olemme myöskin korjanneet sen pitkään pöydällä olleen vanhemmuuden vanhemmuuden kustannusten tasauksen naisvaltaisille työpaikoille seuraavana

edustaja zyskowicz hänen nimensä minä muistan hyvin
kiitos puhemies pekkanen tämä on vaikea päätös mutta tämä on osa tätä hallituksen kilpailukykypakettia ja siitä että työmarkkinaosapuolilla on edelleen mahdollisuus sopia siitä miten näitä tavoitteita saavutetaan mutta paremmin keinoin tähän hallituksen kaavailuun liittyy paljon väärinkäsityksiä kun seuraa julkista keskustelua niin näyttää siltä että ajatellaan että tällä hallitus väittää että ne ihmiset jotka jäävät sairauslomalle jäävät aiheettomasti sairauslomalle

arvoisa puhemies tämä on juurikin näin miten tässä edustaja toi esiin en lähde nyt yrittämään nimen lausumista tässä ettei nyt mene vahingossa väärin mutta mutta se on juuri näin että tämä on yksi vaikea päätös osana kokonaispakettia ja ja varmasti varmasti on on oleellista myöskin muistaa jos puhutaan nyt sitten myöskin tästä kokonaisuudesta eli työhyvinvoinnista että siellä on myöskin työnantajilla erittäin suuri vastuu siinä kuinka he pitävät omalta osaltaan huolen siitä että työntekijät jaksavat ja minkälaisia ovat ne toimenpiteet palvelut minkälainen ilmapiiri työpaikoille luodaan onko siellä ennakoitavuutta onko siellä pysyvyyttä eli nämä ovat kaikkien osapuolten vastuulla eivät pelkästään hallituksen toimenpiteiden eivät pelkästään ministerin tai ministeriön vaan myöskin myöskin työnantajien tehtävä ja rooli tässä kokonaisuudessa on erittäin merkittävä

täällä on tuotu esiin esiin että oppositio epäilisi tämän sairaspäiväuudistuksen johtuvan siitä että tässä nyt metsästetään krapulasaikulla olevia ja kyllä minä toden totta ihan vähän sitä epäilen eilen muun muassa edustaja heinonen käytti täällä puheenvuoron jossa pohti niitä seitsemäätoista prosenttia jotka ovat joskus joskus ilmoittaneet olleensa aiheettomasti pois pois töistä pohtimatta lainkaan niitä kahdeksaakymmentäkolmea prosenttia suomalaisista jotka eivät sitä ole olleet joihin kuuluvat muun muassa palomiehet jotka sen yhden palkattoman vuorokauden aikana saattavat menettää kolmen päivän palkan tai nämä edellä mainitut pitkäaikaissairaat jotka saattavat menettää tilinauhaltaan satoja euroja yhden kuukauden aikana ei tämä ole minusta semmoista riskinsiirtoa joka olisi millään lailla järkevää kohtuullista oikeudenmukaista ja kun se ei edes toimi tutkimusten mukaan

tutustunut ruotsin esimerkkiin ja siitä tehtyihin

puhemies kuten taisin jo ensimmäisessä puheenvuorossani sanoa on erittäin tärkeää että me käymme sen kokonaisuuden läpi ymmärrämme ihan täysin ne teidän huolenaiheenne jotka sieltä nousevat esiin eivät ne ole meillekään mitenkään vieraita mutta kuten sanottu tämä on yksi päätös yksi osa hallituksen pakettia

se ei silti sulje pois niitä muita asioita joita tässä nyt on tuotu esiin kyllä me kannamme huolta työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista aivan varmasti monella eri sektorilla tiedostamme kyllä minkälaiset kansantaloudelliset vaikutukset ovat jos me emme huolehdi työssäjaksamisesta tai työhyvinvoinnista

arvoisa puhemies on erinomaisen hyvä että tämän keskustelun myötä on noussut esiin myös tämän eilen paljon meitä puhuttaneen kilpailukykypaketin toinen puoli muutosturva mutta sen sijaan tässäkin keskustelussa vähemmälle ovat jääneet ne ihmiset jotka sairauden henkisen tai fyysisen vuoksi eivät ole yksin sairauslomalla vaan kokonaan syrjässä työelämästä me tiedämme että me menetämme jatkuvasti päteviä ihmisiä työelämän ulkopuolelle siksi että lainsäädäntö käytänteet ja asenteet ovat suomessa yhä monen hallituskauden tavoitteiden jälkeenkin sellaiset että työelämässä joko ollaan tai ei olla olen varsin iloinen siitä että hallituksen yksi kärkihanke kytkeytyy tähän osatyökykyisyyteen siis siihen että näemme ihmisessä mahdollisuuden sen mitä hänellä on jäljellä työkyvystä emmekä laita häntä sivuun siksi että hän on tavalla tai toisella sairas erityisesti katson tätä mielenterveysongelmien näkökulmasta

uskon että juuri tämän hankkeen kautta itse asiassa tiedän että tämän hankkeen kautta me pystymme luomaan heille aitoja väyliä sinne työelämään ja myöskin siihen että me kykenemme luomaan heille työväyliä sinne ajan mittaan myöskin avoimille työmarkkinoille totta kai pitää muistaa se että on aina henkilöitä jotka valitettavasti eivät ehkä pysty sinne sinne ihan täysin avoimille työmarkkinoille siltä osin työllistymään että he tarvitsevat tiettyjä tukitoimia mutta näen että tämän hankkeen kautta meillä on valtavat mahdollisuudet

puhemies edustaja saarikon kysymys osatyökykyisten työnteon edistämisestä on hyvin tärkeä mutta se ei kyllä liity tähän käsillä olevaan kysymykseen tähän sairassakkoon yhtään mitenkään haluaisin kysyä hallitukselta ymmärrättekö te että te tällä esityksellä itse asiassa lyhennätte työuria ja että tällä kyseisellä esityksellä te vaikeutatte tässä yhteiskunnassa niiden ihmisten asemaa joilla on takanaan kohtuullisen pitkä työura jotka ovat tehneet fyysisesti raskasta työtä jotka usein kärsivät reumatyyppisistä sairauksista erilaisista haluaisivat olla vielä kuitenkin työelämässä ennen kuin putoavat hyvin pienelle eläkkeelle ja kysyn vielä ymmärrättekö te siellä hallituksessa että juuri näiden samojen ihmisten asemaa te olette vaikeuttamassa myös sillä että te siirrätte heidät yleisen asumistuen piiriin heidän

arvoisa puhemies olen tässä nyt useampaan otteeseen koettanut teille tuoda esiin sitä että on aivan päivänselvä asia että kun tällaisia päätöksiä tehdään niin totta kai silloin kokonaisvaikutukset arvioidaan minä uskoisin näin että koska tässä salissa suurin osa on poliittisia päätöksentekijöitä osa oppositiossa myöskin hallituksessa he tietävät sen että nämä prosessit lähtevät liikkeelle ja sen myötä me saamme lisää tietoa ja sen myötä me myöskin silloin arvioimme onko joitain sellaisia toimenpiteitä joita meidän täytyy silloin tehdä jotta me voimme tasavertaisuuden turvata

tässä nyt varmasti on tullut jo moneen kertaan se sanottua niin kyllä varmasti tulemme tekemään vaikutusarvioinnit me teimme sen myöskin tämän asumistuen osalta ja korjasimme sitä päätöstä ja loivensimme sen vaikutuksia
vielä ehdimme ottaa pari nopeaa kysymystä seuraavana edustaja halmeenpää
arvoisa puhemies suomen luonto metsät ja vedet ovat kansallista pääomaa arvokkainta suomalaisten perintöä hallitus on ryhtynyt vauhdilla ajamaan metsähallituksen yhtiöittämistä metsähallituksen luontopalvelut suomen vahvin luonnonsuojelun asiantuntija ja kansallisen luontoperinnön kuten kansallispuistojen vaalija hallitus on muuttanut aikaisempaa valmistelua niin että luontopalveluiden roolia pienennetään ja asiantuntemus vaarantuu lisäksi valtion vesialueita ollaan siirtämässä kaupallisen toiminnan piiriin tähän asti ne ovat kuuluneet metsähallituksen luontopalveluihin joka hoitaa luontoa ja takaa kansalaisille mahdollisuuden kansalaisille mahdollisuuden virkistyä jatkossa metsähallitus voisi luovuttaa vesialueet yksityiseen kaupalliseen käyttöön kysyn ministeri tiilikaiselta miten hallitus varmistaa ettei metsähallituksen yhtiöittäminen johda tärkeän luontoasiantuntemuksen vähenemiseen ja valtion metsien ja vesialueiden muuttumiseen kauppatavaraksi
arvoisa puhemies kiitos kysymästä metsähallitus lakia uudistettaessa valtion maa ja vesiomaisuus säilyy suorassa valtion omistuksessa niitä ei siirretä minkään yhtiön haltuun luontopalvelut osana metsähallituksen kokonaisuutta ja tuottaa meille yhteiskunnalle hyvinvointia nimeltä luonnonsuojeluarvot ja monimuotoisuus virkistyspalvelut myös luontopalveluitten rooli säilyy jatkossa näitten palveluitten tuottajana

uudessa lakiluonnoksessa ei mainita enää että metsähallituksen tulee selvittää valtion maa ja vesialueiden käytön vaikutukset saamelaiskulttuuriin lakiluonnoksessa ei myöskään anneta saamelaisille tai muillekaan kansalaisille oikeutta hakea muutosta metsähallituksen päätöksiin siksi kysyn vielä ministeri tiilikaiselta aikooko hallitus tosiaan viitata kintaalla saamelaisten oikeuksille ja aikooko hallitus turvata saamelaisten oikeudet oman kulttuurinsa säilyttämiseen ja elinkeinojensa harjoittamiseen aiotteko ratifioida ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimuksen alkuperäiskansojen oikeuksista

arvoisa puhemies ihan kaikista näistä kysymyksistä ei toki maatalous ja ympäristöministeri vastaa vaan ne kuuluvat hyvin pitkälti myös muitten ministeriöitten vastuualueelle itse asiassa on mielenkiintoista mistä lakiluonnoksesta te puhutte koska metsähallitus lain luonnosta ei ole edes lausunnoille vielä lähetetty

seuraava kysymys edustaja mäkelä arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan on kirjattu että yksityiskohtainen toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista konkreettisine esityksineen olisi valmis budjettiriiheen mennessä tähän työhön on ilmeisesti kyllä perustettu jo valmisteluryhmä mutta tuloksia ei ole vielä nähty

totean sen että tämä valmistelu käynnistettiin aivan välittömästi hallituksen aloitettua ja on ministeriöitten välisenä työnä ollut tässä kuukausien ajan ja budjettiriihessä kävimme valmistelun tilanteesta keskustelun eilen päättyi määräaika sille minkä verran kunnat laittavat ehdotuksia ja tuli yli kaksisataa ehdotusta ne käydään myös huolella nyt lähiviikkoina läpi

juuri valmistuneiden valtakunnan metsien inventointien mukaan nuorissa kasvatusmetsissä on valtavat hakkuurästit mikä tuo sekä kuitupuuta markkinoille että energiapuuta energiateollisuuden lämpökattiloihin vuosittain energiapuun tuotantoa on tuettu kemera varoin ja nyt kun tätä lakia muutettiin niin energiapuun tuki muutettiin pienpuun tueksi ja kävi niin että kaikki se rahamäärä joka vain energiapuuhun käytettiin jakautuu nyt sekä energiapuulle että kuitupuulle ja metsäteollisuus on käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen kuitupuun markkinahintaa on laskettu ja se koko määrä mikä on iso määrä tulee sekä kuitupuuta että energiapuuta tienvarteen ja sille koko potille maksetaan se tuki nyt on käynyt niin että rahat menevät vähiin ja itse energiapuun tuonti tällä keinoin kärsii kysyn arvoisalta ministeriltä mitä aiotaan tälle tehdä että saataisiin tämä epäkohta järjestykseen koska tarkoitus oli tuoda energiapuuta tienvarteen ja kuitupuu lienee ihan edelleen markkinaehtoista toimintaa

arvoisa puhemies kun energiapuun korjuuta halutaan edistää niin kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tuet todellakin vaikuttavat siihen aivan niin kuin kysyjä hyvin kuvasi tuota tilannetta osana hallituksen säästöpäätöksiä ensi vuoden alusta myös näitä kemera tukia tullaan leikkaamaan ja kun tätä tukea alennetaan samassa yhteydessä on hyvä arvioida näitä tuen myöntämisen ehtoja tuo kysyjän viittaama puunkorjuun tuki nuoren metsän hoitokohteilla sen ehtoja tullaan muuttamaan sillä tavoin että tukea saa entistä sanoisiko riukuuntuneemman kohteen korjuuseen kun rajataan sitä poistettavan puuston määrää tai nostetaan sitä ylöspäin silloin ne kohteet joista lähtee sitä metsäteollisuuden kaipaamaa kuitupuuta jotka ovat riittävän hyviä siihen

näin on tarkoitus

kiitos ministerille esittelystä olisin puhunut tästä turvapaikanhakijakysymyksestä on hienoa kuulla että ministeri puhuu lämpimästä sydämestä ja siitä että täytyy muistaa että he ovat kuitenkin yksilöitä joilla monella ihan aidosti on hätä ja se on minusta tärkeä muistaa myös siinä isossa kehikossa julkisessa keskustelussa kun puhutaan näistä sopimuksista ne ovat lopulta valtioiden välisiä eivätkä sinällään sido näitä yksilöitä ja se jo itsessään velvoittaa meidät kohtaamaan jokaisen ihmisen joka tänne tulee

kun nyt ollaan kuitenkin aika poikkeuksellisessa tilanteessa eli että tämmöisiä tulijamääriä ei ole nähty kansainväliset konfliktit ovat hirveän monitasoisia ja ehkä tulee kansalaisena semmoinen huoli että miten tällaisella koulutuksella koulutetaan ihmisiä jotka ihan aidosti pystyvät arvioimaan ne erilaiset monitasoiset hädänalaisuudet mitä eri maissa ja yhteisöissä on ja mille ihmiset altistuvat

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kiittää arvoisaa sisäministeriä siitä että ollaan pystytty itse kukin tässä pää tosiaan pitämään kylmänä yleinen keskustelu on vellonut välillä vähän liikaakin ja välillä mennyt vähän epäolennaisuuksiin mutta se tässä on tärkeätä pitää kyllä mielessä että jos vasemmalla laidallakin vastustetaan veropakolaisuutta niin kyllä meidän yhtä lailla pitää kritisoida elintasopakolaisuutta koska silloin jos me pystymme todella katsomaan ne hädänalaiset ihmiset ja niin kuin asiaan kuuluu jokainen yksilöllinen tapaus katsotaan niin kuin pitää

tähän hallitus nähdäkseni on aivan oikein pyrkinyt niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu pitämään maahanmuuttopolitiikan hallinnassa haluaisin kysyä arvoisalta ministeri orpolta kun tiedetään että venäjä pitää meidän itärajan varsin hyvin tässä suhteessa kuosissa niin onko valmiutta siirtää merkittävästi tarvittaessa ja tarvetta tuntuu olevan meidän länsirajalle meidän virkailijoita rajalta toiselle hoitamaan tätä akuuttia tilannetta siellä länsirajalla

arvoisa puhemies kysyisin harmaan talouden torjunnasta kuten me kaikki tiedämme niin harmaa talous ja verovuodot on valtava ongelma meidän yhteiskunnallemme se vääristää kilpailua ja vie veropohjan meidän mitä toimia ensi vuonna on suunniteltu harmaan talouden torjumiseksi ja ja verovuotojen tukkimiseksi erityisesti näiden isojen kalojen osalta minkälaista eu yhteistyötä aiotaan tällä saralla harjoittaa ja minkälaiset resurssit on harmaan talouden

maahanmuutosta onko suunnitelmissa tehdä kotouttamisjärjestelmään ihan jotain isompaakin remonttia

puhemies poliisin momentille lisätään ensi vuodelle kahdeksan miljoonaa euroa tämän vuoden tasoon nähden

lisäyksestä seitsemän miljoonaa kohdistuu turvapaikanhakijoista johtuviin kustannuksiin nyt julkisuudessa on kuitenkin kerrottu että jo tänä vuonna poliisi on joutunut tinkimään muun muassa liikennevalvonnasta ja rikostutkinnasta kysyisin ministeri orpolta onko hallituksessa mietitty toimia jo tälle vuodelle niin että voisimme taata riittävät poliisiresurssit tämä tilanne on osoittanut sen että suomessa valittu linja poliisimiesten määrässä verrattuna esimerkiksi ruotsiin tai moneen muuhun maahan on ollut väärä meidän poliisimiesten joukko ei kestä tällaista tilannetta ja nyt tarvittaisiin lisäresursseja nopeammin kuin vasta ensi vuonna

arvoisa puhemies on totta että pakolaistilanne on varmasti monelta osin yllättänyt meidät vaikka näin ei olisi saanut käydä jos olemme lainkaan seuranneet mitä irakissa tapahtuu mitä syyriassa tapahtuu mitä tällä hetkellä itse asiassa afganistanissa tapahtuu niin tämän ei pidä missään nimessä olla yllättävää mutta täytyy muistaa että jokaista turvapaikanhakijaa jokaista perhettä jokaista yksilöä käsitellään suomessa turvapaikanhakijana ja siellä sitten edustaja elo mietitään ja päätetään kuka on mistäkin syystä suomeen tullut nyt ilmassa on sellaista ilmapiiriä ja keskustelua joka on erityisesti tullut ulkoministeri olisin toivonut myös täällä olevan paikalla hän on etukäteen päättänyt että tietyt ryhmät eivät kuulu suomeen ja esimerkiksi irakilaisten kohdalla käydään jo kovaa keskustelua ja ollaan palauttamassa suorastaan ennen kuin minkäänlaista käsittelyä ollaan käyty läpi onko tämä mielestänne oikein sillä maahanmuuttovirastohan on on myöntänyt irakilaisille jotka ovat erityisesti irakin keskiosasta tulleet tähän mennessä lähestulkoon aina näitä turvapaikkoja nyt kuitenkaan sitä malttia sitten sielläkään suunnassa samanlaista malttia mitä vaaditte meiltä

arvoisa puhemies budjettikirjaan on nimenomaan kirjattu maahanmuutto on hallittua eli mitkä ovat ministerin mielestä se kustannusrakenne ja ne tekijät joilla erityisesti jatkossa maahanmuutto on hallittua sitten toisekseen täällä salikeskustelussa on tällä viikolla kritisoitu voimakkaasti sitä että oppositio olisi viime kaudella ollut raivokkaasti vastustamassa pora kolme uudistusta

minkä verran liikennevalvontaa on kyetty ihan

puhemies minunkin mielestäni oli erittäin huono vertaus asettaa samalle viivalle veropakolaiset ja elintasopakolaiset mehän olemme tällä hetkellä juuri siinä tilanteessa että näitä maahanpyrkijöitä jotka haluavat turvapaikkaa on joka tapauksessa erittäin vaikeat olosuhteet siellä ei ole järjestäytynyttä yhteiskuntaa olemassa sen vuoksi olisikin äärimmäisen tärkeätä että meillä olisi euroopan unionin alueella järjestelmä jolla muuttoliikettä saataisiin laillisille ja

päätös turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista on omalta osaltaan ruokkinut hallitsemattoman maahanmuuton ja ja ihmissalakuljetusten vetovoimaa ja on sääli että tämän seurauksena apu eniten hädässä oleville vähenee esimerkiksi tästä budjettikirjasta käy ilmi että ensi vuonna suomessakin otetaan kolmesataa kiintiöpakolaista vähemmän kuin tänä vuonna puhumattakaan sitten muista euroopan maista mutta nyt kun puhumme budjetista niin kyllä tässä suuri huoli kohdentuu siihen millä tavoin viranomaisten resurssit tulevat riittämään kun tämä turvapaikanhakijoiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut ja kun budjetin pohjaa on laadittu aikana jolloin ei tiedetty siitä että meille ehkä tulee kolmekymmentätuhatta tai jopa viisikymmentätuhatta turvapaikanhakijaa tänä vuonna

arvoisa puhemies tämän pääluokan asioista ehdottomasti suurin suurin kysymys liittyy nyt nyt totta kai tähän maahanmuuttoon ja sitäkin taustaa vasten on erinomaisen hieno asia että sisäisen turvallisuuden selontekoa nyt päätettiin aikaistaa sinne kaksituhattakuusitoista toukokuuhun niin monella tavalla nämä nämä turvallisuusuhkat ovat meidän toimintaympäristössämme muuttuneet mutta ministeri frontexista tullaan katsomaan millä tavalla tornion järjestelykeskus kaiken kaikkiaan toimii minun pakko kysyä mitä se itse asiassa kertoo frontexista sen toiminnan tasosta mitä se kertoo siitä millä tavalla frontexin jäsenmaat kaiken kaikkiaan ovat aiempina vuosina panostaneet minusta jotenkin tuntuu että tämä kertoo kertoo siitä että jäsenmaat eivät ole riittävästi

arvoisa herra puhemies tässä budjetissa on kuten jo todettu ehkä liian pieni lisäys tähän maahanmuuttoon ja sisäisen turvallisuuden puolelle ja varmaan lisäbudjeteissa sitä mahdollisesti lisätään mutta toinen huoli on kunnat elikkä se millä tavalla tässä kohden on voitu varautua siihen että kunnat kuitenkin tulevaisuudessa vaikka ne ensimmäisiltä vuosilta saavat sen korvauksen joutuvat omaa toimintaansa muokkaamaan se

millä kunnat pystyvät vastaamaan tähän maahanmuutto ja turvapaikanhakijatilanteeseen tämä toisena kysymyksenä toisena tämä harmaa talous tämä erillinen ohjelma mikä edellisellä kaudella tuotti kuitenkin aika hyvää tulosta noin

ministerin mikrofoni voisi olla auki mieluusti

no nyt saanko minä uudestaan aloittaa edustaja heinäluoma lähti siis liikkeelle perimmäisistä syistä ja juuri näin se onkin eli pysyvä ratkaisu löytyy siitä että kansainvälinen yhteisö pystyy rauhoittamaan tilanteen syyriassa afrikan sarvessa sahelin alueella pohjois afrikassa ei aivan helppo tehtävä mutta siihen on pystyttävä euroopan unionilla on oltava vahvempi rooli tässä ja ja suomen pitää toimia aktiivisesti kansainvälisessä yhteisössä ja tiedän näin tapahtuneen muun muassa nyt yk viikolla viimeksi mutta kestävä ratkaisu lähtee sieltä ihmisten ei tarvitsisi lähteä turvaa tai parempaa elämää hakemaan no sitten kun he tulevat suomeen niin ensinnäkin tämä vastaanotto me koulutamme eurooppalaisen

ohjelman mukaisesti nämä meidän turvapaikkahakemusten käsittelijät ja teemme parasta mahdollista työtä siitä hakemuksia tuli muuten seitsemäänkymmeneen työpaikkaan melkein kolmetuhatta joten ainakin on varaa mistä valita mitä tulee kotouttamiseen niin ensinnäkin se on ministeri lindströmin temin ensisijaisella vastuulla mutta maahanmuuttopolitiikassa se on aivan oleellinen kokonaisuus ja meidän pitää todella onnistua siinä nyt me puhumme niin suurista määristä että meidän pitää niin sanotusti räjäyttää nykyinen ajattelumme siitä miten kotouttaminen on hoidettu meillä aloittaa huomenna maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä jossa mietitään laajemmin maahanmuuttoa ja siihen kuuluu myöskin sitten oleellisena osana kotouttaminen ja sitä tulemme siellä pistämään liikkeelle harmaa talous tuli muutamissa kysymyksissä on ilo kertoa teille että harmaan talouden torjunta ei pääty erillisrahoitusta lasketaan siitä mitä se oli viimeksi sitä jää jäljelle kuitenkin noin kaksitoista pilkku viisi miljoonaa verohallinnolle yli kymmenen syyttäjänvirastoille yli kaksi miljoonaa poliisin kuusi pilkku neljä ei jatkunut mutta me teemme töitä pystymme sisäisesti siirtämään harmaan talouden torjuntaa edelleen poliisihan tekee muuten talousrikostutkintaa meille jää noin kahdenkymmenenviiden viiva kolmenkymmenen miljoonan välille se määräraha mitä me pystymme käyttämään talousrikostutkintaan harmaaseen talouteen poliisin osalta ja ja pystymme näin jatkamaan sitä tärkeää tärkeää työtä mitä tulee ylipäänsä poliisin resursseihin ja tähän turvapaikkatilanteeseen me arvioimme parhaillaan tätä lisäresurssitarvetta ja meillä on sitten ensimmäisenä käytössä täydentävä esitys ja mahdollisesti tälle vuodelle jos on on kriittinen tilanne myöskin lisätalousarviot näihin ehdimme palaamaan irak nousi esille sen taustalla on nyt se että tämän kriisin keskellä on käynyt selville että meidän tilannekuvamme näiden lähtömaiden osalta ei ole ajantasainen jos me vertaamme esimerkiksi ruotsiin tai norjaan tai tanskaan joita ei käsittääkseni pidetä kovin epähumaaneina maina meillä on aika paljon

matalampi kynnys turvapaikalle ja meillä on eroja siinä miten esimerkiksi irakin osalta on määritelty turvalliset alueet meidän on käytävä nämä läpi ja se nyt käydään käydään pikatahtia mutta minä en ota kantaa siihen mihin se johtaa

viedään loppuun ja liikkuvan poliisin osalta toteaisin sen että ainakin poliisihallituksen antaman raportin mukaan ne henkilötyövuosimäärät jotka pora kolmosen hyväksymisen yhteydessä on edellytetty suunnattavan liikennevalvontaan ovat tältäkin vuodelta toteutumassa

arvoisa puhemies viime viikolla eun päämiesten kokouksessa sovittiin siitä että euroopan ulkorajoille perustetaan näitä vastaanottokeskuksia niin sanottuja hot spoteja ja rajatarkastukset aloitetaan siellä tällöin ymmärtääkseni myös sovittiin näin että silloin vasta dublinin sopimusta aletaan sisärajoilla noudattamaan elikkä tämä liikkuvuus kestää ainakin sinne marraskuuhun saakka mikäli ne ne arviot pitävät paikkansa näitten suomeen tulijoitten niin suomeen voi saapua ennen marraskuun loppua jopa neljäkymmentätuhatta turvapaikanhakijaa kysyisinkin ministeri orpo mitä suomi voi tehdä sen osalle että suomen vetovoima voisi hiukan vähetä tästä nykyisestä tahdista esimerkiksi tanska tekee niin että he niin sanotusti valistavat näitä turvapaikanhakijoita omilla toimillaan eri maissa kysynkin ovatko meidän toimet ajan tasalla siten että suomen vetovoima voisi vähän vähetä meillähän on tulossa sellaisia toimia joilla me tiukennamme turvapaikkapolitiikkaa ja tältä osalta voisimme myös ymmärtää että meidän kantokykymme ei kestä nykyisessä tahdissa vastaanottamista

arvoisa puhemies olemme ajautuneet lyhyessä ajanjaksossa huolestuttavaan tilanteeseen joka johtuu liikkuvan poliisin lakkauttamisesta kentältä tulee viestejä niin poliiseilta kuin

raskaan liikenteen kuljetusyrittäjiltä ja kuljettajilta

kentillä toimiva poliisi kertoo että että nuo tilastot näyttävät muuta kuin mitä itse todellisuus on sillä muun muassa kaikki kirjalliset työt kirjataan liikennevalvonnan puoleen ja kerrotaan että jopa viisikymmentä viiva kahdeksankymmentäviisi prosenttia aiemmin liikenteenvalvonnassa toimineista poliiseista tekee nyt poliisin muita tehtäviä lisäksi raskaan liikenteen yrittäjät ja kuljettajat ovat asiasta huolissaan tällä hetkellä raskaan liikenteen valvonnalla ei ole valtakunnallista ohjausryhmää miten aiotte tähän vaikuttaa ja saada liikenteenvalvonnan valtakunnallisen koordinaatiotyön toimivaksi ja tuleeko liikenteenvalvontaan lisää poliiseja

puhemies ministeri orpo teille kuuluu kiitos asioiden määrätietoisesta hoidosta kun tämä akuutti turvapaikanhakijoiden tulva iski päälle tornion järjestelykeskuksen pystyynsaattaminen viikossa on saanut myös kansainvälistä mainetta viime viikolla tapasin erään välimeren maan suurlähettilään ja ja hän kertoi minulle että hän vie tornion mallin omaan kotimaahansa implementoitavaksi mainitsitte myös että tätä turvapaikanhakuprosessia kehitetään jotta ihmiset saisivat nopeammin sen kyllä tai ei päätöksen ja varsinkin jos se ei päätös tulee jokaiselle ihmisellehän kuuluu sitten myös mahdollisuus valittaa siitä päätöksestä kun käytitte esittelypuheenvuorossanne sanoja oikeudenmukaisuus ja jämpti niin haluaisin tietää miten takaamme näille kielteisen päätöksen saaneille ihmisille nopean ja oikeusvarman päätöksenteon

eniten turvapaikanhakijoita suhteutettuna väestömäärään meillä rovaniemelläkin yli tuhat henkilöä infrastruktuuri kuitenkin alkaa olla jo aika kovilla eikä sopivia tiloja enää tahdo löytyä samoin vapaaehtoiset ovat antaneet merkittävän panoksen tähän työhön muonittamalla ja vaatettamalla näitä henkilöitä mutta sielläkin voimat voimat alkavat ehtymään ja loppumaan vetoankin kyllä ministeriin että valtio ja kunnat eivät jättäisi tätä yhteiskuntarauhan ylläpitoa näitten vapaaehtoisten varaan vaan tarvitaan riittävästi tätä resursointia johon liittyen kyllä vastasittekin jo edellä mutta tähän liittyen kysyisin tuosta tornion järjestelykeskuksesta nyt kun se on ollut muutaman viikon toiminnassa paljonko siellä on rekisteröity kaiken kaikkiaan

puhemies tämän akuutin vastaanottoryysiksen lisäksi meidän kaikkien on nyt suunnattava ajatukset tulevaan elikkä tähän mielestäni kaikkein kriittisimpään vaiheeseen elikkä kotouttamisprosessiin tuon oleskeluluvan saatuaan nämä pakolaiset muuttavat pois vastaanottokeskuksesta ruotsissa keskustellaan nyt siitä määrääkö valtio kuntia vastaanottamaan pakolaisia jotta heidät saataisiin jaettua tasaisemmin ympäri maata meillä ei kunnilla vielä ole tuota vastaanottovelvoitetta olisi tärkeää että pakolaisten vastaanotto saataisiin toimimaan vapaaehtoiselta pohjalta se loisi myönteistä ilmapiiriä toivonkin että te ministerinä osaltanne tuotte erityisesti näihin muuttotappiokuntiin sitä ilmapiiriä että he näkisivät maahanmuuttajissa myös mahdollisuudet kun kerroitte että teillä huomenna on tuo palaveri kokous näistä asioista niin osaltani toivon että viette sinne ajatuksia siitä että mietittäisiin mitenkä noita pakolaisia saataisiin pysymään noissa kunnissa että he eivät valuisi näihin isoihin asutuskeskuksiin

avuntarvitsijoita on paljon ensisijaisesti meidän tulee kuitenkin auttaa niitä jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa isisin kohteeksi ovat joutuneet erityisesti uskonnolliset vähemmistöt kristityt ja jesidit esimerkiksi irakissa on ollut kristittyä ja nyt enää kolmesataatuhatta eli käynnissä on ollut jo vuosia ankara vaino ja voidaan puhua todellisesta joukkomurhasta siinä missä miehet surmataan naiset ja lapset joutuvat ihmiskauppiaiden ja raiskaajien uhreiksi ministeri orpo millä tavalla hallitus aikoo auttaa isisin vainoamia kristittyjä ja jesidejä ja aikooko hallitus huomioida kiintiöpakolaisten otossa nämä vainotut vähemmistöt

meille tulee monenlaisia kysymyksiä ihmisiltä ja ja nyt pari sellaista yleistä usein kysyttyä ensinnäkin kysytään miksi pohjoisen ruotsin ja suomen välistä rajaa ei voitaisi sulkea tai estää sieltä turvapaikanhakijoiden vyöryä ymmärrän että se ei ole noin vain lainsäädännön ja sopimusten mukaan mahdollista mutta kysyn ministeriltä missä tilanteessa milloin olisi niin paha tilanne että näin voitaisiin menetellä toiseksi ihmiset ihmettelevät ja itsekin ihmettelen että kun meillä on esimerkiksi dublin asetus ja schengenin sopimus ja niitä rikotaan nyt aika reippaasti suunnilleen kaikissa maissa ehkä voi sanoa että melkein kaikissa muissa maissa paitsi suomessa niin onko näissä sopimuksissa mitään

valvonta ja rangaistusmenetelmiä näille valtioille jotka jotka nyt toimivat tällä lailla mistä me sitten kärsimme täällä perimmäisenä maana

puheeksi irak lähtömaana vielä tarkennan ministeriltä meillä todellakin erilaisia luokituksia pohjoismaiden välillä mitkä ovat turvallisia alueita irakissa ihan jopa kaupunki tai maakuntakohtaisesti ja olisiko mahdollista pohjoismaiden tasolla koordinoida niin että ei synny eroja houkuttelevampia maita ja kohteita ja näin poispäin että saataisiin siihen koordinointia toinen kysymys vähän tämmöinen laajempi suurempaan kuvaan jos ajatellaan nyt vaikka afrikkaa on arvioitu että afrikan väkiluku nousee yhdellä pilkku kolmella miljardilla

mennessä se vastaa noin kahtasataaneljääkymmentä suomen väkilukua vastaavaa määrää eli olemmeko nyt jonkun sellaisen ison hyökyaallon edessä vai onko tämä asia teidän mielestänne sellainen joka on nyt tämmöinen hetkellinen joka saadaan hallintaan
arvoisa

oikeastaan puhuisin muutaman sanan ensin tästä maahanmuuttotilanteesta ja turvapaikanhakijoista mistä niin monikin on puhunut ensimmäinen asia itsekin olin omassa kunnassani hätämajoitukseen tutustumassa tuossa viime viikonloppuna ja ensimmäinen kysymys liittyy siihen että nyt iso ongelma tuntuu olevan miten näille ihmisille saadaan päätöksiä aikaan saadaan ratkaistua heidän tilanteensa jäävätkö he suomeen vai eivät puhutaan että jopa kolme vuotta kestää käsittely toinen kysymykseni liittyy siihen että kuinka nyt aiotaan tämä poliisin näkyvyys hoitaa näillä vastaanottokeskus ja hätämajoituspaikkakunnilla voisiko olla mahdollista että esimerkiksi poliisiasemia avattaisiin niille paikkakunnille joilla majoittujia on ja sitten sivutoimipisteitä sitten menisin pelastustoimen osioon josta juuri mitään ei täällä keskusteluissa ole vielä tullut esiin nyt kun ministeri suunnittelee pelastustoimen yhdistämistä tuleviin itsehallinnollisiin sote alueisiin miten turvataan vapaaehtoisten palokuntalaisten tilanne tässä

arvoisa herra puhemies haluan tässä puheenvuoroni alussa kiittää sisäministeri orpoa hyvästä turvapaikkatilanteen hoitamisesta mutta kehittämistäkin on hallituksen esitys ensi vuoden budjetissa puolittaisi poliisikoulutuksen määrän aloituspaikat tippuisivat noin sataankuuteenkymmeneen samaan aikaan poliisien eläköitymistahti on kova tällä hetkellä noin kaksisataakahdeksankymmentä poliisia eläköityy vuoden sisällä tämä vie pohjaa pois myös poliisien määrän pitämisestä nykytasolla suomessa on jo nyt eurooppalaisittain mitattuna vähän poliiseja suhteessa asukaslukuun eurooppalainen keskiarvo on yksi poliisimies neljääsataa kansalaista kohti suomessa on seitsemääsataakolmeakymmentäkolmea kansalaista kohti viime keväänä eduskunnan puolella istui parlamentaarinen työryhmä joka linjasi poliisimäärän pitämisen tulevaisuudessa noin hallitus luopumassa tästä tavoitteesta

puhemies näinä päivinä ovat maahanmuuttovirasto ja muutkin tahot todenneet että irakissa pohjoisessa kolme ja etelässä kahdeksan maakuntaa ovat niin hyvässä asemassa että että ei ole tarvetta heille myöntää turvapaikkaa mutta tietysti tilanne muuttuu niin kuin sisäministerikin sanoi mutta onko laskettu paljonko mahtaa vastaanottokeskuksissa olla tämmöisiä henkilöitä sitten myös ihmiset ovat paljon kyselleet siitä että kun nyt varsinkin irakista ja muualta

sieltä sotatantereelta lähtee tänne turvapaikanhakijoiksi näille henkilöille eivät kelpaa majoitustilat ainakin minä olen nähnyt että usein he nukkuvat siellä valkoisten lakanoitten välissä ja vielä ihmetyttää onko suomalainen ja irakilainen ruokakulttuuri niin erilaista että esimerkiksi oulussa koululaisille ja päiväkodin lapsille kelpaa suomalainen ruoka mutta ei näille turvapaikanhakijoille

yritetään kolmessa minuutissa
arvoisa puhemies mennään taas niin pitkälle kuin ehditään torniosta ensin torniossa on on

vajaan parin viikon aikana mennyt läpi lähes neljätuhatta turvapaikanhakijaa ja se toimii hyvin

tosiaan sitä mallia käydään katsomassa ja minusta se on hieman surkuhupaisaakin että kreikassa jossa asia on kaikkein huonoimmalla jamalla he ovat tätä omaa keskustaan pystyttäneet jo vuosikausia sisäministeri rajamäki kertoi asiaa jo vaatineensa aikanaan mutta mutta se on kuitenkin hyvä malli ja se toimii ennätyspäivänä taisi olla kuusisataa eli me olemme saaneet tämän järjestelykeskuksen kautta tosiaan

ihmiset turvapaikkakäsittelyyn vastaanottokeskuksiin joita yritetään perustaa niin kovaa tahtia kuin mahdollista täytyy antaa kiitosta suomalaisille kunnille ja toimijoille että niitä tarjotaan kyllä paljon ne eivät ole loppumassa mutta niiden ylösnostaminen henkilöstön saaminen spr tekee upeaa työtä mutta silti se vie aikansa minä toivon että me emme joudu mihinkään pakkotilanteeseen mutta virkamiesten vastuulla on ja vastuuministerinäkin pitää varautua erilaisiin tilanteisiin siksi pöydällä on valmistelussa myöskin tämä pakottava lainsäädäntö mutta todella toivon että sitä ei tarvitsisi harkita ja siitä ei ole hallituksen piirissä vielä keskusteltu kuntien osalta valtio osallistuu kustannuksiin ja se liittyy edelleen tähän koko rahoitukseen me seuraamme koko ajan tilannetta ja hallitus lisää määrärahoja on kyse sitten vastaanoton kuluista tai kotouttamisesta sitten temin puolella aikanaan molempiin on nyt lisätty sekä lisätalousarvioon että ensi vuoden budjettiin merkittävästi määrärahoja tästä tästä pidetään visusti kiinni nämä eivät ole sellaisia rahoja että voi miettiä käytetäänkö vai ei vaan on pakko tämä kotouttaminen edelleen tarvitaan uutta ajattelua ja vaikka asia kuuluu ministeri lindströmille niin muutama sana silti mielestäni kun kyse on näin suurista määristä meidän pitää saada tähän suomalainen yhteiskunta mukaan otetaan vaikka eläkkeellä olevia opettajia kielen opetukseen tai kansalaisjärjestöjä auttamaan kotoutumisessa yksittäisiä suomalaisia on tuhansia vapaaehtoistyössä oikeasti tuhansia on ilmoittautunut sprlle vapaaehtoistyöhön ja tätä voimaa meidän kannattaa katsoa meidän täytyy suomena lähteä tähän mukaan tai muuten me olemme isoissa vaikeuksissa mutta se tarvitsee edelleen sen jämptin järjestelmän ja vielä palaan tähän irak kysymykseen ja siksi irak kysymykseen tällä hetkellä maahan tulevista turvapaikanhakijoista on irakista koska meillä on niin selkeä ero kriteereissä verrattuna muihin pohjoismaihin joita edelleenkään en en pidä kovin epähumaaneina maina niin minusta meidän on on pakko käydä tämä läpi jotta jotta me voimme olla vakuuttuneita siitä että me toimimme samoin kriteerein kuin muut ja me voimme olla vakuuttuneita siitä kun me tarkastamme irakin tilanteen että me autamme niitä ihmisiä jotka todella ovat suurimmassa hädässä ja voimme keskittyä heidän auttamiseensa täällä on lukemattomia hyviä kysymyksiä otan vielä joitakin tämä liikkuvan poliisin osuus meillä kyllä raportit ovat olleet erikaltaisia kuin mihin edustaja kymäläinen viittasi mutta lupaan tämän asian läpi ja varmistan että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan mutta selvää on se että kun me joudumme nyt niin paljon poliisin resursseja suuntaamaan tähän turvapaikkatilanteeseen ja turvaamaan vastaanottokeskuspaikkakunnilla ihmisten turvallisuudentunnetta niin se on pois jostain se on ihan faktaa ja me pyrimme tätä resurssia katsomaan ja suuntaamaan oikeisiin paikkoihin asemia ei kiitos pyörillä kulkevia liikkuvia poliisiyksiköitä liikkumaan

tämä liittyy poliisikoulutukseen olen huolissani siitä pystymmekö kouluttamaan riittävästi poliiseja eläköityvien tilalle tämä asia on tarkastelussa tällä hetkellä ja siihen tulemme palaamaan
jatketaan ministerin kanssa ainakin vielä kerran ja nyt edustajapuheenvuoroja

arvoisa herra puhemies sydän lämpimänä ja pää kylmänä sitä te ministeri orpo olette todellakin ollut kiitokset siitä akuutti tilanne on mielestäni hoidettu olosuhteisiin nähden hyvin tulin juuri euroopan neuvostosta ja sielläkin lähes jokainen jäsenmaa kritisoi dublinin ja schengenin sopimuksia joten en usko että sieltäpäin ainakaan mitään rakentavia vaihtoehtoja tulee tilanteen korjaamiseksi mutta otitte avauspuheessanne esiin järjestelmän kehittämisen ilmeisesti siellä jonkunlaista kehittämistä on tehty voisitteko hiukan avata minkälaisia mahdollisia järjestelmän kehittämisiä tässä on sitten jatkossa tulossa ja varsinkin mitä nopeita keinoja

puhemies kysyn ministeri orvolta on vielä seitsemänkymmentä miljoonaa jakamatonta varaa ja teemme neljännen lisätalousarvion kuinka paljon teidän nähdäksenne tarvitaan lisää varoja resursseja jotta turvapaikanhakijakäsittelyt voitaisiin toteuttaa järkevässä ajassa tällä hetkellä monissa turvapaikanhakijoitten vastaanottokeskuksissa suurin ongelma on että ihmiset odottavat viikkokaupalla

mitä he voisivat tehdä ja toinen kysymys nimenomaan liittyy siihen miten heille voitaisiin taata järkevää arkirytmiä

puhemies kiitoksia ensinnäkin ministeri orvolle esimerkillisestä toiminnasta tämän akuutin kriisin osalta mutta täytyy nyt mennä todella näihin määrärahoihin niin kuin me kaikki täällä salissa tiedämme niin vaikka taloudenpito on erittäin tiukkaa tämä on sellaista toimintaa mihin nyt kipeästi lisäresursseja tarvitaan hyvä niin että sekä budjetissa näitä on mutta on pakko kysyä on se varaus mihin sitten ensi vuonna kuitenkin pitää varautua että sitten tulevissa lisätalousarvioissa myös tullaan luultavasti tarvitsemaan lisärahaa mikäli se paine esimerkiksi turkin osalta purkautuu tai afrikasta purkautuu vielä enenevässä määrin mehän kaikki tiedämme että pahimmissa skenaarioissa puhumme miljoonista ihmisistä lisää euroopan mantereella ja on selvää että suomeenkin kohdistuu vielä lisää

arvoisa puhemies budjettikirjassa todetaan sivulla kaksisataakuusitoista rehellisesti että poliisin palveluiden saatavuus ja myös palvelujen laatu tulee hieman heikkenemään ja varsinkin itse olen kokenut että näillä maakuntien reuna alueilla niin sanotusti harva alueilla ovat nämä palvelut harventuneet entisestään olisinkin kysynyt tästä onko nämä yhteistoimintapisteet siellä on kunnilla vahva rooli ja myös muilla toimijoilla saatu hyvin hyvin käyntiin ja oikeastaan vielä tästä omasta kaupungistani mänttä vilppulasta missä nyt on tällä hetkellä tämä vastaanottokeskus tuleeko näihin lisäresursseja ja millä aikataululla että myös tämä lupapolitiikka mikä liittyy myös tähän vastaanottotoimintaan tulisi vahvistumaan ja ihan toinen kysymys vielä kansalaisjärjestöihin liittyen toiselta puolen budjetissahan me kansalaisjärjestöiltä vähän niistämme rahoitusta millä tapaa me saamme nämä neljä h t partiot ja martat myös tähän kotoutustoimintaan aktiivisesti mukaan

arvoisa puhemies kansalaiset käyvät tällä hetkellä aika kuumana ja ovat peloissaan kysyisin ministeriltä sisäisestä turvallisuudestamme libanonin opetusministeri elias bou saab arvioi että kaksi prosenttia eurooppaan tulevista henkilöistä olisi isis jihadisteja

jos näin on meillä saattaa heitä olla satoja erityisesti koska tänne tulevista pakolaisista kahdeksankymmentä prosenttia on miehiä minä sain ennen tätä pakolaisvyöryä tappouhkauksen nimellä ja kyseinen kaveri kuoli syyriassa itsemurhaiskussa onko näitä otettu kuinka tarkasti huomioon

arvoisa herra puhemies turvapaikanhakijat on otettava vastaan mahdollisimman humaanisti ja oikeudenmukaisesti siten että pakolaisstatuksen saavat ne jotka aidosti sitä turvaa tarvitsevat ja muilla syillä tulevat on pyrittävä mielestäni palauttamaan kajaaniin on tähän mennessä tullut yli viisisataa turvapaikanhakijaa ja olen hyvin tietoinen siitä että näitä kysymyksiä on paljon siellä olemassa kysyisin arvoisalta orvolta onko tässä jamassa vielä mahdollista tehdä uusia takaisinottosopimuksia turvallisten maiden tai turvallisiksi maiksi luokiteltujen luokiteltujen maiden kanssa ja tehdä pikaista lainsäädäntöä että ainakin nämä nuoret siellä pääsisivät ensimmäisestä päivästä lähtien töihin ihan mihin tahansa työhön

värderade talman ensinnäkin haluaisin kiittää ministeri orpoa hyvästä työstä vaikeassa tilanteessa ristiriitaisen hallitusohjelman varjossa edustaja hakkaraiselle haluaisin vastata että että toistaiseksi viitteitä on ainoastaan siitä että turvapaikanhakijat ovat suomessa vaarassa kaikki väkivalta on toistaiseksi kohdistunut heihin kivien palopommien ilotulitteiden kautta eli ainoastaan he ovat tässä toistaiseksi olleet vaarassa ja siinä valossa haluan kiittää edustaja razmyaria hänen erinomaisesta keskustelualoitteestaan rasismista rasismista ja ääriliikkeistä johon johon päästään varmaan kiinni tässä lähiviikkojen aikana toivottavasti

haastava tilanne erittäin vaikea tilanne inhimillinen hätä missä ministeri orpo on kyllä hyvin toiminut omaa tonttiaan vieden eteenpäin malttia tässä varmasti tarvitaan väkivalta ei ole ole ratkaisu puolin eikä toisin ei missään muodossa eivät polttopullot eivät mitkään siihen liittyvät meidän pitää kyllä suomalaisina pystyä tämä hätä ja asia käsittelemään huomattavasti paremmin kysyisin oikeastaan parista asiasta ensinnäkin yhteneväiset palautusmekanismit pohjoismaiden kesken esimerkiksi irakiin palauttamisessa täytyisi saada mahdollisimman nopeasti toimintaan olen siinä samaa mieltä mutta kuinka paljon te käytte keskustelua tällä hetkellä nyt hallituksen sisällä esimerkiksi opetustoimeen sosiaali ja terveystoimeen liittyvistä haasteista haasteista näillä kotoutuspaikkakunnilla missä lapset tarvitsevat opetusta ja muun muassa lastensuojelua ynnä muita näitä sosiaali ja terveyspalveluja koska tämä hätä on myös aika ilmeinen

puheenvuoro yritetään sen jälkeen siirtyä seuraavaan pääluokkaan

arvoisa herra puhemies edustaja tanukselle pieni sivistävä vinkki että isis kyllä vainoaa ihan ihan muslimeja myös että autetaan ihmisiä hädän perusteella kuten kuten aiemminkin kiitos itse asiassa edustaja tanuksen ajattelutapa on suoraan timo soinin ajattelutavasta ulkoministerin ajattelutavasta miten sisäministeri näkee tämän asian millaisia mielipiteitä teillä on asiasta toinen asia on se mitkä ovat sisäministerin näkemykset siitä millaisilla eurooppalaisilla inhimillisillä työkaluilla

turvapaikkatilanne hoitaa millaisia panostuksia pitäisi lähialueille tehdä tässä puhuttiin humanitäärisestä viisumista te te ette tainnut vastata siihen mikä on suomen kanta ja mikä on teidän kantanne siihen kiitos

toimitte varmasti tällä hetkellä suuren paineen alla ja siitä kuuluu teille antaa kiitosta olisin tiedustellut näiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteesta millaisissa määrissä liikumme ja ja millä tavalla heidät sitten ohjataan sieltä sieltä sijoituspaikkoihin tai kohteisiin ja mikä on heidän tilanteensa toinen kysymys koskettaa pakolaisleirejä tuleeko sieltä pakolaisleireiltä niitä todellisia avuntarvitsijoita ja millainen on siellä tilanne tilanne sitten tähän kotimaan turvallisuuteen hallituksen tavoitteenahan on lisätä turvallisuusajattelua ja sitä tunnetta liikennekulttuuri on nyt hieman räjähtänyt käsiin on paljon näitä päin punaisia ajoja ja ja suojatietä ei enää kunnioiteta mitä sille voisimme tehdä poliisi loistaa poissaolollaan monesti siellä liikenteessä myös tämä huumekuskien lisääntyminen jopa kolmasosa rattijuopoista on näitä jotka ovat huumeiden vaikutuksen alaisina millä tavalla myös tämä liikennekulttuuri nyt voisi

nyt ministeri orpo neljä minuuttia

aloitetaan tuosta pakolaiskysymyksestä pakolaisleirien tilanne on nyt tällä hetkellä lähestulkoon katastrofaalinen pakolaisia on miljoonia syyrian lähialueilla ja näissä lähtömaissa ja niiden ympäristössä tyytyväinen siitä että euroopan unioni on päättänyt suunnata kaksi miljardia trust fund nimisen rahaston kautta näihin lähtöalueisiin syyrian alueelle suunnitellaan miljardin rahastoa me olemme pystyneet myöskin ministeri toivakka osaisi kertoa tästä enemmän varmistamaan sitä että vaikka kehitysyhteistyömäärärahoja on jouduttu leikkaamaan niin ne eivät kohdistu näihin lähtömaihin ja kauttakulkumaihin mikä on erittäin tärkeä asia sitten tämä töihin pääsy on ollut monessa puheenvuorossa esillä me selvitämme sitä suomessa on kohtuullisen lyhyt aika ollut noin kolme kuukautta paperit kunnossa niin saa työluvan mutta katsotaan niin kuin sanoin tämä kotouttaminen ministeri lindström ei ole paikalla täytyy nyt miettiä ihan uudestaan tässä uudessa haastavassa tilanteessa mutta mitä nopeammin integroidaan suomalaiseen yhteiskuntaan opetetaan kieltä ja pääsevät työelämän alkuun niin sitä paremmin tässä onnistutaan

pitää saada hallintaan tai muuttoliike ja schengenin sopimuksesta pitää pitää kiinni mutta nyt tämä ei ole hallinnassa ja siksi tarvitaan voimakkaita toimia joilla tämä lähtee lähtee liikkeelle tämä liittyy sitten siihen ruotsin raja kysymykseen jos me aloitamme sisärajatarkastukset niin se ei estä yhtään turvapaikkahakemuksen jättämistä suomeen me olemme euroopan unionin jäseniä dublinin jäseniä schengenin jäseniä meillä on kansainväliset ihmisoikeussopimukset jos me tekisimme aidan unkarin malliin niin se on sitten vähän isompi ulkopoliittinen kysymys siitä täytynee varmaan keskustella muun muassa ulkoministeri soinin kanssa miltäs se sellainen näyttäisi jos suomi niin toimisi isis vitsaus ja erittäin suuri ongelma alkuviikosta itsellänikin oli mahdollisuus osallistua isilin vastaiseen vastaiseen ykn kokoukseen jossa oli yli sata maata yli kuusikymmentä maata on koalitiossa sitoutunut taisteluun isiliä vastaan se on se kansainvälinen yhteistyö millä millä tämä järkyttävä liike lyödään ja rauhoitetaan ihmisten elinoloja mitä tulee pakolaisten auttamiseen niin suomi on ollut siellä noin tuhannella mukana ja on toivottavasti jatkossakin toivon että päästään siihen että saadaan tämä hallitsematon turvapaikanhakijavyöry loppumaan ja voidaan auttaa ihmisiä nimenomaan pakolaisleireiltä ja että voidaan silloin lähteä siitä että sieltä tunnistetaan ne hädänalaisimmat ihmiset heitä autetaan se hätä inhimillinen hätä on se keskeinen ja ensimmäinen lähtökohta

pieni hetki humanitäärinen viisumi on hieno humanitäärinen ajatus mutta nyt täytyy rehellisesti sanoa että tässä tilanteessa jossa turvapaikanhakijoiden määrä on niin valtava se ei ole ehkä nyt juuri tässä hetkessä se saada tilanne hallintaan meidän täytyy päästä kestävämpään malliin jossa ihmisiä voidaan auttaa paikan päällä ja sitten hädänalaiset ottaa pakolaisleirien kautta siihen maailmaan voisi ajatella humanitäärisen viisumin tapaista menettelyä mutta juuri nyt tässä tilanteessa pelkään että se toimisi hieman väärällä tavalla tai se lisäisi painetta niin paljon että hallitsematon tilanne ei ainakaan paranisi vaikka taustalla on myönnän kaunis ja hyvä ajatus minusta tässä kannattaa katsoa kaikkia keinoja ideoita ja arvioida niitä ja mahdollisimman puhtaalta pöydältä tämäkin varmaan on kyllä keskusteluissa vahvasti mukana suomen turvallisuustilanne me arvioimme paremminkin niin että kysymys on kahdesta promillesta

mahdollisten terroristitaustaisten turvapaikanhakijoiden saapumisesta suomeen mutta suojelupoliisi ja muut turvallisuusviranomaiset valvovat tilannetta jatkuvasti niillä keinoilla jotka meillä on valitettavasti meidän tiedustelulainsäädäntömme ei ole vielä sillä tasolla että siitä saisi apua mutta tänään hanke on pistetty

nämä palautusmekanismit ja sopimukset niitä neuvotellaan nyt uusiksi kirjattiin hallituksen toimenpideluetteloon irak afganistan somalia mutta sen lisäksi eu laatii turvallisten maiden luettelon jossa on ennen kaikkea balkanin maat jos on niin sanottu turvallinen maa niin voidaan käyttää nopeutettua menettelyä mutta silloinkin jokainen ihminen tutkitaan yksilönä hänen henkilökohtainen tilanteensa huomioon ottaen mutta se mahdollistaa nopeamman käsittelyn esimerkiksi albaanien osalta joita tuli yhtäkkiä kuuteensataan suomeen keväällä todettiin näin albania on turvallinen maa nopeutettu käsittely sen jälkeen tulo loppui minusta se oli aivan oikein koska nyt meillä on enemmän resursseja sitten muille vielä kerran resursseista minusta

koko ajan meillä on tilanne se että me nostamme ylös palkkaamme uutta väkeä arvioimme tilannetta arvoisa herra puhemies vielä viimeksi tämän ensi vuoden budjetin pohjalla on viidentoistatuhannen turvapaikanhakijan määrä arvioimme sitäkin tässä vielä nyt syksyn aikana ja tarvittaessa täydennettäessä palataan asiaan anteeksi jäi moneen hyvään kysymykseen vastaamatta mutta nykikää hihasta kiitos
selvä kiitoksia ministeri orpo nyt siirrytään työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja sen keskustelun aloittaa viiden minuutin esittelypuheenvuorolla ministeri rehn täältä pöntöstä olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies suomi tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja kasvavia yrityksiä työ ja elinkeinoministeriö on kestävän kasvun ministeriö mitä tämän pääluokan panostukset heijastelevat olennaista on parantaa suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä sekä pidemmän sihdin rakenteellista kilpailukykyä että lyhyemmän sihdin kustannuskilpailukykyä nimenomaan työllisyyden ja kasvun vuoksi hallitus on tehnyt esityksiä ratkaisuiksi joilla kyettäisiin suhteellisen nopeasti parantamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä onkin myönteistä että työmarkkinajärjestöt nyt neuvottelevat asiasta keskenään ehkä kahden epäonnistumisen jälkeen kolmas kerta toden sanoo jos järjestöt pystyvät yhdessä sopimaan konkreettisista toimivista keinoista joilla kilpailukyvyn korjaava tavoite voidaan saavuttaa hallitus valmis ottamaan tätä meillä onkin nyt mahdollisuus työllisyyttä kohentavaan kolmiloikkaan ensin kustannuskilpailukyvyn nopea korjaaminen viidellä prosentilla sen perään maltillinen palkkaratkaisu ja palkkanormin määrittäminen vientisektorilla ja lisäksi paikallisen sopimisen edistäminen ja sen rinnalla henkilöstön aseman vahvistaminen yritysten päätöksenteossa kenenkään ei kannattaisi kevyin perustein torjua tällaista ratkaisua ideologisista taikka muista syistä normaalilla kaupunkilaisjärjellä ajatellen tämän olettaisi kiinnostavan myös ekta koska tällainen ratkaisu parantaisi suomen kilpailukykyä nopeasti ja varmasti nyt jos koskaan on asiaa katsottava kansallisesta ei ideologisesta näkökulmasta työpaikkojen synnyttämiseen tarvitaan kasvuun tähtääviä ja siihen kykeneviä yrityksiä yritysten rahoituksen parantamiseksi olemme koonneet olemassa olevien ja osaavien rahoituslaitosten kautta kärkihankkeiden kasvurahoitusta joka kattaa kolmen vuoden jakson ja koostuu useasta eri osasta nämä ovat temin pääluokan ytimessä tässä budjettikirjassa kiteytän nämä seuraaviin kolmeen pääjuonteeseen ensinnäkin kasvuohjelmat ja innovaatioiden kaupallistaminen joihin kohdennetaan reilut satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa kolmessa vuodessa me kohdennamme kasvuohjelmiin ja tekesin kautta innovaatioiden kaupallistamiseen mukaan lukien kärkemme biotalous ja yli sadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäpanoksen kolmen vuoden aikana lisäksi teollisuussijoitus oytä pääomitetaan kolmenkymmenenviiden miljoonan euron suuruisella lisäpääomalla kasvurahastojen rahasto kolmea silmällä pitäen toiseksi kasvuhakuisten yritysten välirahoitusta vahvistetaan suuntaamalla finnveralle uutta lainavaltuutta kolmesataa miljoonaa euroa tämän keskeisen kärkihankkeen osana valmistelemme uuden välirahoitusvälineen käyttöönoton jonka tavoitteena on tosiaan se että finnvera käynnistää tämän kolmensadan miljoonan euron suuruisen juniorilainaohjelman vuoden kaksituhattakuusitoista alkupuolella kolmanneksi uusiutuvan energian tukeminen sata miljoonaa euroa kolmessa vuodessa eli panostamme vahvasti yritysten uusiutuvan energian investointeihin ja suuriin energiateknologian pilotti ja demo hankkeisiin tähän tosiaan suunnataan sata miljoonaa euroa lisää näin ollen kärkihankkeiden kautta halusin tuoda tämän esiin koska tästä keskusteltiin eilen aika pitkään pitkään ja hartaasti enkä saanut silloin tilaisuutta tästä tästä puhua kärkihankkeiden kautta syntyy kolmessa vuodessa lisää kansallista yritysrahoitusta yhteensä lähes kuudensadan miljoonan euron verran näiden kansallisten panostusten lisäksi hallituksen ja suomen yksi tärkeimpiä kärkihankkeita on euroopan investointirahaston tehokas hyödyntäminen kansallisten eurooppalaisten ja yksityisten rahoituspanosten vaikutuksesta suomessa voisi toteutua vuositasolla vähintään yhden miljardin euron lisäsijoitukset nykyisten päälle rouva puhemies kaiken kaikkiaan nämä nämä kansalliset ja eurooppalaiset panostukset ovat merkittävä lisä yritysten kasvattamiseen kehittämiseen kansainvälistämiseen ja työllistämiseen sitä kautta kyetään luomaan uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua suomessa

puhemies kiitoksia ministerille esittelystä on erityisen ilolla pantava merkille näitä kasvupanoksia mitä nyt biotalouteen laitetaan niin kansallisia panostuksia kuin myös euroopan investointirahaston kautta tulevia panostuksia puuttuisin tähän finnveran rooliin finnveralle annetaan kolmesataa miljoonaa lainavaltuutta lisää mutta onko tämän rahan käyttämisessä ajateltu toimintamuutoksia koska tällä hetkellähän finnvera toimii yhdessä pankkien kanssa nimenomaan suomalaisten pankkien kanssa ja nyt meillä on paljon sellaisiakin hankkeita jotka

saisivat rahoitusta ulkomaisilta pankeilta ja nyt meidän säännöstömme estää sen että finnvera ei voi olla mukana kumppanina ulkomaisten pankkien kanssa tämä on joissakin tapauksissa muodostunut hiukan ongelmaksi

rouva puhemies kiitoksia ministerille hyvästä esityksestä meillä hallitus on luonut useita hyviä kärkihankkeita ja kyllähän meillä tilannekin on tukala kun meidän vientimme suhteessa suhteessa tuontiin on on alijäämäinen ja tosiaan yritystoiminnan edellytyksiä pitäisi kehittää hyvinkin voimakkaasti eli yritysten toimintaympäristön osalta on hyviä asioita

ja millä aikataululla tästä saadaan markkinointi käyntiin että tämä miljardi euroa saataisiin sieltä hyvin otettua mihinkä osioihin se jakautuu kuinka paljon siinä on julkista rahoitusta ja kuinka paljon yksityisrahoituksen osuutta

tosiaan ensinnäkin kun yleisesti esitetään että hallitus leikkaa tuotekehityksestä ja tutkimuksesta niin tätä väitettä ei sinänsä kannata hyväksyä jos katsotaan että jo temin hallinnonalalla noin sata miljoonaa euroa on yhteensä se potti joka nyt tulee lisää kärkihankepanostusten kautta uutta ja lisätään siihen opetus ja kulttuuritoimen ja esimerkiksi ympäristöministeriön alueen kiertotalouspanostukset niin se on samaa kokoluokkaa kuin tekesin avustusvaltuuksien leikkaus noin satakolmekymmentä miljoonaa euroa vielä lisäksi se mitä ministeri tässä toi esiin että lainavaltuudet lisääntyvät tekesilläkin nämä panostukset ovat suunnilleen samat tärkeää on nyt tietysti se että nämä käytetään tehokkaasti ja ehkä ministeriltä kysyisin vielä nyt kun täällä näyttäisi olevan peräti kolme uutta momenttia meillä on hallintoluokassa kolmekymmentä miljoonaa euroa cleantech ja biotalousratkaisuihin sitten on

arvoisa puhemies suomi on maa on perinteisesti ollut tavoite olla maailman kärkimaa ja edelläkävijä osaamisessaan arktinen osaaminen on sektori johon suomen kaltaisen maan pitäisi panostaa selvästi nykyistä enemmän meillähän on jo nykyisinkin osaamista esimerkiksi laivanrakennuksessa meillä on jäänmurto osaamista joka on huippua koko maailmassa uhkana toki on että olemassa oleva osaaminen hiipuu ja siksi telakoiden toimintaa on myöskin tuettava mutta tuettava on myös korkealaatuista koulutusjärjestelmää ja panostettava sellaiseen osaamiseen joka koulutuksen ja tutkimuksen kautta avaa meille mahdollisuuksia toimia arktisen osaajan huippumaana kysyn ministeriltä mitä suunnitelmia hallituksella on suomen arktisen osaamisen edistämisen suhteen ja miten hallitus aikoo varmistaa että suomesta tulee arktisen osaamisen huippumaa

rouva puhemies haluaisin tarjota hallitukselle yhden vinkin suomessa nykyisin apteekkitoimiala on säänneltyä ja sen seurauksena suomessa lääkkeet ovat kalliimpia kuin muissa pohjoismaissa noin kymmenen prosenttia kalliimpia kuin ruotsissa vaikka suomessa lääkkeiden tukkuhinta on noin kymmenen prosenttia alhaisempi se tarkoittaa että koska meillä ei ole kilpailua niin kuluttajat tekevät suoran tulonsiirron apteekkareille suomalaiset käyttävät noin kaksi miljardia euroa lääkkeisiin vuodessa ja kela korvaa noin yhdellä pilkku kolmella miljardilla jos kilpailun myötä saatettaisiin saavuttaa edes kymmenen prosentin säästöt niin se olisi suoraan kelalta noin satakolmekymmentä miljoonaa pois pohjoismaista jotka vapauttivat kilpailun selkeästi on huomattavissa että tarjonta on kasvanut ja lääkkeiden hinta on laskenut tätä voitaisiin suomessakin muuttaa niin että nykyinen toimilupa myönnettäisiin samoilla periaatteilla kuin nykyisinkin kaikille ehdot täyttäville ja sitä kautta voisimme saada kilpailua aikaiseksi tällöin ei olisi pelkoa siitä että ulkomailta tulisi yrityksiä jotka veisivät rahat suomesta maailmalle

pitkäaikaistyöttömät eivät usein työllisty avoimille työmarkkinoille joten tarvitaan tukitoimia ja palkkatukea estämään työttömyyden pitkittymistä ja katkaisemaan työttömyysjaksoja

puhemies arvostan ministeri rehnin näkemystä siitä että kun tässä yritetään nyt aikaansaada työmarkkinajärjestöjen kesken ja hallituksen myötävaikutuksella meidän kannaltamme tärkeätä ratkaisua niin ei myöskään työnantajapuoli ideologisista syistä lähde panemaan tässä suhteessa kapuloita rattaisiin vaan nähtäisiin tämä kansallinen etu näitten omien pyrkimysten yli se oli arvokas näkemys minulla oli tilaisuus neljä vuotta istua siellä paikoissa missä arvostamani ministerit nyt istuvat ja silloin harva se viikko oppositiossa esitettiin tämmöistä miljardiluokan kasvurahastoa lääkkeeksi vähän yhteen ja toiseen talouden ongelmaan no jokainen meistä ymmärtää että eihän semmoinen ollut mahdollista eikä se näy nyt tässä budjetissakaan vaan viime hallituskauden kasvurahastoja nyt pääomitetaan mikä on varmaan se oikea tie ja se huoli mikä tässä kaiken kaikkiaan

jos emme saa vientiä vetämään investointeja suomeen ja tätä kotimaista kysyntää piristymään niin tämä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoite satakymmentätuhatta työpaikkaa ei tule helposti onnistumaan lopuksi kysyisin miksi ei ole tässä kärkihankkeessa eikä elinkeinopoliittisessa ajattelussa sitä tosiasiaa että meillä yksi pilkku kaksi miljoonaa ihmistä työskentelee yksityisellä palvelusektorilla suomi tarvitsee

ja työllisyysohjelman oletteko sitä mieltä että

arvoisa puhemies ministeri rehnin puheenvuorossa kävivät erittäin selkeästi ilmi ne haasteet joiden edessä suomen talous on hallituksen kärkihankkeet kertovat tahtotilasta sekä päättäväisyydestä maamme tilanteen parantamiseksi kärkihankkeina cleantech ja biotalous ovat aloja joilla suomessa löytyy erinomaista osaamista jonka pohjalle yritykset voivat kehittää uutta teollisuutta ja työpaikkoja työ ja elinkeinoministeriössä näiden vaikuttavuuksia taloustilanteeseen on varmasti selvitetty arvoisa elinkeinoministeri olisi mielenkiintoista kuulla teidän arvionne

puhemies hallituksen ohjelmassa on paljon hyvää mikä liittyy kasvuun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen mutta huoleni on suuri kun katson temin hallinnonalaa kokonaisuutena kyllä edustaja mykkänen kyllä sieltä leikataan huolimatta näistä panostuksista pakkasella ollaan se mistä olen todella huolissani on se että vaikka te puhutte kokeilutaloudesta siitä että suomessa kokeillaan ja se on hyvä asia niin samalla leikataan tekesiltä yli sata miljoonaa eli juuri siitä millä voitaisiin kokeilla kuinka te arvoisa ministeri pidätte huolta siitä että ne kasvavat pienet ja keskisuuret yritykset saavat todella kokeilla innovaatioitaan ja viedä niitä käytäntöön

arvoisa rouva puhemies suomen työllistämisestä viimeisen viidentoista vuoden aikana on huolehtinut pääasiassa pieni ja keskisuuri yritystoiminta työllistämisriskin ovat ottaneet pienet yritykset jotka ovat tuotekehityksellään ja osittain myös tekesin tuotekehityksellä kasvaneet ja ovat kasvuhakuisia

pienten kasvuyritysten tuotekehitystuki on todettu useasti useasti myös ministeriössä kaikkein parhaimmaksi yhteiskunnan sijoitukseksi kysynkin arvoisalta ministeri rehniltä onko tekesin sadankolmenkymmenen miljoonan leikkaus mahdollista siirtää jonkin muun yrityselämän tuen leikkaamiseksi

kärkihankkeiden merkitystä ei ehkä ole riittävästi vieläkään ymmärretty niillä on mahdollisuus kohdentaa voimavaroja näihin uusiin kasvualoihin mistä esimerkiksi edustaja kiviranta tuossa mainitsi ja se on äärettömän tärkeätä nehän eivät korvaa opetuksesta tehtyjä leikkauksia mutta opetuksesta tehdyt leikkaukset johtavat siihen että sillä puolella vanhoja rakenteita joudutaan uusimaan ja kun samanaikaisesti panostuksia ohjataan näihin tulevaisuuden kasvualoihin kärkialoihin näillä hankkeilla niin niin se on todella viisasta ja vastuullista politiikkaa ministeri rehniltä kysyisin tässä budjetissa kansalliset eu vastinrahat turvattu niin että meiltä ei jää saamatta eu rahoitusta hankkeisiin joihin sitä olisi mahdollista saada sen takia että kuntien ja valtion yhteisvaikutuksella ei olisi riittävästi vastinrahoja ja sitten pyytäisin voisitteko vähän arvioida budjetin aluepoliittisia vaikutuksia

talman edustaja kankaanniemi kiittää kovasti näitä näitä kärkihankkeita ja ilmeisesti luottaa sanoisinko sokeasti hallituksen kykyyn valita ne voittajat markkinoilla mikä ei yleensä ehkä tehokkain tapa markkinataloudessa seuloa ne jyvät akanoista siksi kysynkin ministeriltä miten ministeriö varmistaa sen että nämä kärkihankkeet todellakin ovat ne oikeat panostuksen kohteet

puhemies hallituksessa on päätetty että nämä toteutetaan nimenomaan teknologianeutraalisti ja kustannustehokkuusjärjestyksessä tämä on se järjestys kuinka mennään sillä saavutetaan parhaita parhaita tuloksia tuloksia hallitus sinällänsä minun ymmärtääkseni

sen vaan vaan nimenomaan teknologianeutraalisti ja kustannustehokkaasti se tehdään arvoisa puhemies nyt kun sain puheenvuoron palaan tähän tähän edustaja sarkkisen esille tuomaan

lähinnä sosiaaliturvasta ja ja työttömyysturvasta työllisyysmäärärahoista minun käsittääkseni kysymys on kuitenkin siitä että hallituksen tarkoituksena on lisätä osallistavaa sosiaaliturvaa jossa

yhteensovitetaan ole näin ministeri lindström

suomessa on vastikään laadittu kaksikin ansiokasta arktista raporttia toisen laati emerituspoliitikko paavo lipponen eklle nimellä pohjoinen tahtotila ja toinen on valtioneuvoston kanslian arktinen raportti

biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista ja pidän sitä ehkä merkittävimpänä siellä joka tapauksessa uusiutuvan energian mahdollisuudet ovat tunnustettuja ja suomen tavoitteenahan on on että uusiutuvaa energiaa on vuonna kaksituhattakolmekymmentä se viisikymmentä prosenttia kokonaisenergiasta puuta meillä metsissä riittää käytännöllisesti katsoen rajattomasti kahdenkymmenen viiva kahdenkymmenenviiden miljoonan motin lisähakkuut ovat nykyisiin verrattuna täysin mahdollisia siinä osa on myös tätä paljon puhuttua energiapuuta ja pääosa onneksi kuitenkin kuitupuuta ja tukkia arvoisa ministeri kysyn teiltä kun meillä on kuitenkin paljon näitä chp voimaloita jotka käyttävät sekä puuta että turvetta yhteispoltossa ja se on polttoteknisesti ja energiantuotannon kannalta se paras cocktail miten te suhtaudutte siihen että kun puun polttoa lisätään niin me tarvitsemme tulevaisuudessa myös turvetta ja se tarkoittaa sitä että meillähän moni hyvä hanke seisoo sen kautta että luvitukset ovat toivottoman myöhässä meillä on tilanne jossa saattaa yhden luvan myöntäminen kestää kymmenen vuotta mikä on aivan kohtuuton aika esimerkiksi yrittäjän investointien kannalta miten te tämän suhteen aiotte toimia otetaan
vielä edustajat aalto eestilä ja eloranta ja sitten ministeri rehn kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies näin maakuntien biotalousmiehenä kysyn elinkeinoministeri rehniltä sellaista asiaa että kun olen odottanut jo pitkään kädet savessa milloin voitaisiin vaikka pohjoisessa keski suomessa tehdä yhdistettyä lämmön ja sähköntuotantoa chp tuotantoa mihin tässä jo edustaja hoskonenkin viittasi niin mitä olette tosiaan tekemässä tämän edistämiseksi onko mahdollisesti syöttötariffi menossa ihan täysin alas mikä mahdollistaisi sen että pienimuotoinen chp toiminta olisi kannatettavaa jotta niitten eläinten jätteet voitaisiin hyödyntää ylivuotiset heinät voitaisiin hyödyntää korjuupuuta voitaisiin hyödyntää siellä ja jotta se pientilallinen ihminen voisi syöttää sen ylimääräisen sähkönkin yleiseen verkkoon ja saada vähän tuloja itselleen siitä jos jää ylimääräistä onko minulla hyviä vietäviä tuonne pohjoiseen keski suomeen terveisiä teiltä arvoisa ministeri rehn

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeri rehniltä yritysten rahoitushuollosta meillä on teollisuussijoitus tekes ja finnvera joilla on hieman erilainen tehtävä mutta kuitenkin sama päämäärä lisätä työtä ja yrittämistä suomessa olen saanut yrittäjiltä palautetta esimerkiksi tekesin suhteen siellä olivat ennen laina ja tukikomponentti suurin piirtein tasavertaisessa muodossa ja tänä päivänä niin ei saamani tiedon mukaan enää ole koettiinko tämä jotenkin huonoksi ainakin yritykset kokivat sen hyväksi ja toinen kysymys koskee finnveraa saamani tiedon mukaan finnvera on muuttanut rahoituksen kohdentamista niin että alkavia yrityksiä ei enää juuri suosita vaan rahoitus kohdennetaan niihin yrityksiin jotka tavallaan saavat sitä sekundaarirahoitusta ja kun näillä alkavilla yrityksillä on suuria ongelmia ongelmia vakuusarvojen kautta saada pankista rahaa niin he ovat ikään kuin jäämässä hieman tyhjän päälle onko tämä tieto totuudenmukainen
arvoisa rouva puhemies ilman osaamista ei ole työtä eikä kasvua tuntuu merkilliseltä että hallitus peräänkuuluttaa suomen nousua innovaatioilla ja samaan aikaan leikkaa perustutkimuksesta ja tieteestä ja myös tekesin kilpaillusta tutkimusrahoituksesta koko suomalainen innovaatioekosysteemi uhkaa näivettyä ja samalla suomen vientivetoiseen kasvuun perustuva tulevaisuus joka syntyy vain siitä edelläkävijäosaamisesta joutuu vaakalaudalle tuntuu siltä että vähän niin kuin tulevaisuuden eväitämme arvoisa puhemies lääkekehitys olisi yksi sellainen ala jossa uinuu yhä valtava taloudellinen potentiaali lääkealan pitäisi olla meille suomalaisille strateginen valinta lääkekehityskeskuksen perustaminen suomeen olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan muiden eurooppalaisten maiden malliin se tarjoaisi yksinkertaisen kustannustehokkaan ja toimivan tavan synnyttää uutta vientivetoista liiketoimintaa suomeen toivon todella että hallitus ymmärtää lääkealan kasvupotentiaalin ja tekee voitavansa suomalaisen lääkekehityskeskuksen perustamiseksi

rouva puhemies ja kiitoksia arvoisat edustajat näistä painavista puheenvuoroista kommenteista kysymyksistä yritän kolmessa minuutissa näihin noin kolmeenkymmeneen puheenvuoroon ja ja jatketaan sitten seuraavissa vastauspuheenvuoroissa ensinnäkin edustaja turunen kysyi finnveran toimintatavan muutoksesta ja siitä voisiko ajatella että finnvera voisi toimia yhteistyössä ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tämä on mielestäni ihan perusteltu kysymys ei vähiten sen takia että eräs merkittävä suomalainen pankki on siirtänyt pääkonttoritoimintojaan tukholmaan ja ja nämä rajat hämärtyvät varsinkin pohjoismaissa ja euroalueella eli tämä on varmastikin asia joka kannattaa selvittää ja tulemme siihen osaltamme paneutumaan rahoitus on myöskin julkisen rahoituksen puolella usein eurooppalaista viittaan tähän euroopan strategisten investointien rahastoon ja tässäkin mielessä on mielestäni olemassa perusteita tämän asian selvittämiseen edustaja pirttilahti kysyi eurooppalaisen investointirahoituksen hyödyntämisen aikataulusta ja painopisteestä aikataulu on se että ensi vuoden alusta lähtien tämän uuden järjestelmän pitäisi olla koko euroopassa ajettu sisään ja meidän tavoitteemme on se että suomi olisi tässä pilottimaa sellaisesta pohjoisen euroopan maasta joka on kärsinyt kovasta teollisesta rakennemuutoksesta ja joka myöskin pystyy eurooppalaisen investointirahoituksen avulla uudistamaan itseään tämän viestin olen kertonut selkeästi sekä komission puheenjohtajalle jean claude junckerille että euroopan investointipankin pääjohtajalle werner hoyerille eli me olemme tässä ennalta liikkeellä käynnistämme ensi viikolla tämän toiminnan ja tämä tulee painottumaan kolmelle alueelle elikkä innovatiivisiin teollisiin investointeihin kuten äänekosken biotuotetehdas on jo on jo saanut tästä osaltaan toiseksi infrainvestointeihin joissa tarvitaan yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistämistä ja kolmanneksi pk yritysten rahoituksen vahvistamiseen missä finnvera tulee toimimaan ainakin yhtenä keskeisenä välittäjäorganisaationa tulemme myöskin rakentamaan hankeneuvontapalvelun joka neuvoo yrityksiä ja julkisyhteisöjä siinä miten tätä eurooppalaista järjestelmää kannattaa hyödyntää edustaja ihalainen totesi siitä että tämä

ei näy tässä budjettikirjassa itse asiassa kun kootaan nämä kärkihankkeiden rahoitukset nimenomaan yritysrahoituksen näkökulmasta niin siitä kertyy kolmen vuoden aikana noin kuusisataa miljoonaa euroa ja jos kykenemme saavuttamaan ne tavoitteet mitä asetamme eurooppalaiselle investointirahoitukselle pääsemme hyvin lähelle tuota jopa yli tuon mittaluokan mitä on puhuttu tästä kasvurahastosta aikoinaan mutta se ei tule automaattisesti ei tule kuin manulle illallinen vaan sen eteen pitää tehdä kovasti töitä
sitten jatketaan keskustelua

työllisyys startti ja muihin rahoihin asiaa käsiteltäessä tarkemmin lisäbudjetin yhteydessä ilmeni että ministeriön ja ely keskusten tiedot määrärahan riittävyydestä kulkivat vallan komiasti eri tahtia haluaisin kysyä kun näin digiaikana siihen pitäisi puuttua onko ministeriö jotenkin jo jo tähän asiaan puuttunut pitäisi olla paremmin tietoa kyse ei ollut pelkästä määrärahojen riittävyydestä vaan siitä että ei ollut sellaista reaaliaikaista tietoa jonka perusteella niitä olisi voitu käyttää

saaminen on tärkeintä sen suhteen että saamme suomen talouden nousuun ja tässä mielessä nämä hallituksen esittämät kärkihankkeet tuntuvat oikein hyviltä mutta kun esimerkiksi biotalous joka on ollut täällä esillä saa kolmen vuoden aikana kolmesataa miljoonaa euroa

josta sata miljoonaa maatalouteen niin esimerkiksi valtiovarainministeri stubb heti kun nämä

julkistettiin ilmoitti että sillä saa kaksi pienehköä biovoimalaa tai yhden isomman mielestäni

on hyvä asia mutta meillä täytyisi olla katse korkeammalla pitäisi saada enemmän kilohintaa puusta millä tavalla sitten näitten kärkihankkeitten avulla aiotaan mahdollistaa se että että saamme todella uutta kilohintaa ja ja lisää tuotteita uusia tuotteita tästä arvokkaasta raaka aineesta

arvoisa puhemies edustajat hoskonen ja aalto veivät osaksi minun kysymykseni mutta viime kaudella oli täällä vasemmisto ja vihreät ja hallituksessa puhuttiin paljon biotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta ja miten kävi meille tuli kivihiiltä ennennäkemätön määrä tähän nämä puheet ja käytäntö eivät mene käsi kädessä mutta hallituksen kärkihankkeita on

biotalous onko siihen mietitty tätä hajautettua energiatuotantoa josta puhuttiin chp voimaloita sitä että niihin saataisiin tuki tällä hetkellähän se on euroa mutta sillä rahalla ei saa nämä ovat hyvin kalliita laitoksia se tuki pitää nostaa kahteen ja silloin tämä käynnistyy ja varmasti tulee työpaikkoja lisää

puhemies ruotsi on valinnut kansainvälisen viennin edistämiseen mallin jossa viedään kokonaisuuksia minä olen nyt aika huolissani kun katson tätä budjettimomenttia kolmekymmentäkaksi kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin jossa nämä tasot ovat romahtaneet se raha on puolitettu täällä on esimerkiksi tälle vuodelle arvioitu cleantechin hankkeisiin osallistuvat yritykset satakolmekymmentäviisi kappaletta nyt ensi vuoden arvio kaksikymmentä ja vastaava trendi menee läpi tämän linjan eikö meidänkin pitäisi nyt yrittää löytää semmoisia ratkaisuja joissa yritykset verkostoituvat ja kykenevät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja vientimarkkinoille erityisesti kehittyviin maihin kun ajatellaan cleantechiä puhdasta vettä puhdasta ilmaa energiatehokkuutta siellä on markkinoita näille yrityksille kunhan ne ovat tarpeeksi vahvasti kasvussa ja löytävät toisensa verkottumisen kautta

on aivan oikein että hallitus ja työ ja elinkeinoministeriö keskittyy voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistamista ja etsimään uusia kasvun lähteitä meidän teollinen rakenteemme on viime vuosikymmeninä merkittävästi muuttunut meillä ei ole enää käyttötavarateollisuutta vaan teollisuutemme perustuu pitkälti muissa maissa tapahtuviin teollisiin investointeihin hallitus panostaa monin eri tavoin noin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa cleantech ja biotalousratkaisuihin ja niiden innovaatioiden kaupallistamiseen kysyisinkin elinkeinoministeriltä miten elintarvikeala sisältyy näihin koska suomessa tuotetaan puhtaita elintarvikkeita ja meillä olisi niille hyvät vientimahdollisuudet

puhutaan tietysti budjetista ja tavoitteena on saada investoinnit liikkeelle niin tässä vaiheessa tuoda esille sen kuinka lainsäädäntö estää investointeja markkinoilla olen perustamassa uutta ravintolaa ja tarkoituksena oli tuottaa kaikki kesäaikana tarvittava sähkö aurinkopaneeleilla olimme sopineet vieressä olevan hallin kanssa että vuokraamme noin kolmetuhatta neliötä kattopinta alaa aurinkopaneeleja varten tämä olisi ollut selkeästi kannattava investointi meille kaikkien laskelmien mukaan kunnes sitten siinä vaiheessa kun sitä vietiin eteenpäin kävi ilmi että koska ne aurinkopaneelit sijaitsevat toisella tontilla niin siihen päälle tulee sekä sähkövero että siirtomaksu ja arvonlisävero mikä tekee tästä investoinnista täysin kannattamattoman pyytäisin elinkeinoministeriötä huomioimaan nämä rajoitukset ja mahdollistamaan sen että esimerkiksi aurinkopaneelit voitaisiin asentaa omaan tuotantoon jonnekin muuallekin kuin pelkästään omalle tontille koska markkinoilla on valtavaa potentiaalia tällä sitä voitaisiin vapauttaa

edustaja vartia puhui asiaa meillä on tietty tietty ongelma siinä että suomeen ei investoida ja oikeastaan ongelman ydin kiteytyy yhteen sanaan asiakaslähtöisyys sain tämän esimerkin yhdeltä kanadalais australialaiselta sijoittajalta joka sanoi että suomeen kun hän investoi täällä virkamiehet pyytävät lippuja ja lappuja minkä jälkeen pyytävät lippuja ja lappuja minkä jälkeen valittavat vielä toistensa päätöksistä kun taas esimerkiksi ruotsissa virkamies kysyy että mitä minä voisin tehdä jotta te tulisitte toimimaan tänne alueelle arvoisa ministeri kuinka te voisitte vaikuttaa siihen että asiakaslähtöisyyden rimaa voitaisiin suomessa nostaa

tästä uusiutuvasta energiasta kun puhutaan niin olen hyvin hämmentynyt kuunneltuani edustaja aallon puheenvuoroa tänään ja edustaja aallon puheenvuoroa toissa päivänä toissa päivänä hän oli huolestunut hallituksen tavoitteista lisätä hakkuusuoritetta viidellätoista miljoonalla kuutiolla tänään hän edellytti täällä lisää veronmaksajien maksamaa tariffia uusiutuvan hakkeen hyödyntämiselle käytännössä se viidentoista miljoonan hakkuu tarvitaan tähän jotta tämä onnistuu edes niissä tavoitteissa joissa hallitus on asettanut viidenkymmenen prosentin uusiutuvan osuuden vihreät ovat käsittääkseni puhuneet suuremmasta määrästä ja aikovat tehdä vielä ilman lisäydinvoimaa kertokaa miten tämä on mahdollista en ymmärrä ministeri rehniltä tästä asiasta kysyisin kun tosiaan tämä puun liikkeellesaaminen on pullonkaula yhtä paljon kuin tuet meillä menee äänekoskelle neljä miljoonaa kuutiota hyvä meillä menee jo kaksituhattakaksikymmentä hakkeeseen viisi miljoonaa ja kaksinkertaistamiseen kaksituhattakolmekymmentä mennessä yhdeksän miljoonaa kuutiota oletteko valmis kannattamaan metsäverotuksessa niin sanottua ennakkoverojärjestelmää joka olisi se tehokas tapa saada puuta nopeasti liikkeelle pehmeät keinot eivät riitä

on huumorimiehiä ja tuntuu että kuulee mitä haluaa kuulla ja ei kuule mitä sanotaan kun puhuin tuosta biotaloudesta ja metsänhakkuiden lisäämisestä nostin vain huolen siitä miten luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon jos metsänhakkuita lisätään näin paljon en sanonut että vastustan tätä metsänhakkuiden lisäämistä tässä on vissi ero ja ja sen jälkeen toinen kysymys meillä kaikilla on yhteinen huoli siitä miten tuommoinen kahdeksan miljardia euroa mikä meidän tuontipolttoaineisiin käytetään saadaan kotimarkkinoille ohjattua ja tässä pitää pitää mielessä huoli siitä miten nimenomaan kotimarkkinoiden

syöttötariffi saadaan ajettua sinne ihan alas jotta yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto pienillä tiloilla olisi mahdollista ja pienet tilalliset saisivat vähän lisäansiota siitä jos tuottavat enemmän energiaa lämpöä sähköä kuin he tarvitsevat

tässä tuli tosiaan monia tärkeitä kysymyksiä osaan näistä vastaa ministeri lindström koska muun muassa juhantalon kysymys työllisyysrahoista ja starttirahasta kuuluu ministeri lindströmin vastuualueelle edustaja hakkarainen

aikaisemmin ja myöhemmin edustaja aalto ja oikeastaan edustaja vartiakin viittasivat uusiutuvaan energiaan ja ja biotalouteen totean syöttötariffista joka sinänsä tavoittelee mielestäni oikeita asioita sitä että voidaan voidaan edistää uusiutuvaa energiaa myöskin hajautetussa tuotantomuodossa tältä osin tulemme arvioimaan koko uusiutuvan energian tukijärjestelmää lähiaikoina osana sitä työtä mitä teemme kansallisen energia ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä eli tämä lähtee liikkeelle marraskuussa ensi kuussa itse asiassa temin sisällä jo käynnissä ja ensi talven ja kevään aikana on tarkoitus käydä laajaa keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa tässä talossa ja tuoda se ensi vuoden syksyllä selontekona valtioneuvoston selonteon selonteon kautta eduskunnan käsittelyyn sen osana ja yhteydessä tullaan käsittelemään myöskin uusiutuvan energian tukijärjestelmää kokonaisuutena myöskin kysymystä hajautetun tuotannon edistämisestä edustaja vartia ja edustaja wallinheimo edustaja mykkäsen tuella kiinnittivät huomiota aurinkopaneeleihin uusiutuvaan energiaan ja edustaja wallinheimo asiakaslähtöisyyteen jota hän haluaa korostaa mielestäni aivan oikein tältä osin pyydän kiinnittämään huomiotanne ja kannustan lukemaan kilpailullisuusohjelman joka on osa hallituksen kärkihankkeita jossa pyritään edistämään nimenomaan asiakaslähtöisyyden kautta markkinoiden kehittymistä ja kilpailun vahvistamista ja myöskin pyritään siihen että turhia lupamenettelyjä turhaa byrokratiaa johon muun muassa edustaja vartia viittasi kyettäisiin karsimaan ja sitä kautta poistamaan turhia investointien esteitä joita meillä tällä hetkellä suomessa on edelleenkin ihan liikaa tämä on yksi hallituksen ehdottomia painopisteitä ja ja tulemme siinä tekemään tekemään tiukasti töitä kaikki omalla tontillamme edustaja rinne viittasi yritysten kansainvälistymiseen jaan tämän tavoitteen täysin myös myös verkostoitumisen tältä osin on hyvin tärkeää että meillä yritykset kykenevät yhteistyöhön me tulemme käynnistämään ensi vuoden budjetissa kahdeksan pilkku viiden miljoonan euron kärkihankerahoituksella team finland kasvuohjelmat tukemaan biotalouden ja cleantechin vientiä ja me nostamme myöskin finpron rahoitusta parilla miljoonalla eurolla

puhemies ponnistelemme suomen kilpailukyvyn kohentamiseksi ja ja viennin

meille hyvin tärkeä raaka aine ja sitä kuljetetaan hyvin pitkien matkojen takaa on ilo todeta se että hallitusohjelmassa panostetaan nytten teitten kunnostamiseen talousarviossa on varattu viisi miljoonaa euroa kuljetustukeen tämä on sama summa kuin kuluvana vuonna suomalaiset yritykset ovat kuitenkin valitettavan takamatkalla kilpailijamaahan ruotsiin verrattuna arvoisa ministeri onko suunnitelmaa siitä kuinka tätä

lähikilpailijamaihin aiotaan tasoittaa tulevina vuosina

arvoisa puhemies minä en nyt vielä saanut vastausta tähän arktiseen osaamiseen ja haluan siitä vielä uudelleen kysyä että vastauksen saisin koska vielä vuosi sitten asiasta puhuttiin hyvinkin paljon haluan kuulla miten tämä uusi hallitus siihen arktiseen alueeseen suhtautuu on uskottu että että sitä kautta olisi mahdollisuus saada kasvua ja ja työllisyyttä mutta huolena toki tässä ulkopolitiikan ja maailmanpolitiikan tilanteessakin on se että venäjä on yksi iso toimija arktisella alueella oikeastaan haluaisin vähän kuulla ministerin ajatuksia siitä onko teillä ollut yhteistyötä venäjän suuntaan onko keskusteluyhteydet mikä on tällä hetkellä suomen panos arktisen alueen osalta vielä uusin sen kysymykseni miten nyt panostetaan siihen osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen suomessa

puhemies matkailu on kasvuala kotimaassa ja kansainvälisesti kuten koko palveluala kaiken kaikkiaan kuitenkin hallitusohjelmasta löytyy liian vähän sellaisia asioita jotka kehittäisivät palvelualoja etenkin matkailua suomessa ja sen kansainvälistymistä tähän asiaan olemme puuttuneet myös pohjoismaiden neuvostossa jossa sosialidemokraatit ovat tehneet yhteisen aloitteen koko pohjoismaissa yhteisen pohjoismaisen matkailukonseptin luomiseksi mutta kysynkin teiltä hyvä ministeri mitä te aiotte tehdä sille että suomen matkailu sen kansainvälistymisen todella käyttää hyväksi sen potentiaalin mitä meillä on esimerkiksi aasiasta saamme lukuisia kymmeniä lentokoneita helsinkiin mutta vain noin joka kuudes matkustaja jää tänne mitä voisimme tälle asialle tehdä

suomi nousee vain työllä ja tarvittaisiin niitä työpaikkoja mutta kysyisin sitä onko mahdollisesti jo kaikki tehty vai olisiko tarpeellista lisätä yrittäjien ja korkeakoulujen yliopistojen yhteistyötä tuntuisi että he löytäisivät mitä mahdollisia uusia töitä ja sellaisia suomelle sopivia olennaisia töitä löytäisi tuntuu että sieltä löytyisi sitä viisautta ja samalla he tavalla tai toisella voisivat olla apuna tässä vientiteollisuuteen koska varsinkin pkt yrityksille tämä vienti on hirmuisen jos oikein kuulin niin sitten finnveralle on annettu kolmesataa miljoonaa lainavakuuksia ja tarkoitus on pkt yrityksille mutta kuten tiedetään finnverallakin on tämä pkt käsitys se ei ole välttämättä alle viidenkymmenen henkilön yritykset vaan jopa viidensadan henkilön mutta onko nämä nyt tulevat lainavaltuudet juuri tarkoitettu tämmöisille niin sanotuille pkt yrityksille

puhemies kuten todettua niin erittäin merkittävä suorastaan massiivinen odotusarvo uusista työpaikoista kohdistuu biotalouteen sen vuoksi meidän täytyy tietysti huolehtia siitä että tämä yhteiskunta ei keskity keskity liikaa tämä kommenttina lähinnä sen takia oikein pitänyt siitä että valtion talousarvioesityksessä jossakin vaiheessa ja jossakin kohdassa on liite jossa sanotaan otsikkona että kaupungistuminen lisää talouskasvun mahdollisuuksia eivät kaikki innovaatiot suinkaan synny synny kaupungeissa mutta ministerille ihan kysymyksenä puhuitte aivan oikein näistä uusista rahoitus instrumenteista ja mahdollisuuksista osana kasvupolitiikkaa on tietysti myös oikea oikea ajoitus meidän pitäisi kyetä tunnistamaan oikea aikaisesti yhä aikaisemmin ne yritykset jotka ovat valmiita kansainvälisille markkinoille ja haluavat myös sitten kasvaa kysymys tästä onko tätä tukemisen ajoitusta pohdittu millä tavalla hallituksen keskuudessa mitä elementtejä siihen on tulossa

kuten täällä on jo todettu niin voimakkaasti aiotaan tukea biotaloutta mikä on hyvä asia mutta on muistettava että meillä on paljon muitakin aloja ja menneisyydestä ollaan opittu ettei kannata taloutta rakentaa yhden kivijalan varaan sen nokia meille jo opetti täällä on todettu että palveluvienti on iso mahdollisuus matkailu on iso mahdollisuus lääketeollisuus on iso mahdollisuus arktiseen osaamiseen liittyvät sovellutukset ovat meille iso mahdollisuus onko siis järkevää että vähennetään voimakkaasti tekesiltä vttltä ja yliopistoilta kilpailtua tki rahoitusta ja annetaan sitä takaisin sitten hallituksen valitsemiin tiettyihin kärkihankkeisiin lähinnä biotalouteen kannattaako meidän rakentaa yhden kivijalan varaan

minun täytyy nyt ihan tämän puheenvuoron aluksi todeta edustaja sarkkiselle että eihän tässä missään tapauksessa rakenneta yhden kivijalan varaan hallituksella on käytännössä kaksikymmentäkuusi erilaista toimenpidettä kaikissa näissä kärkihankkeissa me käsittelemme nyt oikeastaan temin osa aluetta ja biotalous on tässä hetkessä mistä nyt keskustellaan tämä merkittävin juttu mutta nyt kun on edustaja myllerkin paikalla niin niin sanoisin sen että kyllähän puusta tänä päivänä voidaan tehdä ihan mitä lääkkeitä muovia ja sairaanhoitotarvikkeita kipsi voidaan korvata puulla ja kannattaa tutustua tämmöiseen uusi puu hankkeeseen ja viisitoista miljoonaa kuutiota on hallituksen tavoitteena ei parturoida metsiä vaan itse asiassa otetaan metsien kasvusta seitsemänkymmentäviisi prosenttia pois ja siitä huolimatta kaksikymmentäviisi prosenttia metsät kasvavat enemmän kuin me käytämme niitä tämä

minun kysymykseni johon en saanut kylläkään vastausta ministeriltä oli juuri se että miten nostamme puun jalostusastetta ja arvoa on tärkeätä että tuotamme

käytännössä on kolmelle vuodelle kaksisataa miljoonaa euroa ja kerroin että että olin lukenut että stubb oli sanonut että että sillä saadaan aikaiseksi joko kaksi pientä biojalostamoa tai yksi suurehko biojalostamo

arvoisa rouva puhemies tässä keskusteltiin aurinkopaneeleista meillä on hallitusohjelmaan itse asiassa kirjattu että aurinkopaneeleissa ja tämäntyyppisissä siirrytään kevyempään sääntelyyn muun muassa ilmoitusmenettelyyn ja näin ja minun mielestäni se on erittäin tervetullutta meillä on valtava määrä itse asiassa on arvioitu että

on hallitusohjelmaan myös kirjattu että me tulemme rajaamaan valituslupia säätämään yvan ja erilaisten luvitusten sitovat aikarajoitukset ja myös rajaamaan valituslupaa kysyisin ministeri rehniltä vaikka tämä osittain varmasti menee ministeri tiilikaisen osa alueelle millä tavalla nämä ovat etenemässä uskon että tämä kiinnostaa myös teitä elinkeinoministerinä sillä teidän sektorillanne lähtisi merkittävä määrä hankkeita liikkeelle jos näissä saisimme nyt nopeasti päätöksiä aikaan

rouva puhemies on hienoa todeta että vihreissä on nykyisessä eduskuntaryhmässä useita kotimaista energiaa tukevia henkilöitä edellisen kauden osalta siellä oli useita vastustavia henkilöitä useita kotimaisia energiamuotoja vastustavia pois lukien oikeastaan hankaussähkö ja lihasenergia mitkä vihreät hyväksyivät tämä on positiivista kehitystä tähän kullakin hallituksella on aina omat ohjelmansa eli aikaisemmilla hallituksilla ovat olleet nämä shokit ja inkat ja niihin liittyvät toiminnat millä tavalla näitä toimintoja tullaan jatkamaan lisäksi vielä kysyisin tuosta mihinkä edustaja wallinheimokin viittasi näistä elinkeinopalveluista kunnat joutuvat yhä useammin ottamaan myös sitten ely keskusten osalta ja te toimistojenkin osalta näitä elinkeinopalveluita missä kunnossa ovat yritys suomi hankkeet

arvoisa rouva puheenjohtaja nyt täytyy kyllä ihmetellä edustaja pirttilahden puheenvuoroa viime kaudella vihreät ovat ajaneet hyvin vahvasti bioenergiaa puuenergiaa tuulivoimaa aurinkoenergiaa se mitä olemme ajaneet koko ajan on

on enemmän kuin mitä asukas itse kuluttaa eli talo onkin yliomavarainen ja hän haluaisi silloin syöttää sähkön verkkoon sähköyhtiöhän toki ottaa verkkoon syötetyn sähkön vastaan mutta ei korvaa sitä kuluttajalle toisaalta kun meillä on nyt jo etäluettavat sähkömittarit jotka mittaavat reaaliajassa sähkönkulutusta ja syöttöä olisi erittäin tärkeää saada sähkömarkkinalakiin nettomittarointiperiaate sähkön markkinahinnan mukaan korvattaisiin asukkaalle hänen verkkoon syöttämänsä sähkö kysyisin mitä hallitus tekee edistääkseen asiaa

arvoisa rouva puhemies täällä on puhuttu yliopistojen ja korkeakoulujen roolista ja erittäin hyvä niin koska uusien tuotteiden ja palveluiden luomisessa korkeakoulut ovat äärettömän tärkeässä asemassa muun muassa biotaloudessa joka on herättänyt paljon hyviä puheenvuoroja

kyllä ihan oikeasti pitkäkestoista tki rahoitusta sen varmistamista meillä esimerkiksi jyväskylän ammattikorkeakoulu on on tehnyt erittäin hyvää työtä biotalouden osalta siellä siellä luonnonvarainstituutissa ja ja tuo työ vahvistuu koko ajan mutta tki rahoituksen tempoilevuus on kyllä se ongelma kun pitäisi saada hyviä hankkeita liikkeelle ja näitä uusia tuotteita ja palveluita luotua

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat kiitoksia näistä kysymyksistä ja liikkeelle niistä puheenvuoroista jotka olivat kaikkein sitkeimmiltä edustajilta jotka kysyivät saman asian ainakin toiseen tai kolmanteen kertaan näihin kuuluu edustaja salonen joka kommentoi ja kysyi arktisesta yhteistyöstä joka on erittäin tärkeä tärkeä kysymys tähän teemaan tuli myös muita kommentteja olemme käynnistämässä arktisen strategian päivitystä tässä kuussa lokakuussa kaksituhattaviisitoista ja voin kertoa kahdelta sektorilta esimerkin liikenne ja viestintäministeriöllä on valmistelussa arktinen osaamiskeskus joka verkottaisi suomalaisten yritysten osaamista tällä kentällä auttaisi niiden markkinoinnissa ja sitä kautta edistäisi suomalaisten menestymistä arktisella alueella temin kentällä tekesin alla on käynnistynyt sadan miljoonan euron tutkimusohjelma nimeltään arktiset meret jossa pyritään edistämään tämän alan innovaatioita yritysten tuote ja palveluideoita tähän liittyen tuli kysymyksiä myöskin venäjästä ja on tietysti selvää että siihen liittyy yhdysvallat ja se on kansainvälisen politiikan asialistalla hyvin korkealla tällä hetkellä suomellahan tulee olemaan ensi vuonna puheenjohtajuus tällä kentällä itse asiassa vetovastuu on ulkoministeriöllä ja toivonkin että voitte käydä varsinkin venäjään liittyvää keskustelua ulkoministeri soinin kanssa koska hän vastaa hallituksen työnjaon mukaisesti näistä kysymyksistä sitten oli edustaja myller joka kommentoi ja kysyi koskien puun käyttöä puun hyödyntämistä

tältä osin meillä on itse asiassa eri momentteja samassa pääluokassa ja eri osia samassa kärkihankkeessa eli silloin kun todetaan että tästä sadan miljoonan euron uudistuvan energian lisätuesta voidaan käynnistää yksi isompi tai tai useampi keskisuuri biojalostamo tai muu bioenergialaitos niin se tulee eri momentilta kuin tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitus joka on kärkihankkeessa eritelty erikseen ja sillä pyritään saamaan puun jalostusarvoa kohotettua ja muutenkin tietysti puun tuottamaa lisäarvoa nostettua olen itse vahvasti sillä kannalla että meidän tulee parantaa kykyämme hyödyntää puuta ja metsää saamalla siitä entistä korkeampaa jalostusarvoa mutta se on vaikea laji ja meillä riittää metsissä kyllä kasvua sekä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin että myös uusiutuvan energian tuotantoon eli me hakkaamme tällä hetkellä ehkä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia vuosittaisesta kasvusta ja meillä on siltäkin kannalta katsoen edellytyksiä sekä uusiutuvan energian tuotantoon että puun monipuoliseen hyödyntämiseen

edustaja skinnari kysyi ja kommentoi matkailusta viittaan visit finland toimintaan joka on hyvin tärkeä osa team finlandin työtä tältä osin tietysti on hyvin tärkeää että kykenemme säilyttämään ja vahvistamaan helsinki vantaan asemaa tärkeänä risteysasemana aasiaan ja se liittyy tietysti sekä finavian helsinki vantaan lentoaseman että finnairin kehittämiseen edustaja mäkipää kysyi finnveran kolmensadan miljoonan euron lisälainavaltuuksista olette aivan oikeassa se on nimenomaan suunnattu pk yrityksille tai kuten totesitte pkt yrityksille elikkä vahva painotus teollisuudessa toimiville pk yrityksille mutta totta kai sitä voidaan myöntää myöskin palveluyrityksille varsinkin koska rajat ovat nykyisin entistä hämärämmät sitten edustaja parviainen kysyi ja kommentoi kuljetustuesta on hyvin tärkeää että me kykenemme parantamaan elinkeinoelämän edellytyksiä myöskin muualla suomessa kuin eteläisessä suomessa tältä osin totean vain sen että meidän julkisen talouden rajoitteemme ovat sellaisia tällä hetkellä että ei olisi kovin realistista luvata mitään merkittävää nousua kuljetustukeen on hyvin tärkeää että kykenemme huolehtimaan liikenneverkon korjausvelasta kehittämään biotaloutta vahvistamaan talouden perustaa maakunnissa ja sitä kautta huolehtimaan siitä että meillä on vahva liikenneverkko ja sitä kautta myöskin kunnon logistiset yhteydet

ministeri lindströmin esittelypuheenvuoroon viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies elinkeinoministeri kuvasi varsin hyvin sitä talouden toimintaympäristöä jossa painimme tavoitteidemme ja ongelmiemme kanssa joten en lähde niitä toistamaan sitä vastoin pureudun hieman tarkemmin heikon talouskehityksen mukanaan tuomaan vaatimattomaan työllisyyskehitykseen viime vuosina heikkoa talouskasvun vuotta on on seurannut aina heikko talouskasvun vuosi kun tämä kaava on toistunut valitettavan monta kertaa niin olemme nykyisessä tilanteessa jossa työllisyyskehityksemme on heikkoa valtiovarainministeriö arvioi että kuluvana vuonna työttömyysaste kohoaisi peräti yhdeksään pilkku kuuteen prosenttiin on kasvua viime vuoteen verrattuna yksi pilkku yksi prosenttiyksikköä vuodelle kaksituhattakuusitoista ennuste on yhdeksän pilkku neljä prosenttia joten huonoon työllisyystilanteeseemme ei ennusteta löytyvän pikaista parannuslääkettä muutama sananen tämän hetken tilanteestamme työ ja elinkeinotoimistoissa oli viime kuun lopussa lähes kolmesataaviisikymmentätuhatta työtöntä työnhakijaa määrä on valtavan suuri se on yli kaksikymmentäseitsemäntuhatta henkilöä enemmän kuin vuosi sitten olemme eduskunnassa useaan otteeseen puhuneet nuorista pitkäaikaistyöttömistä yli viisikymmentä vuotiaista työttömistä työnhakijoista tällä hetkellä tilanne on se että nuoria alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita on

joka on neljätuhattaviisisataa nuorta enemmän kuin vuosi sitten yhtäjaksoisesti yli vuoden työttöminä olleita on satakaksitoistatuhatta joka on kaksikymmentätuhatta henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja yli viisikymmentä vuotiaita työttömiä satakaksikymmentäviisituhattakuusisataa joka on kahdeksantuhannenseitsemänsadan enemmän kuin vuosi sitten kaikki nämä luvut ovat aivan liian suuria ja kuten olen useampaan otteeseen todennut olen valmis tekemään kaiken mahdollisen tämän tilanteen helpottamiseksi kun tämän työllisyystilanteen hoitamisen yhdistää siihen tosiasiaan että meidän on samalla saatettava maamme julkinen talous kestävälle pohjalle niin saamme ratkoa todella haastavaa ongelmaa hallitusohjelman mukaisesti valmistelemme painopisteen muutosta passiivisista aktiivitoimenpiteisiin työttömyysturvaa on pystyttävä käyttämään nykyistä aktiivisemmin esimerkiksi starttirahana tai palkkatukena työ ja elinkeinoministeriön pääluokasta vastuulleni kuuluvat erityisesti työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaan yritysten toimintaympäristöön markkinoiden sääntelyyn ja työelämään liittyvät määrärahat sekä kotouttaminen julkisten työvoima ja yrityspalveluiden määrärahaksi esitetään viisisataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa osana hallituksen kärkihankepanostuksia momentille on lisätty viisi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakuusitoista yksityisten työnvälityspalveluiden tarjonnan lisäämiseen työ ja elinkeinopalveluiden digitalisaatioon esitetään lisämäärärahaa yhteensä miljoonaa euroa joka jakautuu tasaisesti vuosille kuusitoista ja seitsemäntoista työelämä kaksituhattakaksikymmentä hanketta jatkamme vaalikauden ajan vajaan miljoonan euron vuotuisella panostuksella osa täysin välttämättömistä valtionhallinnon sopeutustoimista kohdentuu myös niihin momentteihin joista vastaan osana säästöjä yritysten kehittämishankkeisiin kehittämishankkeisiin käytetty avustusvaltuus lakkaa vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa tähän loppuun muutama sananen vastuullani olevaan kotouttamiskokonaisuuteen tilanne turvapaikanhakijoiden kasvun suhteen on hyvin meidän kaikkien tiedossa olemme täysin uuden tilanteen edessä ja tilanteen kokonaisvaltainen ja hallittu hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää meidän on varmistettava oleskeluluvan saaneille henkilöille kuntapaikka sujuvasti ja nopeasti tavoitteena on että kuntiin muuttaminen tapahtuu hallitusti ei hallitsemattomasti kunnille maksettavaan kotouttamiskorvaukseen esitämme ensi vuoden talousarvioon reilua sataaneljääkymmentäyhtä miljoonaa euroa jossa on lisäystä kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna vajaat miljoonaa euroa arvoisa puhemies tässä keskeisimpiä kokonaisuuksia vastuullani olevista talousarvioasioista odotan mielenkiintoista keskustelua ja asiallisia kysymyksiä ja saatte sitten asiallisia vastauksia kiitoksia

tällaisena aikana ei ole helppoa olla työministeri eikä varsinkaan sellaisessa hallituksessa joka voimakkaasti leikkaa työllisyyspolitiikan määrärahoja siinä mielessä on ilahduttavaa että ministeri miettii sitä miten työttömyysturvaa voitaisiin käyttää aktiivisemmin koska silloin saamme tätä lähes kuuden miljardin passiivista pottia siirrettyä sinne aktiiviselle puolelle jonka osuus tällä hetkellä on noin kymmenisen prosenttia

jos katsotaan valtion tukityöllistämistä kuntien tukityöllistämistä yrityksiin työllistämistä ja starttirahaa me kaikki tiedämme että yksityiselle sektorille työllistäminen ja starttiraha ovat niitä tehokkaimpia välineitä mutta kun katsoo tätä kehitystä niin näyttää siltä että nimenomaan starttirahassa volyymit laskevat voimakkaasti ja nimenomaan yksityiselle puolelle suunnatuissa tukirahoissa volyymit laskevat voimakkaasti me tiedämme viime vuoden toteutuman tämän vuoden toteutumaa emme tiedä mutta esimerkiksi valtion tukityöllistämisestä leikataan huomattavasti vähemmän kuin starttirahasta itse olisin ajatellut tuon volyymin toisinpäin

puhemies yritin jo tätä kysyä ministeri orvolta aikaisemmin mutta tuntui että hän vähän ehkä väärin ymmärsi tästä kotouttamisasiasta hän puhui näistä välittömistä vastaanottokeskuksista ja kuntien myönteisestä suhtautumisesta näihin mutta oma huoleni koskettaa nimenomaan sitä että kun ihminen saa myönteisen päätöksen niin mitenkä me saisimme

vaan valuvat tänne ja tulee sitten voimakkaampaa eriytymistä miten me pystyisimme tukemaan kuntia kuntalaisia ja näitä yhteisöjä että siellä se kotoutuminen aidosti onnistuisi

arvoisa puhemies kiitoksia esittelystä ministerille muutama kysymys olin tuossa valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnassa ja siellä käytiin vuosikertomusta läpi ja siellä ylijohtaja marko männikkö esitteli tutkimuksia siitä että maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen koko väestöön verrattuna ja siellä tuli keskustelua siitä että olisi hyvä ottaa enemmän yksilöinä huomioon nämä työllistämistarpeet itse olen oikeastaan sitä mieltä että voitaisiin alkaa myös keskustella siitä että eri maahanmuuttajaryhmät eri maista tulevat ihmiset työllistyvät eri lailla koska heillä on erilainen tausta ja erilainen oppiminen taustalla ja muuta on vähän vaarallista puhua aina maahanmuuttajista koska me emme koskaan voi ratkaista ongelmaa jos me puhumme vain tietystä massasta meillä on hyvin erilaista osaamista mitä tämän tämän eteen on suunniteltu kiitän siitä että tuomioistuimen hätä on huomattu ja sinne on laitettu voin tästä puhua myöhemmin lisää mutta kiitän ministeriä koska se on meidän oikeusvaltion tae että meillä on riittävät resurssit tuomioistuimessa että sinne on tulossa lisäraha
oikeusministeriön alaan päästään sitten ensi tiistaina

puhemies tutkimusten mukaan nuorella joka on yli kolme kuukautta toimettomana on suuri syrjäytymisriski nuorisotakuu ei varmaankaan onnistunut täydellisesti mutta sen avulla onnistuttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys suhteellisen hyvin kurissa suomessa on tähän saakka ollut euroopan pienin nuorten pitkäaikaistyöttömyys mutta nyt tämä tilanne on huononemassa nopeasti hallitus on omissa arvioinneissaankin arvioinut nuorten pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyvän ja pitkittyvän nuorisotakuun hyvistä keinoista otan esille esimerkiksi sanssi kortin joka on nyt loppumassa tai lopetettu ja tiedän henkilökohtaisesti monta nuorta jotka työllistyivät sanssi kortin avulla useampi työnantaja on tämän syksyn aikana sanonut minulle että juuri kun opittiin hyödyntämään sanssi korttia niin se lopetettiin oletteko ajatellut sanssi kortin jatkoa toinen kysymys miten käy etsivän nuorisotyön jonka avulla viime kauden aikana löydettiin ainakin viisitoistatuhatta nuorta hukassa ollutta nuorta joille sitten rakennettiin osallistava jatkopolku

pohdiskeluni menee osittain varmasti myös ministeri rehnin ja tiilikaisen tontille mutta liittyy myös vakavasti työhön suurista summista puhutaan niin kuin puhuttiin energiassakin sata miljoonaa uusiutuvan tukemiseen ja niin poispäin vertailun vuoksi muuten outokumpukin tarvitsee jostain varmaan kaksisataaviisikymmentä miljoonaa sijoittaakseen ne täysin markkinaehtoisen toiminnan vastaisesti fennovoimaan mutta suurista summista on on totuttu silloinkin keskustelemaan kun puhutaan siitä että sellutehtaita lakkautetaan ja it alalla tapahtuu laajoja irtisanomisia jolloin tukea tarvitaan nyt kun suomalaisen tilallisen maauskoa koetellaan sillä tavoin että osalla maitotilallisista prosenttia bruttotuloista uhkaa hävitä itänaapurin ukraina kommellusten vuoksi sinänsä ihan oikean pakotepolitiikan seurauksena niin mikäli maanviljelijät eivät tässä tilanteessa saa apua elinkelpoisia tiloja uhkaa mennä nurin ja työpaikkoja maaseudulta häviää missä viipyy maatalouden muutosturva ja rakennetukipaketti nämäkin työpaikat pitää turvata

puhemies maailmalla ja suomella trendi on se että työpaikkoja häviää matalan koulutustason ammateista ja uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa korkean koulutuksen aloille hallitusohjelmassa ja tässä budjetissa

muistilaput sekaisin ja esitin vahingossa ministeri rehnille palkkatukikysymyksen joka oli tarkoitettu ministeri lindströmille mutta te varmasti muistattekin sen ja te puhuitte sitten tästä että on tarkoitus että voitaisiin aktiivisemmin käyttää tätä työmarkkinatukea koskeeko se myös starttirahoja ja alkavia yrityksiä starttirahojen riittävyys on nyt yksi pelko ensi vuodelle

värderade fru talman tänään on paljon puhuttu kilpailukyvystä jotta meillä olisi oleellista että me saamme koko meidän työmarkkinapotentiaalin käyttöön se tarkoittaa että tasa arvokysymykset ovat tärkeät nyt tässä niin sanotussa kilpailukykypaketissahan oli kädenojennus äitien työnantajille kertaluonteisen maksun muodossa mikä on hyvä asia ja hyvä ensimmäinen askel mutta se ei kuitenkaan muuta rakenteita jotta saataisiin rakenteita muutettua niin pitäisi uudistaa vanhempainvapaa niin että nämä jaksot jaettaisiin tasapuolisemmin isien ja äitien välillä tämä edistäisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja myöskin naisvaltaisten alojen työnantajien asemaa onko ministeriöillä suunnitelmissa tehdä vanhempainvapaalle

rouva puhemies ministeri aloitti puheensa puhumalla näistä synkistyvistä todella huolestuttavista työttömyyslukemista me olemme puhuneet täällä jo pitkään siitä miten saadaan uusia työpaikkoja tosiaan oikeastaan jo edellisen ministerin toimialaan kuului mehän olemme muun muassa viimeksi tänään peräänkuuluttaneet sitä kasvurahastoa mitä arvoisa keskusta koko viime kauden piti ratkaisuna olisin tietenkin toivonut että tästä kirjasta olisi sinne löytynyt ratkaisu mutta mitä tulee tähän työllisyysasiaan me tarvitsemme sekä työpaikkoja että työllistämistoimia se iso huoli on nyt se arvoisa ministeri lindström

työministeri lindströmiltä seuraavaa miten olisi ennen kaikkea pienten yritysten kohdalla ajatus siitä että jos minä vaikka palkkaisin yhden henkilön firmana yhden henkilön niin saisin hänestä koituvat sivukulut vuodeksi pois tämä auttaisi hyvin paljon nimenomaan pieniä yrityksiä kasvamaan ja auttaisi työllisyystilanteeseen huomattavasti toinen asia on se että viime vaalikauden aikana tehtiin hyvät puskurit kolmensadan euron puskurit nimenomaan työmarkkinatukeen ja asumistukeen mutta ennen kaikkea toimeentulotuessa yhä on tämä vahva kannustinloukku olisiko mahdollista että tämä kolmensadan euron puskuri osoitettaisiin myös sinne toimeentulotukeen jotta yhä useampi ihminen voisi ottaa edes sen pienen pätkän työtä vastaan näin perustuloa odotellessa ja
vielä edustajat savio ja paloniemi ja sitten ministeri lindströmille

kiitos arvoisa puhemies hallitus on tuonut eduskunnalle monia monia hyviä esityksiä ja niillä varmasti saadaan suomalaista elinkeinoelämää ja työmarkkinoita kehitettyä mutta itse kaipaisin vielä hieman hieman suurempiakin uudistuksia ja tässä äsken edustaja häkkänen toi ansiokkaasti esille muun muassa viron yritysveromallin tässä mallissahan yritysten

kirjanpidollisesta tuloksesta ei ei vielä veroteta vaan ainoastaan ulosjaettavista voitoista mielestäni tämä on ainakin virossa erittäin hyvin tuonut lisää investointeja ja myös lisää työpaikkoja ja haluaisin kysyä vielä nyt paikalla olevilta ministereiltä onko hallituksessa mahdollisesti keskusteltu tämän mallin käytöstä varsinkin nyt kun meillä on hallitusohjelman mukainen

nuorisotakuu ei ollut suinkaan niin onnistunut kuin täällä salissa monesta suusta on julistettu nimittäin valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki selvityksen nuorisotakuusta ja yhteiskuntatakuusta ja totesi että työllistämisvaikutukset olivat äärettömän heikot tämä on ihan faktaa nyt eikä vain mutua

jo koulutus takana hiukan auttoi mutta niitä nuoria joita meillä on todella paljon ja joitten puolesta huolta täällä on nyt kannettu ovat tietysti ne nuoret joilla ei ole koulutusta lainkaan eivät yhteiskuntatakuu eikä nuorisotakuu auttaneet ollenkaan näitä ilman koulutusta olevia nuoria tämähän tarkoittaa tietenkin sitä edelleenkin että me tarvitsemme räätälöityjä malleja juuri niille nuorille joilla on elämänhallintaongelmia joilla on mielenterveysongelmia ja niin edelleen heitä pitää kuntouttaa heitä pitää ohjata opintoihin ja ja työpajatoimintaan vasta sen jälkeen kun perusasiat ovat kunnossa vamos palvelukokonaisuus helsingin diakonissalaitoksella on yksi hyvä malli jota kannattaisi suosia ja sitä kannattaisi monistaa tälläkin kaudella

rakentavaa palautetta mutta myös samalla kritiikkiä on tietenkin vaikeaa toimia tämmöisessä toimintaympäristössä missä me nyt olemme eli kun rahoja vähennetään täällä edustaja viitanen sanoi että tunnustakaa että olette leikanneet työllisyysmäärärahoja totta kai minähän sanoin sen ääneen tuossa

minä sanoin senkin puheenvuorossani että me olemme semmoisessa tilanteessa että joka paikasta joudutaan vetämään rahoja pois ja siinä on se tausta missä me vaan menemme edustaja heikkinen kysyi tästä kotouttamisesta miten saadaan kunnat paremmin mukaan miten kuntia tuetaan no tämä on semmoinen momentti mikä on tietysti minun vastuullani tämäkin ja tästä asiasta ollaan nyt keskusteltu monista toimenpiteistä millä voidaan nopeuttaa sitä siirtymistä tähän suomalaiseen yhteiskuntaan se paras kotouttaminen on se työllistyminen se on se vastaus mutta kun samaan aikaan meillä on kantaväestössä jo työttömyys niin kovaa niin tämä on valtava haaste mutta turvapaikkaa hakevien ja oleskeluluvan saavien joukossa on varmasti ihmisiä joilla on paljon osaamista ja tänään olen keskustellut sisäministeri orpon kanssa juuri siitä ideasta että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saataisiin tämä heidän osaamisensa koulutuksensa tietoon että siellä on jo potentiaalia ja sitten on tietysti tuota toista porukkaa jota täytyy vähän kouluttaa enemmän että saavat töitä

edustaja aalto heitti idean siis siitä että voisiko sivukulut vuodeksi heittää pois ja tällä tavalla saataisiin työllisyyttä nämä kaikki ideat ovat hyviä ja näitä ilman muuta pohditaan kun meillä on tämä kokeilukulttuuri emme me nyt täysin siihen nojaa että me pelkästään kokeilemme mutta se on yksi tapa toimia ja me olemme ministeri vehviläisen kanssa puhuneet siis siitä kun hänellä on vastuullaan nämä kokeilut ja siellä voi olla yksi sateenvarjo joka on nimenomaan työllisyys ja sen alle mahtuu näitä ideoita ja ajatuksia en ammu näitä alas koska me tarvitsemme niitä uusia ideoita tämä kolmensadan euron suojaosa oli hyvä hyvä suunta ja hyvä ratkaisu viime vaalikaudella puhuitte myös kannustinloukuista ja ne ovat yksi kärkihanke joka on minun vastuullani ja ja täytyy tietenkin katsoa miten me saamme ihmiset töihin ja miten voidaan sosiaaliturvaa ja työntekoa yhdistää tämmöistä tässä puuhaillaan kiire on eikä hakulista näy edustaja savio kyseli hallituksen sisällä puhuttu tästä viron yritysveromallista kyllä on asiaa selvitetään tämä on yksi nimenomaan semmoinen idea mikä oli varsinkin vaalikeskusteluissa paljon esillä ja ei ei toivottavasti turhaan ja vielä edustaja paloniemi tämä nuorisotakuu minäkin olen lukenut näitä raportteja että vaikka nuorisotakuu ideana on erittäin hyvä ja siellä on hyviä juttuja ja sitä ei olla lopettamassa sitä ollaan vain kehittämässä toiseen suuntaan

ei se mikään täydellinen ole niin kuin täällä nyt on tunnustettu sitä täytyy vain kehittää niiltä osin mitkä olivat hyviä juttuja otetaan ne sieltä käyttöön ja kehitetään siihen yhteisötakuun suuntaan

puhemies mielestäni tämä passiivisen rahan aktiiviseksi rahaksi siirtäminen on tietyllä tavalla sellainen taikatemppu joka toimii koska nyt budjetoimme kahteen kohtaan toinen on kehyksen ulkopuolella ja ja sitä saa kulua vaikka kuinka paljon ja toinen on kehyksen sisäpuolella ja siellä on katto vastassa ja rahat loppu tälläkin hetkellä mutta mitä tulee tähän nuorisotakuuseen ja siihen että pitää nämä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset ja ja tavallaan ne ihmiset joilla ei ole perusasiat kunnossa nostaa etusijalle näin juuri pitää tehdä koska vasta sitten päästään kiinni työllistämistoimiin mutta ongelma on se että yksi parhaista välineistä on etsivä nuorisotyö ja nyt silläkin puolella iskee voimakas leikkuri se kuuluu opetusministeriön puolelle eikä siinä mielessä ole tämän keskustelun aihe mutta se on mielestäni iso kysymysmerkki mutta jos ajattelemme nuoren työllistymistä niin suurin ongelmahan on se ensimmäisen työpaikan saaminen koulutuksen jälkeen kun

ole työkokemusta ei pääse töihin siinä tämä työministeriön puolella oleva nuorisotakuu joka on käyttänyt palkkatukea ja ja muita välineitä on ollut tehokas ja estänyt nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä

arvoisa rouva puhemies niin kuin ministeri lindström omassa puheenvuorossaan kertoi haasteellinen toimintaympäristö ja heikko työllisyystilanne

tälle tilanteelle tyypillisiä ja hän aidosti tunnusti missä mennään tässä työllistämisrahan tilanteessa täällä on esitetty monta tämmöistä tukimahdollisuutta työllistämiseen mutta kokemuksesta voin sanoa että palkkatuki on toimiva järjestelmä sillä pystytään aidosti työllistämään ihminen tai ihmisiä kun on työtä tarjolla meillä ongelma on vain tietenkin suomessa se että meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi työpaikkoja tarjolla semmoisia työllistäviä toimenpiteitä millä ei aidosti saada ihmisiä sitten tietenkään järkeviin töihin mielestäni ei pidä niinkään tavoitella vaan tällä palkkatuella pitäisi pystyä löytämään ne paikat mutta

arvoisa rouva puhemies nuorisotakuuta ei olla todellakaan ajamassa alas toimintaa jatketaan osin budjettirahoituksen mutta myös kasvupanosten kautta ja vuosittain tuo kolmekymmentä miljoonaa rahaa käytetään siihen nuorisotakuulla on saatu paljon hyvää aikaan mutta siitä huolimatta ei nuorisotyöttömyys ole ole helpottanut ja on hyvä että silloin tehdään myös myös uudistamista yksi sellainen oleellinen asia on ollut se että

mitä varten sinänsä hyvä nuorisotakuu on alun perin tehty ja kyllä minä kannustan tämäntyyppisiin uudistuksiin mutta on totta että määräraha ei ole sitä luokkaa kuin sen ehkä pitäisi olla

arvoisa rouva puhemies tässä ministeri jo aikaisemmin sanoi että että me olemme tätäkin kehittämässä ja hyvä näin että kehittämishankkeet ovat teille tärkeitä mutta nuorisotakuussa varaa nyt tällaisiin kehittämishankkeisiin nuorisotakuu lähti viime hallituskaudella käyntiin ja ja on ilman muuta selvää että alkuun se ei ole ole täydellinen vaan vaan sitä pitää nimenomaan jatkaa nyt meidän olisi pitänyt sitä työtä jatkaa me leikkaamme kuudestakymmenestä miljoonasta viiteenkymmeneenkuuteen en tiedä mistä mistä edustaja heinonen puhuu vaan tämä leikkaus on merkittävä yli seitsemänkymmentä prosenttia sai kuitenkin nuorisotakuun piirissä joko koulutus tai työpaikan tämä on merkittävä luku tämä on iso luku on käsittämätöntä että kun euroopassa aletaan kehua ja nähdä nuorisotakuuta positiivisena asiana niin me sitten suomessa viemme siltä maton pois alta

arvoisa puhemies minä omassa puheenvuorossani myönsin sen että määrärahaa leikataan ja sanoin että määräraha ei ole todennäköisesti oikea mutta ihmettelen sitä että edustajat vasemmalta eivät ole esimerkiksi kannattamassa sitä että nuorisotakuuta kehitetään paremmaksi minun mielestäni se on hämmästyttävää omassa puheenvuorossani omassa puheenvuorossani äsken toin esille sen että nyt nuorisotakuuseen tulee selkeä vastuuhenkilö henkilökohtaista ohjausta ja silloin

ja edustaja paloniemen puheenvuorot olivat aivan kuin eri maailmasta tuntuu siis siltä että keskusta on sitä mieltä että koko nuorisotakuu on epäonnistunut kokoomus myöntää että nuorisotakuulla on saatu aikaiseksi jotain hyvää ehkä me vielä haluamme kuulla perussuomalaisen ministerin kertovan miten hallitus nyt ajattelee tästä nuorisotakuusta ja mikä tämä määrärahan leikkaus on ja miten jatkossa on mahdollista nuoria auttaa nuorisotakuulla ensi kertaa ymmärrettiin että nuorista on otettava välittömästi koppi välittömästi toinen asia siihen panostettiin merkittävästi rahallisesti ja kolmas asia on ymmärrettävä että kaikki nuoretkaan eivät ole samanlaisia toiset nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita ja apua paljon toiset eivät niin paljon on siis aivan eri asia miettiä niitä nuoria jotka tarvitsevat paljon palveluita nuorisotakuun

juuri tätä yritän nyt sanoa että se panos tuotos pitää ottaa huomioon myös nuorisotakuussa kaikessa muussakin asiassa me haluamme tulosta niillä rahoilla joita me siihen sijoitamme joo ja toimimattomaan nuorisotakuuseen ei kannata laittaa kuuttakymmentä miljoonaa vuodessa vaan kannattaa nyt tätä järjestelmää ilman muuta kehittää ja kannattaa niitä räätälöityjä malleja jotka ovat osoittautuneet erittäin tuloksekkaiksi kehittää eihän ole mitään järkeä pitää mallia jonka yläotsikko sinänsä kuulostaa hyvältä ruotsissa toteutettiin samanlaista mallia eikä se sielläkään toiminut

ainakin pohjois savossa ja pohjois karjalassa tämä on toiminut siellä hyvin iso osa en nyt muista oliko se se seitsemänkymmentäviisi prosenttia vai vielä enemmän alle kaksikymmentäviisi vuotiaista pääsi joko koulutukseen tai työhön harjoittelupaikkaan kolmen kuukauden kuluessa

sehän on tarkoitus että nuoret eivät jää pitkäksi aikaa työttömiksi vaan välittömästi heidät voidaan työllistää tai he voivat saada koulutuspaikan ja tämä ehkäisee sitten syrjäytymistä te puhutte siitä että että niitä nuoria jotka ovat syrjäytyneet autetaan eteenpäin tätä pitää ehdottomasti tehdä näitä molempia tarvitaan ja näiden hyvät puolet pitää ottaa käyttöön

arvoisa puhemies niin nuorisotyöttömyyden hoidossa kuin kaikessa työttömyyden hoidossa on ensiarvoisen tärkeää että saadaan pysyviä nuorisotakuusta ei olla missään tapauksessa luopumassa hallitus varmasti kantaa huolta jokaisesta nuoresta niin että siitä nuoresta otetaan heti koppi jos on tietyn aikaa tyhjän panttina koulun jälkeen tai työttömänä tästä periaatteesta pidetään jatkossakin kiinni mutta kun täällä mainostettiin sanssi korttia niin tosiasia kuitenkin on että ei se sanssi kortti ollut kuitenkaan semmoinen väline jolla saatiin nuorisotyöttömyyttä leikattua koska se oli äärettömän byrokraattinen järjestelmä joissain tapauksissa se toimi mutta joissain tapauksissa ei toiminut ongelma siinä on nimenomaan tämä byrokraattisuus nythän kyselytunnilla sosialidemokraatit esittivät työttömälle tätä seteliä mutta me saamme nämä sanssi kortit ja työttömän setelit työllisyyden hoidossa toimimaan jos me pystymme purkamaan sen byrokratian tämä on semmoinen asia johon meidän pitäisi kiinnittää enemmän

byrok ratiassa on puolet totta ne jotka osaavat käyttää näitä järjestelmiä sanovat että kysymys ei ole byrokratiasta ne jotka eivät ole koskaan käyttäneet ja jotka eivät ole siihen tutustuneet sanovat että se on hankalaa mutta yksi ratkaisu olisi se että tämä

arvoisa rouva puhemies arvoisa työministeri

minä voisin itse asiassa aloittaa komppaamalla edustaja filatovia etsivältä nuorisotyöltä leikataan viisi pilkku viisi miljoonaa vaikka hallitusohjelma kehuu sitä todella vuolaasti tämä on ristiriitaista edustaja turunen sanoi että nuorisosta pidetään kiinni mutta nuorisotakuusta leikataan viisikymmentäviisi miljoonaa nämä ovat suuria summia

vaikka suomessa on työttömyyttä on myös paljon avoimia työpaikkoja meillä on aloja jotka kokevat työvoimapulaa jo nyt sosiaali ja terveysala on hyvä esimerkki tästä me me tiedämme että työperäisen maahanmuuton lisääminen ei ole perussuomalaisten lempiasioita mutta miten työministeri aiotte edistää työn tarjonnan ylläpitoa suomessa jatkossakin lisäksi suomessa on monia aloja ja paikkakuntia jotka ovat kokeneet rakennemuutoksia millaisilla toimilla toimilla rakennemuu tosalueita ja aloja tuetaan kiitos

puhemies minä jatkaisin tästä samasta aiheesta kotouttamisesta äsken kuvasin sitä ongelmaa jonka me kaikki hyvin tiedämme suomesta ja ruotsista että vaikka nämä uudet suomalaiset meillä sijoitettaisiinkin harvemmin asuttuun suomeen niin helposti he valuvat tänne kasvukeskuksiin ja siitä aiheutuu ongelmia sitten täällä mitä toimia me pystyisimme todella tekemään jotta ne ihmiset löytäisivät paremmin sen työn tai yrittäjyyden siellä toisaalla voiko ajatella että esimerkiksi pienkuntalisä voisi olla tämän sosiaaliturvan päälle ei pelkästään uussuomalaisille vaan myös kantasuomalaisille jotta tämä sosiaaliturva ja avut säilyvät samanlaisina entä voisiko ajatella että nuo yritykselle maksettavat avustukset olisivat korkeampia kasvukeskusten ulkopuolella että tämä yrittäjyys sitä kautta tulisi helpommaksi tässä taisivat olla kysymykset molemmille ministereille vielä
edustaja ojala niemelä sitten ministeri lindström

haluaisin myös nostaa tämän nuorisotakuun esille siihen on panostettu viime vaalikaudella kuusikymmentä miljoonaa euroa vuosittain ja kun tämä summa tippuu nyt murto osaan siitä eli nuorisotakuusta leikataan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kuluvan vuoden tasosta niin on ihan selvää

puheenvuoron se on osoittautunut tehokkaaksi meillä lapissa esimerkiksi kaikki nuoret jotka viime vuonna osoitettiin palkkatuella yrityksiin ovat sinne sitten tämä lisäbudjetista tuleva lisämääräraha työllistämiseen riittää uudenmaan tarpeisiin miten muu suomi

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta ja rakentavasta sellaisesta

paitsi että meillä on valtava työttömyys iso ongelma on että yhä enemmän se pitkäaikaistyöttömyys pitkittyy kun kerran ihminen joutuu työttömäksi hän ei meinaa päästä sieltä pois täällä on puhuttu nyt paljon tästä nuorisotakuusta sen ajatushan on tietenkin että se nuori kopataan kiinni mahdollisimman äkkiä ennen kuin hän joutuu sitten tähän kierteeseen työttömäksi ynnä muuta ynnä muuta ja tietysti se kuulostaa aina selittelyltä mutta näinhän se on että sieltä nuorisotakuusta on leikattu rahaa mutta sitä ei todellakaan olla lopettamassa täällä kysyttiin mitä mieltä perussuomalaiset ovat tästä nuorisotakuusta me jo viime vaalikaudella pidimme tätä hyvänä asiana ja ja kannustimme tähän suuntaan menemään nyt meillä on kokemuksia siitä mikä siinä on toimivaa ja mikä on sitten ehkä vähemmän toimivaa ja tähän liittyy nyt sitten

nuorisotakuusta on tarkoitus siis kehittää malli mihinkä edustaja heinonen tuossa viittasi jossa vastuu nuoresta on yhdellä taholla sitten taataan peruskoulun päättävälle koulutuspaikka vahvistetaan sosiaali ja terveyspalveluita vahvistetaan mielenterveyspalvelua taataan kuntoutuspaikat tuemme erityisesti niitä nuoria jotka ovat eniten tuen tarpeessa jatkamalla nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoittamista ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia osana ammatillisen koulutuksen reformia lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja luomme uuden erityisesti nuorille sopivan koulutussopimusmallin tämäkin on yksi uusi ajatus ja linjaus tässähän viime kaudella paljon tapeltiin jopa siitä että oppisopimus vai koulutussopimus minun mielestäni on hyvä että nyt tämä koulutussopimus menee eteenpäin ja siitä toivottavasti konkreettisia tuloksia myös aikaiseksi on aivan totta mitä edustaja filatov sanoi se ensimmäinen työpaikka on nuorelle äärimmäisen tärkeä oli se nyt sitten mikä tahansa ja se että hän pääsee kokeilemaan sitä työtä koska aika moni nuori on tänä päivänä valitettavan hukassa siitä ylipäätään miten miten töissä ollaan ihan näistä perusasioista se on valtavan suuri menetys tälle yhteiskunnalle jos eivät nämä nuoret opi ikinä siihen miten töitä tehdään mitä ovat työajat ynnä muuta ynnä muuta

otan nämä erittäin vakavasti väestön ikääntyminen työvoimapula työn tarjonnan lisääminen ja rakennemuutos kaikki isoja isoja asioita miten voitaisiin näitä maahanmuuttajia saada kotoutumaan palaan edelleen siihen että työllistyminen on paras kotouttaja oli se nyt sitten maahanmuuttaja tai täällä jo kantaväestöön kuuluva samat keinot näihin ihmisiin passaavat tietysti näitten maahanmuuttajien kohdalla on paljon haasteellisempaa ehkä mutta työllistyminen on se lääke tähän kotouttamiseen

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ministeriltä kun te oppisopimuskoulutusta haluatte uudistaa

joka on on todellakin hienossa hapessa tavallaan hellitte niin voisiko olla niin että kun työnantaja mahdollistaa pk sektorilla työssäoppimisen niin yhteiskunta tavallaan sen työssäoppimisen varmentamiseksi tulisi mukaan siihen niin että se mestari saisikin yhteiskunnalta sen työssäoppimisen eli ammattitaitoon edellyttävän koulutuksen ja näyttökokeeseen valmistautumisen osalta vaikkapa kolmekymmentä prosenttia pk sektorin mestarin palkkauksesta eli mahdollistetaan se oppisopimusoppilaan oppiminen siellä työpaikalla ettei se jää siihen että nyt tämä koulutussopimus avaisi kuten se tavallaan voisi pahimmillaan avata vain tämmöisen halpatyövoiman käytön niihin avustaviin työtehtäviin joita työpaikoilla on

puhemies edustaja salonen kiteytti hyvin aikaisemmassa puheenvuorossaan nuorisotakuusta sen hienouden minusta siinä synnyssä hienoa oli nimenomaan se nopea toiminta ja hyvin laaja semmoinen yhteinen havainnointi ja sitä kautta ruvettiin toimimaan siinä oli hyvää ja ihan varmasti on kehitettävää tärkeintä olivat tietysti varmaan raha ja resurssit itse ajattelisin että yksi tärkeimmistä asioista kun sitä kehitystyötä tehdään on tuoda nuoret itse siihen keskiöön niin että he olisivat itse aidosti niitä palveluita suunnittelemassa ja myöskin ehkä osittain itse sitä palvelua antamassa toinen toisilleen tämä oli minun mielestäni hyvin laajalti annettu kritiikki tai semmoinen huomio kun tuota nuorisotakuuta tarkasteltiin ja sitten kotouttamisesta ministeri on siitä hienosti puhunut painokkaasti me olemme käyneet tosi tulehtunutta keskustelua ja minä olen aivan varma että se tulee aika pitkäksi ajaksi jättämään isot arvet ja se tulee vaikuttamaan myös siihen miten ihmiset tähän yhteiskuntaan kotoutuvat sen kielen ja työn lisäksi sen sen takia myös poliitikoilla meillä on vastuu ja minä toivon että ministerikin ajattelee sitä miten kotouttaminen loisi sitä tilaa tälle kohtaamiselle sitä on syntynyt nyt aika paljon vapaaehtoistyön kautta kun turvapaikanhakijat ovat tulleet niin pienet yhteisöt ovat kohdanneet ihan uudella tavalla miten tämä voisi olla elementti myös siinä kotouttamispolussa

tämmöisen rakentavan kysymyksen työministeriltä miksi teille on jätetty tämmöinen perintö jossa on kolmesataaviisikymmentätuhatta työtöntä on valtava nuorisotyöttömyys pitkäaikaistyöttömyys yli viisikymmentä vuotiaitten työttömyys ja myös niitä nuoria jotka eivät ole missään kirjoilla mutta sitten täällä kirjassa myös sanottiin että työnvälityksen yhteistyötä tehdään työnantajien kanssa mikä tuntuu erittäin hyvältä mutta onko se käytännössä mahdollista ja sitten on myös huomattava se että vastuu

on kuntien vastuulla sehän tuli tämän vuoden alussa voimaan miten olette nähneet ovatko kunnat entisestään rasittuneet tästä pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta ja samoin kun tätä monikanavaista yhteistyötä kehitetään ja sitten myös verkkoasiointia lisätään tiedetään että käytännössä tämä ei välttämättä toimi aina halutaan että oltaisiin kasvotusten työnvälittäjän kanssa varsinkin jos siellä toisella puolella on nuori ihminen niin onko

arvoisa puhemies nuorisotakuulle kunnia mutta asiana se on kuitenkin paljon pienempi kuin se tämän vuoden suuri kysymys mistä tämä tullaan muistamaan eli tämä maahanmuuton vyöry ja väittäisin että kun kymmenen vuoden päästä katsotaan onko tämä ollut maalle siunaukseksi vai kiroukseksi niin siihen me voimme hyvin paljon vaikuttaa kun lukee kansainvälisiä tutkimuksia tai vaikka vuosi sitten julkaistua vattin tutkimusta kotouttamisesta niin on kaksi asiaa ylitse muiden nopeasti suomen kieltä nopeasti minkälaista tahansa työtä muiden kantaväestön parissa ja konkreettisena kysymyksenä työministerille joka tähän toki on jo viitannut oletteko valmis tekemään kaikkenne että suomen kielen opetus ei jää kiinni siitä että pitää saada päteviä opettajia rahoilla joita ei ole vaan saadaan sinne yleensä tämmöistä osallistavaa suomenkielisten parissa tehtävää työtä jossa kielitaito karttuu toiseksi oletteko valmis unohtamaan muotovaatimukset siinä mitkä ovat

ja ehkä myöskin esittäisin kysymyksiä edustaja mykkäselle monestihan ajatellaan että kieli on tietenkin aivan keskeinen jotta voisi saada työpaikan suomessa ja ja maahanmuuttajien kohdalla monesti on este siinä että he jonottavat näille kielikursseille pääsyä mutta on olemassa myöskin aika paljon sellaisia esteitä jotka eivät liity kieleen esimerkiksi kun somalialaistaustaisten tilannetta on tutkittu niin on itse asiassa havaittu että että suurin osa osaa erittäin hyvin suomea ja silti työllistyminen on vaikeaa joten kysymys on monesti syrjinnästä ennakkoluuloista siitä että ehkä vieroksutaan erilaista nimeä

kun yhden ihmisen yritys työllistää yhden ihmisen on se samassa suhteessa kuin jos sadan ihmisen yritys työllistäisi kerralla sata ihmistä tarkoittaa sitä että se riski on melkoinen suurissa yrityksissä ajatellaan enemmän työvoiman hintaa pienissä yrityksissä ajatellaan sitä riskiä joka liittyy työllistämiseen sen takia kehottaisin tekemään pesäeroa suurten ja pienten yritysten välillä ja huomioimaan sitä riskiä suhtautumalla pienten yritysten työllistämiseen esimerkiksi siten että helpotetaan irtisanomista jolloinka siellä olevaa potentiaalia voitaisiin vapauttaa lisäksi haluaisin tuoda yhden vinkin tähän kotouttamiskeskusteluun joissain kunnissa ellei kaikissa turvapaikanhakijoiden yösija maksaa käsittääkseni neljäkymmentä euroa mitäs jos tämä neljäkymmentä euroa maksettaisiin joillekin yksityisille ihmisille tai perheille uskon että moni olisi valmis majoittamaan turvapaikanhakijan tällä hinnalla kotiinsa

arvoisa rouva puhemies pahenevassa työttömyystilanteessa hallitus leikkaa todella rajusti aktiivityöllistämisen määrärahoja ja ja työmarkkinatukea tästä totuudesta ei päästä mihinkään hallituksen edustajat ovat todenneet yksityisiin yrityksiin työllistämiseen palkkatuella miten tämä onnistuu kun budjettikirja lähtee siitä että yksityisiin yrityksiin työllistetään palkkatuella noin kolmetuhatta henkeä vähemmän kuin tänä vuonna budjettikirjaan hallitus on myös kirjoittanut että rakenteellinen työttömyys vähenee mutta kun tarkastelee lukuja niin te itse arvioitte nuorisotyöttömyyden pitkittyvän ja pitkäaikaistyöttömyyden myös kasvavan arvoisa työministeri ellei hallitus itsekään usko näihin toimenpiteisiin missä viipyvät lisäpanostukset olette myös valmiita heikentämään vuorotteluvapaata työttömyys nousee mutta vapaaehtoinen työn jakaminen vaikeutuu mihin tämä teidän arvovalintanne perustuu vielä
puheenvuorot edustajille kankaanniemi ja myllykoski ja sitten siirrytään ministerien vastauksiin
arvoisa puhemies ministeri lindström sai tuon raskaan perinnön määrässä mutta myös siinä että edellinen hallitus ihalainen ja rinne jostain käsittämättömästä syystä viime syksynä varasi tälle vuodelle vain puolen vuoden tarvetta vastaavat määrärahat työllisyyden hoitoon käsittämätöntä siinä on puremista ja tekemistä nyt nousevatkin äärettömän tärkeiksi nämä uudistustoimenpiteet joihin ministeri lindström on paneutunut ja jotka hän toi esille jo muun muassa kahdeskymmeneskuudes kahdeksatta kuntaliiton kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa hienosti viittasi nyt tarvitaan näitä kokeiluja esimerkiksi kuntakokeilua työllisyyden kuntakokeilu loppuu tämän vuoden lopussa sille pitäisi saada jatkoa niin että ne organisaatiot jotka monelle paikkakunnalle on luotu jatkuisivat ja sitten tarvitaan digitaalisten palvelujen edistämistä tälläkin puolella kuntien mahdollisuuksien lisäämistä tiedonsaannin lisäämistä yksityisten työvoimapalvelujen etsimistä ja niin edelleen
arvoisa rouva puhemies edustaja taimela otti oikean kulman asioihin olisin kysynyt ministeriltä kun oppositiota haukutaan siitä ettei ole vaihtoehtoja ja kun nämä määrärahat ovat jo loppuneet ja meillä ei pystytä palkkaamaan sitä kautta ihmisiä olisiko mahdollista että me loisimme järjestelmän jolla palkan sivukuluista vapautettaisiin yhdeksi vuodeksi sadalla prosentilla ne työnantajat jotka työllistävät kaksisataa päivää työttömänä olleen tai nuoren työttömän ja seuraavana vuonna seitsemänkymmentä ja kolmantena vuonna kolmekymmentä prosentin alennuksella tämä mikä jää puuttumaan työntekijöiden eläkevakuutusmaksuista katettaisiin ansiosidonnaisen päivärahan perusosalla tai työmarkkinatuesta jotta tämä potti olisi kustannusvaikutukseltaan jo ensimmäisenä vuonna plus miinus nolla
ministeri rehn kaksi minuuttia

kiitoksia rouva puhemies pari kommenttia ensinnäkin tähän rinteen malliin ja tässä kai tarkoitetaan rinteen malli kahta se kylläkin jonkin verran muistuttaa rinteen malli yhtä joka oli vuodelta kahdeksankymmentäkolme jolloin pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin aktiivisin työllistämistoimin yksityisiin yrityksiin yhteiskunnan tuella se oli aika tärkeä tärkeä liikahdus eteenpäin silloiselta smpllä vahvistetulta punamultahallitukselta ja on varmaankin sukua tämmöiselle matalapalkkaisen työn palkkatuelle toivottavasti tällä kertaa tällä kertaa tulee parempia tuloksia tällä saralla edustaja adlercreutz kysyi hallituksen talouslinjasta ja haluan todeta että hallituksen lähtökohta on se että valtio ei voi olla taloudessa pelaaja vaan erotuomari ja tavallaan myöskin valmentaja jonka tehtävä on on osaltaan huolehtia siitä että joukkueen pelaajat pystyvät erinomaisiin suorituksiin nimenomaan tähän nämä kärkihankkeet osaltaan tähtäävät ne alat on haettu kärkihankkeita suunnataan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteella on arvioitu sitä mitkä ovat keskeisiä kasvualoja jatkossa eli emme kohdenna tukea sinänsä pelkästään jollekin yritykselle vaan laajemmin toimialalle teolliselle ekosysteemille kuten biotalouteen cleantechiin terveysteknologiaan ja ja digitalisaatioon haluan vielä sanoa päätteeksi edustaja viitaselle joka ehti kyllä lähteä jo että tämä kasvurahoitus kärkihankkeissa tulee kaiken kaikkiaan kuuteensataan miljoonaan euroon nykyisillä toimilla lisää tietysti tulee aikanaan

nämä jakautuvat kolmeen ensinnäkin kasvuohjelmiin ja innovaatioiden kaupallistamiseen melkein kaksisataa miljoonaa kasvuhakuisten pk yritysten välirahoitukseen kolmesataa miljoonaa euroa finnveran uutta lainavaltuutta ja kolmanneksi uusiutuvan energian tukemiseen sata miljoonaa euroa nyt pitää kääntää kaikki kivet jotta me saamme

ja suomalaisen rahan tukemaan investointeja suomessa se on ratkaisevan tärkeää siinä että me saamme työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja uusia työpaikkoja satakymmentätuhatta

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta kritiikkiä tuli mutta ihan ymmärrettävää edustaja mäkipää kysyi miksi tällainen perintö minun mielestäni sitä on tässä vaiheessa enää turha voivotella se on tapahtunut enkä näe mitään syytä miksi pitäisi edellisiä hallituksia syyttää siitä että työttömyys on tällaisissa lukemissa ei se hyödytä ketään se on oikeastaan se vastaus tuohon kysyitte myös kuntien vastuusta pitkäaikaistyöttömistä kunnat ja kuntaliitto ovat olleet tosi aktiivisia ne ovat lähestyneet työ ja elinkeinoministeriötä ja ja ovat kertoneet varsinkin nämä suurimmat kunnat että he hoitaisivat tämän kun annatte vaan resurssit näin yksinkertaistahan tämä tietenkään ei ole se on hyvä että siellä on aktiivisuutta ja se on hyvä että siellä on halua puuttua mutta itse näen niin että se on yhdessä tehtävää hommaa tähän tarvitaan kunnat tähän tarvitaan valtio tähän tarvitaan yritykset tähän tarvitaan kaikki ei tämä ongelma muuten ratkea moni varsin moni edustaja mykkänen edustaja toivola edustaja biaudet edustaja siren edustaja heikkinen kysyi kotouttamisesta muutama sana oikeastaan siitä siitä mitä hallitus nyt on tekemässä siihen liittyen huomenna kokoontuu ensimmäisen kerran hallituksen perustama maahanmuuttoministeriryhmä se on perustettu sen takia että hallitus ottaa tämän kysymyksen vakavasti me haluamme tietää mitä missäkin sektorilla tapahtuu tämä ei ole pelkästään sisäministeriön tämä ei ole pelkästään jonkun ministeriön juttu tämä on kaikkien juttu ja siihen pitää siinä mielessä suhtautua vakavasti toisaalta me haluamme että me tiedämme mitä missäkin tapahtuu ja toisaalta on se mitä me teemme meidän pitää koko ajan kansalaisille viestittää oikeita asioita mitä me olemme tekemässä koska liikkuu paljon väärää tietoa joka aiheuttaa sitten epävarmuutta ja jopa jopa ikäviä lieveilmiöitä ja sitä pitää tietysti välttää tämä on valtava urakka mikä tässä on edessä niin tässä puheessani sanoin me olemme aivan uudessa tilanteessa kotouttamisen puolella me joudumme miettimään uusia malleja ja sen takia on hyvä että täälläkin on tullut kysymyksiä ja ideoita tämä ministeriryhmä on semmoinen missä pohditaan näitä että mitä keinoja voidaan käyttää sitten niin että nämä ihmiset pääsisivät tähän yhteiskuntaan koska tämä kaikki maksaa mutta se maksaa paljon vähemmän jos me teemme tämän fiksulla tavalla toisaalta siinä parhaimmillaan voi käydä niin että jos nämä ihmiset työllistyvät niin se on meidän kaikkien etu he rupeavat maksamaan veroja ja ja tuottamaan jotakin tälle yhteiskunnalle ja sitä tietysti tässä haetaan täällä kysyttiin kielikoulutuksesta ja työehdoista ja kaikesta tämmöisestä nämä ovat semmoisia asioita mitkä meidän pitää porukalla miettiä että mihin me mihin me tosiaan

kaikella tämä on haastanut hallituksen tämä haastaa tämän eduskunnan eli mitään semmoista viisastenkiveä ei vielä ole ole mutta minä uskon että kun lyödään viisaat päät yhteen ja kiitos myös opposition ideoiden niin tämä on semmoinen asia mikä on sekä hallituksen että opposition yhdessä tehtävää tehtävää työtä ja siinä mielessä otan nämä kaikki viestit vastaan loppujen lopuksi nämä viestit joista puhuttiin muun muassa äsken ministeri rehn tästä rinteen mallista ja edustaja myllykoskella oli hyvä idea kaikki nämä laitoin ylös ja jos en jotain ymmärtänyt tulen kysymään koska minun mielestäni me olemme semmoisessa tilanteessa että se viisaus ei todellakaan asu pelkästään hallituksessa vaikka siellä asuu paljon viisaita ihmisiä kyllä oppositiostakin tulee hyviä ja rakentavia rakentavia ideoita ja ne on syytä ottaa kyllä ihan varteen oikeastaan päätän tämän päätän tämän siihen arvostamani edustaja taimela kysyi uskooko hallitus itsekään omiin toimenpiteisiinsä minä olen vastannut aika moneen kertaan ääneen että jos en uskoisi tähän mitä me teemme en istuisi päivääkään tässä hallituksessa minä uskon että näillä kipeilläkin toimenpiteillä täytyy olla joku tarkoitus ja se tarkoitus on se että yhä useampi ihminen saisi töitä ja ja työn tarjoaminen ja ja vastaanottaminen olisi aina kannattavaa ugh olen puhunut kiitos
hyvää iltaa nyt jatkuvat jälleen meidän ministeriemme esitykset elikkä nyt ulkoministeriön ministeri toivakka

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat me kaikki tiedämme että kansainvälinen toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa ja turvallisuuspoliittinen tilanne euroopassa on jännittynyt suomi ottaa ulko ja turvallisuuspolitiikassaan tämän muutoksen huomioon me pyrimme vahvistamaan turvallisuutta lähialueilla euroopassa ja globaalisesti kansainvälisen yhteistyön kautta turvallisuuden lisäämiseen tarvitaan diplomatian lisäksi taloudellisia ulkosuhteita kestävää kehitystä ja ratkaisuja aikamme globaaleihin haasteisiin tätä työtä paremman suomen ja turvallisemman suomen ja euroopan ja maailman eteen me teemme kaikki varmasti tässä salissa kukin omalla panoksellamme suuren vastuun tästä työstä kokonaisuutena kantaa ulkoministeriö jossa töitä tehdään monen muun tahon tavoin aiempaa pienemmillä resursseilla mutta aivan yhtä kunnianhimoisesti kuin ennenkin hallitusohjelman mukaisesti ulkoministeriöltä leikataan kaksisataayksi miljoonaa euroa ja vuoden kaksituhattakuusitoista määräraha on yksi pilkku nolla neljä kahdeksan miljardia euroa suurimmat säästöt nettovaikutuksiltaan kaksisataa miljoonaa euroa kohdistuvat varsinaiseen kehitysyhteistyöhön johon ensi vuonna käytetään yhteensä neljäsataayhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku yksi miljoonaa euroa ministeriön toimintamenoihin esitetään nolla pilkku kahdeksan miljoonan euron säästöjen jälkeen kaksisataakaksikymmentäkuusi pilkku kuusi miljoonaa euroa hyvät edustajat kuten hyvin tiedätte joustava ja tarkoituksenmukainen läsnäolo maailmalla on korvaamaton tiedon ja vaikutusvallan lähde joka lisää suomen turvallisuutta ja hyvinvointia kattava oma edustustoverkko johon mahtuu mukaan todellisia suurlähetystöjä mutta yhä enemmän pikemminkin pienlähetystöjä on keskeinen väline ulkopolitiikkamme toteuttamisessa tavoitteena on että tällä tällä kaudella edustustoverkkoa ei enää supisteta suomen edustautumisessa voimavaroja painotetaan niihin maihin joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys suomen kannalta kasvaa taloudellisten ulkosuhteiden saralla tehty työ lisääntyy koko ajan tässä budjettiesityksessäkin pieni mutta vaikutuksiltaan toivon erittäin merkittävä satsaus saadaan tähän työhön nimittäin team finland verkostoa vahvistetaan osana tätä kärkihankekokonaisuutta palkkaamalla määräajaksi puolenkymmentä kaupallis taloudellisiin kysymyksiin perehtynyttä keskittyvää erityisasiantuntijaa huolella valittaviin suomen edustustoihin eri puolilla maailmaa näillä näkymin kohteita voisivat olla los angeles new york ottawa istanbul teheran ja singapore hyvät edustajat

nyt avaan hieman myös ulkoministeri soinin osuutta joka on new yorkissa edustamassa suomea ykn yleiskokouksessa ja käyn lyhyesti läpi myös hänen aluettaan olennaisena osana kansainvälistä vastuunkantoaan suomi osallistuu jatkossakin aktiivisesti kansainväliseen kriisinhallintaan työssä keskitymme erityisesti kriisialueiden turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiopohjan kehittämiseen ulkoministeriön osalta suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin on varattu neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja yhdessä puolustusministeriön osuuden kanssa summa nousee nyt yli kahdeksaankymmeneenviiteen miljoonaan euroon suurimmat meneillään olevat operaatiot ovat unifil operaatio libanonissa ja resolute support operaatio afganistanissa ja kokonaisuudessaan operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan ensi vuonna olevan noin viisisataaseitsemänkymmentä sotilasta

osa neljäsataaviisikymmentätuhatta rauhanvälitystoimintaan tätä rauhanvälitystoimintaan käytettyä rahaa on kasvatettu budjetin sisältä toimiemme vaikuttavuuden lisäämiseksi pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota sotilaallisen siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun sekä rauhanvälitystoiminnan mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön

hyvät edustajat kehitysyhteistyön osalta keskustelua on viime kuukausina hallinnut raha paljonko tehdään mitä tehdään ja miten tehdään tämä keskustelu on hyvin ymmärrettävää sillä kehitysyhteistyön merkitys ja moniulotteisuus on tässä hyvinkin akuutin ja meidän aikamme ennennäkemättömän pakolaiskriisin myötä kyllä kirkastunut varmasti kaikille suomalaisille nyt tehtävät valitettavat säästöt ovat osa suurta sopeutuspakettia jolla yhdessä rakenneuudistusten ja tulevaisuussatsauksen kanssa on tarkoitus saada suomen talous käännettyä suomen on oltava sisäisesti riittävän vahva jotta voimme jatkossa entistä vahvemmin kantaa vastuuta maailmalla kehitysyhteistyöleikkaukset ovat todellakin valitettavia valitettavia ja eittämätön tosiasia on että joudumme leikkaamaan myös hyvää ja tuloksellista toimintaa on kuitenkin tosiasia että näiden kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten jälkeen

määrärahoja on edelleen merkittävästi kokonaisluku ensi vuoden osalta eli oda kelpoista rahaa kehitysyhteistyöhön käytettävää rahaa on seitsemänsataaneljätoista miljoonaa euroa tämä rahamäärä tullaan käyttämään mahdollisimman hyvin ja vaikuttavasti ja näillä rahoilla pystytään tekemään paljon hyvää eri puolilla maailmaa arvio vuoden kaksituhattakuusitoista määrärahojen tasoksi on nolla pilkku prosenttia bruttokansantulosta ja tämä luku on edelleen yli oecd maiden keskiarvon hyvät edustajat millaista kehityspolitiikkaa suomi sitten harjoittaa jatkossa me tulemme keskittymään neljään selkeään painopisteeseen jotka pohjautuvat hallitusohjelman tavoitteisiin ja ovat hyvin tiiviisti sidoksissa äskettäin ykssa new yorkissa hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa jatkossa voimavaroja kohdennetaan erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen ja yhteiskuntien toimivuuteen demokratian toimivuuteen verotuloihin yksityissektorin kehittymiseen kehitysmaissa sekä ja energian saannin haasteiden ratkomiseen näillä alueilla suomella on varmasti paljon osaamista ja annettavaa meillä on parhaillaan myös ulkoministeriössä valmistelussa kehityspoliittinen linjaus jossa määritellään tarkempia suuntaviivoja sille miten nämä vähentyneet voimavarat suunnataan painopisteiden mukaisesti ja miten ne suunnataan niin että työmme on mahdollisimman vaikuttavaa ja tuloksellista

tästä oli kyse esimerkiksi juuri pidetyllä ja parhaillaan jatkuvalla ykn superviikolla kestävää kehitystä edistetään monella saralla esimerkiksi kansainväliset pääomapaon säännöt tai energia ja ilmastoratkaisut ovat avainasemassa kehitysmaiden kehityksen kannalta sitten vielä aivan lopuksi hyvät edustajat haluan nostaa esiin yhden erittäin tärkeän kokonaisuuden jota on leikkausten keskelläkin haluttu suojella nimittäin humanitäärisen avun maailman ennätyksellisen huonon humanitäärisen tilanteen vuoksi siitä säästetään kaikkein vähiten ja vuodelle kaksituhattakuusitoista apua on budjetoitu seitsemänkymmentä miljoonaa euroa humanitäärinen kriisi linkittyy hyvin vahvasti pakolaiskriisiin on hyvä muistaa että lähes yhdeksänkymmentä prosenttia maailman pakolaisista on edelleen kehittyvissä maissa he eivät siis ole suomessa tai euroopassa tai parhaillaan matkalla tänne se helposti unohtuu

nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä tai muuten kommentoida ulkoministeriön esitystä varaamaan minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja ja kommenttipuheenvuoroja painamalla viides painiketta ensimmäisenä nyt annan etusijan ulkoasiainvaliokunnan jäsenille ja tämän puheenvuorosetin aloittaa antti kaikkonen olkaa hyvä kiitoksia arvoisa puhemies nämä kehitysyhteistyöhön iskevät leikkaukset ovat kiistämättä kipeitä ei sitä auta miksikään muuksi väittää voi sanoa että moni järjestö joutuu aika lailla kohtuuttomaan tilanteeseen jatkossa on kaikkien etu että nämä vähäiset voimavarat suunnataan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla koordinoidaan entistä paremmin jotta se apu menee tehokkaasti perille niukkoja varoja ei voi kuluttaa ollenkaan byrokratiaan tai tehottomaan toimintaan ja on hyvä muistaa että tästäkin taka askeleesta huolimatta pidetään se tavoite siellä nolla pilkku seitsemässä ja toivottavasti joku kaunis päivä siihen vielä päästään vaikka se nyt eteenpäin siirtyy ehkä voitte ministeri kertoa tästä kv kriisinhallinnasta siitä on hallitusohjelmassa tietty linjaus toisaalta tasavallan presidentti käytti tietyn puheenvuoron tässä äskettäin joka oli rohkaiseva että sitä ei välttämättä ihan niin alas vedettäisi voitteko vähän avata tätä että mikä se hallituksen

tuon terveisiä muutama tunti sitten päättyneeltä ulkoasiainvaliokunnan matkalta ruotsista tutustuimme erityisesti ruotsin ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan ja voin vain sanoa että siellä on tapahtunut erittäin suuria muutoksia kaikki edellisen hallituksen puolueet ovat nyt nato jäsenyyden kannalla ja samoin kansalaisten enemmistö on

johtuen siitä että venäjän politiikka ukrainassa ja muualla on koettu niin huolestuttavaksi mitä sitten tästä on seurannut sitä että ruotsi on lähestymässä yhä enemmän sotilaallisesti yhdysvaltoja natoa ja myöskin suomea se oppi joka meidän on tästä nyt otettava huomioon on se mitä meille kerrottiin ruotsi saattaa liikkua näissä asioissa varsin yllättävästi ja varsin nopeasti eli meidän on suomessa varauduttava näihin turvallisuuspolitiikan muutoksiin omalla lähialueellamme

puhemies suomen talouden tilanne on hyvin vaikea ja me varmasti kaikki ymmärrämme että säästöjä on tehtävä ja myöskin lisää verotuloja valtiolle on saatava mutta mielestäni hallitus tekee väärän arvovalinnan leikkaamalla kaksisataa miljoonaa

ja alentamalla samaan aikaan saman verran autoveroa eli itse asiassa hallitus tekee arvovalinnan jossa autoveroa alennetaan saman verran kuin kehitysyhteistyöstä vähennetään eli kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikataan tätä arvovalintaa en voi ministeri toivakka ymmärtää

koska kehityspolitiikka on kokonaisuus haluan korostaa myös finnfundin roolia tässä koska finnfund on kyllä nyt joutunut syyttä syytettyjen penkille muun muassa oecd ja ja kotoinen ulkoasiainvaliokuntamme ovat pitäneet jo pitkään tärkeänä että kehitysyhteistyöhön löydetään uusia innovatiivisia rahoituslähteitä ja hallitusohjelmassa luvataan lisätä suomen kehityspolitiikassa kehittyvien maiden oman yritystoiminnan ja veropohjien vahvistamisen painoarvoa finnfund ihan oikeasti tarvitsee pääomaa vastatakseen kehittyvissä maissa olevaan sijoituskysyntään ja tässä painotuksessa lainkaan yksin erittäin monet eurooppalaiset maat ovat pääomittaneet viime vuosina merkittävästi omia kansallisia kehitysrahoituslaitoksiaan ja suomi seuraa esimerkkiä ja parantaa resursseja yksityissektorin kanssa tehtävässä yhteistyössä tämä on yksi elementti meidän kehitysyhteistyötämme olen edustaja urpilaisen ja kaikkien muittenkin tässä salissa jo puhuneiden kanssa samaa mieltä aivan liian kovat leikkaukset kohdistuivat järjestöjen rahoitukseen minäkin olisin toivonut että se jaksotus olisi nyt ollut vähintään mahdollista

tyttöjen koulutus on keskeisessä asemassa hyvinvoinnin edistämisessä köyhyyden torjumisessa ja väestönkasvun hillitsemisessä koulutuksen avulla vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon hyödyt tästä heijastuvat laajasti kehitysmaiden yhteisöihin ja yhteiskuntiin naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen onkin hallituksen yksi keskeinen kehityspolitiikan painopiste se on aivan oikea linjaus kun haetaan vaikuttavuutta suomalainen koulujärjestelmä ja opettajankoulutus puolestaan ovat maailman huippuluokkaa kysynkin ministerin näkemystä siihen miten suomalainen koulutusosaaminen hyödynnetään nykyistä paremmin kehitysyhteistyössä ja millaisia suunnitelmia hallituksella tähän on

arvoisa puhemies ensiksi muutamalla hyvällä asialla on pakko tietenkin antaa kiitosta siitä että tällä vaalikaudella ei ulkomaan edustusverkostoa enää supistamaan mikä on hieno asia mutta tietenkin kyllähän tämä kehityspolitiikan kysymys on on ongelmallinen ja mikä on noussut tässäkin esille on tämä jaksotukseen liittyvä problematiikka jonka myös itse kyllä haluan nostaa esille sitten vielä semmoinen konkreettisempi kysymys liittyen viestintään ja globaalikasvatukseen nimittäin vaikuttaa siltä että kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta liikkuu aika paljon myös väärää tietoa nyt jos olen ymmärtänyt oikein niin on tarkoitus että tänä syksynä ei toteuteta ollenkaan viestintä ja globaalikasvatustuen hakukierrosta seuraava kierros olisi vasta vuonna kuusitoista ja tuki sitten vuodelle seitsemäntoista

tämä on on tärkeä osa yleissivistystä ja toivon vastausta tähän

rouva puhemies edustaja paloniemi täällä finnfundin nosti jo esiin finnfundin pääomitus satakolmekymmentä miljoonaa on puhuttanut paljon seitsemänkymmentäviisi prosenttia rahoituksesta tullaan käyttämään kaikkein köyhimmissä maissa yritystoiminnan perustaminen köyhimpiin maihin on aina omalta osaltaan riski ja vaatii paljon taustatyötä ja sikäläisen yhteiskunnan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja tätä ymmärrystä ja erityisesti sitä arvokasta kenttäkokemusta on paikalla olevilla kehitysyhteistyöjärjestöillä kysyisinkin ministeriltä miten tullaan varmistamaan se että yritykset ja kehitysyhteistyöjärjestöt tekisivät yhteistyötä

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri ensinnäkin kehitysyhteistyövaroista puolet lähtee pois järjestöiltä jotka tekevät muun muassa prosenttia lähtee pois siviilikriisinhallinnasta yksi viidesosa lähtee pois täällä puhuttiin siitä ja siihen

järjestöä

mietin sitä että kokonaisuudessaan nämä kehy leikkaukset ovat neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa kun päästöhuutokauppatulot otetaan mukaan tähän näin tiedättekö te mitä tämä tarkoittaa käytännössä vaikka bangladeshissa nepalissa mitä käytännössä jää tapahtumatta monet suunnitellut hankkeet eivät toteudu monet käynnistetyt hankkeet keskeytetään mitä tämä tekee kehitysyhteistyön vaikuttavuudelle sitä minä kysyn ja oletteko valmis palaamaan hallitusohjelmanne linjauksiin siitä että päästöhuutokauppatulojen leikkaaminen tapahtuu vasta

leikkaaminen on todellakin surullinen teko ja tekee surulliseksi myös se tapa jolla se toteutetaan niin kuin tässä salissa on selvästi käynyt ilmi itse asiassa osa tästä säästöstä muuttuu kuluksi sitä kautta että jos järjestöt olisivat pystyneet ajamaan hallitusti hankkeitansa alas niin siitä rahasta jota on jo investoitu olisi saatu parempi hyöty ja tämä on erittäin surullinen kuvio mutta kun tässä on noussut tämä finnfund

voitteko te ministeri käsi sydämellä vakuuttaa että näin ei ole

arvoisa rouva puhemies pakko yhtyä siihen arvosteluun kuinka hallitus rajulla kädellä kehitysyhteistyörahoihin tarttuu ja erityisesti järjestöjen osalta nopea aikataulu liian nopeasti edenneet päätökset tekevät erittäin suurelta osin on juuri mainittu siitä että tiettyjä projekteja joudutaan keskeyttämään ne jäävät puolitiehen niihin on jo satsattu rahaa ja edustaja filatov toi hyvin esille kuinka juuri niitten loppuun saattaminen olisi ollut parempi ratkaisu kuin niistä leikkaaminen mutta toisaalta haluan kysyä hieman toisesta kulmasta kuin edustajat paloniemi ja pelkonen pelkonen voisiko olla niin että kun on nyt tämä jäljelle jäänyt raha mikä liittyy tavallaan finnfundiin me loisimmekin sellaista teknologista vientiä joka parantaa kehitysyhteistyömaan perusinfraa ilmastoystävällistä energiaa jätevesien jätteiden polttomenetelmien viemistä sinne jotta suomessa voisi suomalaisille yrityksille tulla referenssilaitoksia tätä kautta

tuo urpilaisen esimerkki siitä minkälaisia arvovalintoja hallituksessa tehdään oli varsin kuvaava sama kaksisataa miljoonaa niille joilla on varaa ostaa parhaita autoja suomessa kuin viedään kehitysyhteistyöstä mutta itse olen erityisen huolissani siitä mitä noilla kaikkein köyhimpien maitten alueilla tapahtuu jo tällä hetkellä me näemme tämän valtavan ongelman ihmisiä tulee pois alueilta joilla ei ole elinmahdollisuuksia sotien takia todellakaan ei ole niitä elinmahdollisuuksia ilmastonmuutos tulee vielä vahvistamaan tätä tätä tendenssiä miten nyt ollaan suomessa valmistauduttu siihen että että kehitysmaat saavat sen ilmastorahoituksen minkä he tarvitsevat

arvoisa puhemies on todella suoraan sanottuna vaikea edes kuvailla sitä häpeällisyyden määrää minkä hallituksen kehityspolitiikka aiheuttaa se mitä saa kuulla järjestöiltä kuinka vaikka pelastakaa lapset ryn avustuksesta leikataan yli kaksi miljoonaa euroa pois kun he auttavat lapsia syyriassa syyrian lähiseuduilla pakolaisleireillä ja sitten asia jonka itse tunnen parhaiten ilmastorahoitus

jotta kaikki tulevat ilmastosopuun mukaan nyt mitä tekee suomen hallitus leikkaa unefin ympäristörahoituksen pois ykn ympäristöohjelma on ollut aina meidän voimakkaasti tukema järjestö nyt me vedämme rahat sieltä pois me vedämme selvästi rahaa pois ilmastorahoituksesta me menemme täysin väärään suuntaan me olemme luvanneet että tämä asia hoidetaan miten te voitte kääntää selän maailman ilmaston pelastamiselle

kun olin nuori niin yksi syy minkä takia lähdin politiikkaan oli se että halusin pelastaa maailman ja vielä on vähän samaa vikaa ja silloin ajattelin että oli tosi hienoa että olimme sopineet maailmassa yhdessä että

siitä että tuemme myöskin kaikkein köyhimpiä maita ja mielestäni on tosi surullista että aikuiset eivät pysty tähän samaan kuin mitä suurin osa nuorista ajattelee nolla pilkku kolmekymmentäviisi prosenttia se on se arvo minkä ajattelemme kaikkein köyhimpien maiden lasten ja ihmisten arvon olevan esimerkiksi nämä leikkaukset kohdistuvat tosi rajusti sanoitte arvoisa ministeri että vähemmällä rahalla saadaan enemmän ja ja mielestäni tämä siinäkin mielessä tuntuu aivan epäloogiselta samalla rahalla saadaan kehitysmaissa huomattavasti enemmän kuin mitä sillä täällä säästetään esimerkiksi planin rahoista ajatellaan että satakahdeksankymmentätuhatta lasta ei pääsisi nyt avun piiriin minulla olisi vielä ollut se kysymys näistä rahoista jotka menevät tähän kriisirahoitukseen ovatko ne kaikki oda kelpoisia esimerkiksi afrikka rahasto koska siinä lukee maastamuuton hallinta

arvoisa puhemies on ihan totta että moni meistä on täällä politiikassa mukana jotta teemme maailmasta paremman ja yhtä lailla suomesta paremman se että suomi leikkaa viisikymmentä prosenttia kehitysyhteistyömenoista on järisyttävän

kun otamme puolet pois niin se on puolet tytöistä joiden pitäisi käydä koulua se on puolet pois kaivoista joista saadaan puhdasta vettä ja ja nämä ovat ilman muuta arvovalintoja ministeri sanoitte tällä viikolla että että ette usko että tämä millään lailla vaikuttaa suomen maineeseen en tiedä kenen kanssa keskustelette mutta suomella ei ole tällä hetkellä hyvää mainetta maailmalla ei euroopassa myöskään

toivon vilpittömästi että täällä ollaan hallituspuolueiden suunnasta huolissaan myös tästä jaksotuksesta hyvät ihmiset te voitte tehdä asialle vielä jotain tehkää kuunnelkaa teillä on kuitenkin se valttikortti kädessä ei valitettavasti meillä

arvoisa puheenjohtaja tämä hallitus jää historiaan suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen alasajosta useiden näiden toimijoiden kanssa valtio on solminut kehitysyhteistyössä kumppanuushankkeita tämän ajatuksen takana on juuri ollut se että sillä taataan jatkuvuus ennakoitavuus ja rahoituksen riittävä taso jotta voidaan tehdä pitkäaikaista ja tuloksellista yhteistyötä nyt tämä luottamus on kokonaan romutettu miten te rouva ministeri aiotte toimia jotta tämä luottamus palautuisi teillä on vielä mahdollisuus tehdä uudelleenkohdennuksia tehdä näitä valintoja joita täällä monet edustajat nyt käsi sydämellä teiltä pyytävät suomalainen järjestötyö on maailman huippuluokkaa meille tullaan tänne ulkomailta opiskelemaan ja katsomaan ei romuteta tätä mikä on neljässäkymmenessä vuodessa rakennettu

arvoisa rouva puhemies joskus kuulee väitteitä että että nyt tämä käsillä oleva pakolaiskriisikin johtuisi siitä että että suomi on leikannut kehitysapua tai leikkaamassa kehitysapua no eihän se tietenkään siitä johdu vaan esimerkiksi siitä että meidän aiemmat ulkoministerimme eivät ole solmineet palautussopimusta irakin kanssa kuten ministeri soini tällä hetkellä juuri on tekemässä hyvä että kerroit häneltäkin terveiset mutta nyt tästä kehitysavusta on ihan oikein että siitäkin leikataan kun kaikesta leikataan niin muuten leikkasi edellinenkin hallitus siellä oli rkptä ja vihreätä ja demaria mukana viime kaudella perussuomalaiset esittelivät oman kehitysapumallinsa jossa tätä kehitysapua olisi kerätty vapaaehtoisin ja verovähennyskelpoisin lahjoituksin arvoisa ministeri voitaisiinko tätä mallia käyttää osittain nyt tässä nykymallin rinnalla siltä osin kuin jäämme tästä nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuoteosuudesta pois

täällä on käytetty äärimmäisen hyviä puheenvuoroja oikeastaan edustaja urpilainen jo omassa puheenvuorossaan aika lailla latasi koko sen tilannekuvan missä ollaan todella järkyttäviä isoja leikkauksia puhuttiin siitä että suomi ikään kuin vetäytyisi keräämään voimia koska meillä on meillä on taloudellisia vaikeuksia ja sitten voidaan tehdä enemmän ministeri ei nyt ihan näitä sanoja käyttänyt mutta tämän ymmärsin siitä puheesta ehkä se minä ajattelen on että kehitysyhteistyö on niin äärimmäisen hienovaraista työtä että tämmöinen logiikka ei vain toimi sillä alueella myöskään ja niin kuin täällä on kuvailtu niin isoilla leikkauksilla se tuho tai se kehityksen hidastuminen pysähtyminen mikä siitä seuraa ihan konkreettisesti se on ihan valtava vuosien määrä ennen kuin kurotaan ensin se umpeen ja päästään takaisin siihen mistä lähdettiin se että sitten me tulisimme niillä vahvemmilla tulisimme niillä vahvemmilla lihaksilla ei ole inhimillisesti kestävää mutta se ei myöskään taloudellisesti minun mielestäni ole kestävää ja niin kuin täällä on todettu se on myöskin sen jo käytetyn rahan hukkaan heittämistä monella tavalla

puhemies tämähän on kurjuuden jakamista ja sinänsä ikävää mutta tämän keskustelun perusteella kuulostaisi että kehitys on mennyt taaksepäin köyhyydessä kuitenkin onneksi tosiasia on se että ykn kehitystavoitteiden mukaisesti meillä on äärimmäisköyhyydessä elävien määrä voimakkaasti supistunut jos ajatellaan esimerkiksi afrikkaa niin väittäisin että me olemme siirtyneet nyt semmoiseen vaiheeseen jossa onneksi sielläkin yrittäjyyttä uudenlaista taloutta nousee itse asiassa väittäisin että se että painopistettä esimerkiksi suomenkin kehitysavussa siirretään nyt

tässä niin hirveästi kritisoidaan niin tässä palataan nyt suunnilleen kymmenen vuoden takaiselle tasolle jolla meidän talouskin on oliko silloin kauhea tilanne suomen kehitysavussa en nyt tiedä toki enempi olisi aina parempi team finlandista yksi sana minä uskon että vielä tärkeämpää kuin viisi uutta team finland virkamiestä on se että varmistetaan että nämä tulevat bisneksen puolelta se ei auta jos me luomme virkamiehiä enemmän miten meinaatte varmistaa

arvoisa puhemies kyllä tämä leikkaus kehitysyhteistyöhön on erittäin julma samaan aikaan kun kärsitään suuresta pakolaistilanteesta maailmassa ja ja tarve tarve kehitysyhteistyölle olisi suurempi kuin pitkään aikaan on erittäin kummallista että ministeriön puolelta kieltäydytään tästä jaksottamisesta eli että sama summa säästöjä tehtäisiin järkevämmin jaksottaen jotta ei menetettäisi niitä tuloksia mitä ollaan saavutettu ja samalla ne rahat mitkä on jo panostettu eivät valuisi hukkaan haluan ministeriltä vastauksen siihen miksi ei voitaisi tehdä tätä järkevämpää jaksotusta mitä järjestöt ovat esittäneet sitten kysyn myös tästä ilmastorahoituksesta

puuttuisin myös tähän finnfundin pääoman korottamiseen momentille myönnetään nyt sataneljäkymmentä miljoonaa euroa jota käytetään finanssisijoituksiin osana suomen kehitysyhteistyötä avustusmuotoista tukea muutetaan näin lainaksi ja finnfundin pääoman korottamiseen vaikka finnfundin tekemä työ on myös tärkeä niin pääomittamiseen suunnatut rahat tulisi suunnata varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kysyisinkin sitä ovatko nämä pääomituksen korottamiseen käytettävät rahat palautettavissa järjestöille takaisin käytettäviksi

arvoisa rouva puhemies kyllä kehitysyhteistyömäärärahojen puolittaminen on kestämätöntä ja kansalaisjärjestöjen toiminnan halvaannuttaminen on on myös todella huolestuttavaa naisten ja tyttöjen koulutukseen ei voida enää satsata kuten ennen vammaisten asemaa ei voida turvata kehitysmaissa eikä ihmisiä pystytä auttamaan pakolaisleireillä täällä on tullut selkeä vahva viesti että toivotaan kuitenkin vielä muutosta ja harkintaa tähän päätökseen ja itsekin puheessanne luettelitte luettelitte monia tärkeitä kohteita esitän että harkitsisitte sitä että päästöhuutokauppatuloja kuitenkin ohjattaisiin vielä kehitysyhteistyöhön hallitusohjelmassahan on kirjaus

viikon aikana budjetista on keskusteltu että lähes kaikkialta leikataan ja myös kehitysyhteistyöstä leikataan mutta aloitetaan edustaja kaikkosen kysymyksestä kriisinhallinnasta hallitusohjelmassahan todellakin kirjataan että vähennetään osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin ja kuten tasavallan presidentti new yorkissa sanoi hän kuitenkin lupasi lisää tukea ja apua tähän tärkeään työhön koska näillä nimenomaan näitä kriisejä ehkäistään pakolaisvirtaa muuttoliikettä ehkäistään ja autetaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

sitten kehitysyhteistyörahoihin kuten sanoin tämä on on erittäin valitettava asia moni kysyi tästä tästä porrastuksesta se ei valitettavasti ole mahdollista erityisesti entinen valtiovarainministeri urpilainen tietää eun komission vaatimuksen suomen alijäämämenettelystä siitä näkökulmasta ensi vuosi on se kaikkein kriittisin eli siitä syystä nämä leikkaukset kohdentuvat ensi vuodelle kaikkein kovimmin

meillä on ollut pyöreän pöydän keskusteluja paljon monin tavoin annetaan tukea ja keskustellaan kansalaisjärjestöjen kanssa siitä miten tästä vaikeasta tilanteesta päästään eteenpäin se on valitettavaa me olemme joutuneet myös vuoden kaksituhattakuusitoista hankekierroksen keskeyttämään mutta ensi keväänä on sitten uusi hankekierros samassa yhteydessä on käynnistetty edellisen kerran tällainen on tehty yhdeksänkymmentä luvun lopulla kansalaisjärjestöjen toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi siis tällainen on tehty lähes kaksikymmentä vuotta sitten viimeksi nyt arvioimme kansalaisjärjestöjä heidän toimintansa vaikuttavuuden mukaan ja jatkossa kun näitä päätöksiä päätöksiä tehdään me voimme kansalaisjärjestöjen tuloksellisuuden mukaan myös tätä rahoitusta jakaa tämä on erittäin hyvä asia tämä on ihan ihan pelkästään suomalaisille veronmaksajillekin hyvä asia koska me kaikki haluamme tietää miten näitä tärkeitä rahoja käytetään riippumattomissa arvioissa suomen on kaiken kaikkiaan arvioitu olevan niin sanotusti keskitasoa esimerkiksi siinä miten paljon meillä hallinnollisia kuluja on kehitysyhteistyöorganisaatioissa ja kyllä meillä on tässä valitettavasti vielä kehitettävää me varmasti kaikki haluamme että se raha se veroraha mitä kehitysyhteistyöhön käytetään käytetään juuri siellä kaikkein köyhimpien parissa mahdollisimman tehokkaasti tätä työtä me teemme sirpaleisuutta vähennetään samalla toivomme ja olen esittänyt kansalaisjärjestöille toivomuksen että he tekisivät enemmän yhteistyötä tätä työtä tehdään valitettavan vähän ja siihen työhön nyt tullaan varmasti rahoituksen muodossa jatkossa kannustamaan samoin kannustamme

omaan maahansa koska se on keino paitsi kehittää sitä maata myös myös luoda sinne työpaikkoja niin yritykset tarvitsevat kansalaisjärjestöjen osaamista ja apua ja minusta olisi erinomaista jos he löytäisivät toisensa nyt kun valmistelemme tätä kehityspoliittista linjausta saman pöydän ääressä ovat

tämä on hyvin tärkeää myös suomessa ymmärtää että me tarvitsemme verovarojen rinnalle myös yksityistä sektoria
no niin ja sitten reipas keskustelu jatkuu ja sen aloittaa edustaja paatero
arvoisa rouva puhemies on kuitenkin surullista että vaikka kuinka hienosti on tavoitteena nolla pilkku seitsemän me vanhoihin itäblokin maihin joittenka oma talous on varsin surkeassa jamassa elikkä nolla pilkku viidestä tässä salissa samaan aikaan kun britannia muut pohjoismaat hollanti ja muut pysyttelevät siellä nolla pilkku seitsemässä ja monet muut maat ovat tavoittelemassa sitä ja me puolitamme tässä kohtaa edustaja mykkäselle afrikassa on yli viisikymmentä maata ja jos niistä muutamat erittäin positiivisesti ovat päässeet taloudessa kasvamaan niin siellä on aika paljon humanitäärisiä kriisejä ja siitä olen huolissani kun on linjaus että humanitääristä tukea leikataan vähän se on loppunut viime vuonnakin syyskuussa ja nyt sitä leikataan

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri on erittäin röyhkeää että leikkaatte maailman köyhimmiltä lapsilta ruokaa rokotuksia mahdollisuuksia paremman hallinnon rakentamiseen ja parempaan huomiseen hallituksen argumentti monessa kohtaa on se että leikataan siksi että kehitysavussa on kehitettävää on tarkimpia seurattuja asioita budjetissa arvoisa ministeri miten kehitysapu automaattisesti kehittyy kun siitä leikataan puolet vaikka hallitus ei ole inhimillinen sen pitää olla looginen täälläkin on kansanedustajia jotka ovat kauhuissaan pakolaisista puhutaan siitä että ihmisiä pitää auttaa paikan päällä ristiriitaista on taas se että me emme auta ihmisiä myöskään paikan päällä ja kaikki tietävät perussuomalaisten epärationaalisuuden tässä asiassa edustaja eerolan kommentti oli malliesimerkki tästä henkilökohtaisesti minä syytän kokoomusta ja keskustaa tästä päätöksestä hallitus tekee järkyttävän epäinhimillistä politiikkaa

puhemies tähän edellisen edustajan puheeseen on on hyvä tarttua siinä mielessä että myös minä olisin lähettämässä kehitysyhteistyörahoja sinne kriisipesäkkeiden lähelle tällöin nämä maahanmuuttajaehdokkaat pysyisivät mahdollisesti siellä leirillä eivätkä lähtisi matkustamaan kohti pohjoista tanskan ja ruotsin kautta tänne suomeen mutta arvoisa puheenjohtaja haluaisin edustaja salolaiselta pienen tarkennuksen tästä kun hän kertoi että ruotsi on hakeutumassa naton jäseneksi onko tämä edustaja salolaisen oma oma fantasia vai onko todella näin toivoisin myös puolustusministerin kuulevan

sanonut että ruotsi hakeutuu natoon minä sanoin että siellä on voimakkaasti muuttunut mielipide ja esimerkiksi kaikki puolueet enemmistö paitsi sdp ovat nyt jo nato jäsenyyden kannalla

kyllä siellä vihreätkin ovat vastaan vielä

mutta mutta kolmekymmentä prosenttia näistä sosialidemokraattienkin kannattajista on nato jäsenyyden kannalla mutta minä en siis ole sanonut että ruotsi liittyy natoon sanon vain että se lähestyy yhdysvaltoja natoa ja suomea sotilaallisesti

puheenjohtaja edustaja salolainen nosti esiin erittäin tärkeän asian nimenomaan tämän että ukrainan kriisin myötä nato jäsenyyden kannatus on sekä puolueiden että kansalaisten keskuudessa ruotsissa kasvanut ja ilmeisesti mikäli ymmärsin oikein siellä ainakin periaatteen tasolla ollaan valmiita mahdollisesti nopeisiinkin muutoksiin turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa meidän turvallisuuspolitiikkammehan suomessa on pitkälti perustunut siihen että tehdään yhteistyötä toki toki meillä on oma uskottava maanpuolustus mutta tehdään myös yhteistyötä ruotsin kanssa ja puolustusyhteistyötä on tarkoitus syventää samoin tästä nato jäsenyydestä on ajateltu laajasti että mikäli sellainen tilanne joskus eteen tulisi että se olisi ajankohtaisempi niin sitä haettaisiin yhdessä ruotsin kanssa no sitten kuitenkin yhdeksänkymmentä luvun alussahan kävi niin että ruotsi haki yllättäen eu jäsenyyttä muistaakseni edustaja salolainen oli silloin ministerinä

tullut vastausta äsken toivon että ensi kerralla tulee minä nyt vielä väännän rautalangasta meillä on lajien kuudes sukupuuttoaalto maailmassa tällä hetkellä käymässä siis tuhat kertaa nopeammin lajeja kuolee sukupuuttoon kuin normaalilla taustavauhdilla meillä on ihmisillä vaikeuksia saada puhdasta vettä ilmansaasteisiin kuolee miljoonia ihmisiä vuosittain ja meillä on lukuisia ympäristöongelmia talousjärjestelmän pohjaa jos ei muuteta seuraavina vuosikymmeninä niin tämä talousjärjestelmä myös romahtaa ja ilmastosopimus pitää sopia tämän vuoden joulukuussa me olemme luvanneet kasvattaa meidän ilmastorahoitustamme sen piti olla uutta ja lisäistä verrattuna vanhaan kehitysyhteistyörahoitukseen ja useissa kehitysmaissa nämä kriisit kulkevat käsi kädessä totta kai yritysten kanssa pitää tehdä yhteistyötä mutta tarvitaan se perusta niin kuin esimerkiksi maaperän eroosion torjunta kuntoon jotta maaperä voi olla tuottavaa ja sen jälkeen voidaan tehdä yritysyhteistyötä minä olen todella surullinen siitä että näyttäisi siltä että hallitus ei edes tunnista tätä että mikä oikeasti on se kestävä kehitys mistä te puhutte ja että ympäristölle käännetään täysin selkä vastatkaa nyt edes tähän niin saadaan kuulla onko teillä siitä mitään ymmärrystä minkä kriisin äärellä me olemme ja onko teillä tulossa lisää rahaa joulukuussa

vielä tähän neljänteen lisätalousarvioon onko ministeri mahdollista siinä yhteydessä palauttaa osa niistä jo luvatuista päästöhuutokauppatuloista kehitysyhteistyöhön ne luvattiin hallitusohjelmassa te te teette oman hallitusohjelmanne vastaista politiikkaa tällä hetkellä siellä lukee selvästi että vuodesta kaksituhattakuusitoista lähtien leikataan ne nyt te leikkaatte niitä itse asiassa jo

jatkaisin ehkä hiukan olen ehkä hiukan huolissani siitä vaikka olen iloinen siitä että ajatellaan että että pakolaisia pakolaisleireillä pitää auttaa että ajatellaan rakentaa nyt uusia järjestelmiä eikä ohjata niitä kokonaan yk järjestöjen kautta osittain mutta ei kokonaan ja ja varsinkaan jos osatarkoitus on nimenomaan enemmän maastamuuton hallinta mielestäni mielestäni se ei kuulosta siltä että se olisi esimerkiksi oda kelpoista ja ehkä sen takia on tärkeää valvoa että kehitysyhteistyövaroja ei mene sellaiseen työhön olisiko tästä mahdollisuus saada varmistusta jollei nyt niin sitten myöhemmin

yleisesti ottaen säästäväisyys varojen mukaan eläminen on kestävää kehitystä mutta toinen näkökulma yhdyn siihen

unionihan on on merkittävä kehitysyhteistyön antaja siellä oli koko ajan ongelmaa myöskin

tehottomuudessa ja nyt kun on varoja vähemmän niin tämä on entistä tärkeämpää on totta että ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma itsekin ajattelen että että syksyllä sitä kysymystä sitten pitää tarkastella kun kun pariisin kokousta käydään

puhemies minun mielestäni edustaja niinistö kiteytti juuri tämän ison problematiikan siinä että mihinkä me satsaamme ensinnäkin täytyy sanoa että on surullista kuunnella että ministeri todellakin on pakko eli tuntuu siltä että eu pakottaa ettei porrastusta voida käyttää mikä on aivan harhaisuutta mutta tärkeämpää on se että jos hallitus täällä kotimaassa olevan yritystoiminnan edistämiseksi sanoo että hallitus ei luo yhtään työpaikkaa niin nyt me pääomitamme finnfundia ja ajattelemme että me täältä käsin pystymme luomaan työpaikkoja joissakin kehitysmaissa minun mielestäni edustaja niinistö sanoi juuri oikein sen kaiken mitä tehdään sitä kautta pitää olla perusinfran kuntoonsaattamista mikä palvelee sitä koko kehityskohdetta jonka päälle ja varaan voidaan sitten rakentaa yritystoimintaa

arvoisa rouva puhemies on totta että yksityisen ja järjestöjen yhteistyö on se millä on kehitysyhteistyötä tehty ja tehdään tulevaisuudessakin nyt sitä painotusta tietenkin joka puolella mietitään miten se tulee olemaan mutta kyllähän se painotuksena tuntuu kummalliselle että finnfund ei halunnut eikä anonut koskaan tällaista rahamäärää ja sille kolminkertaisesti sitä halutaan antaa kun sitä vastoin järjestölle joka voisi

arvoisa puheenjohtaja juuri tämä valtioiden välinen kehitysyhteistyö on kehitysyhteistyöstä yksi kaikkein haavoittuvimpia osia ja erittäin altis korruptiolle kun taas järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on paikan päällä tapahtuvaa ruohonjuuritason työtä jossa on valtava osaaminen kun te ministeri sanotte että järjestöjen on tehtävä yhteistyötä keskenään täällä suomessa se kertoo vain sen kuinka vähän te tunnette suomalaista kehitysyhteistyötä täällä tehdään koko ajan yhteistyötä täällä tavataan lähes viikoittain pohditaan missä kunkin resurssit ja osaaminen parhaiten käytössä rouva ministeri on mahdollista kohdistaa nämä varat uudestaan ilman että tarvitsee edes leikkauksiin puuttua kohdistatte vain uudestaan niin että nämä rahat jotka nyt on on ajateltu viedä suomalaisilta järjestöiltä kohdistettaisiin valtioiden väliseen kehitysyhteistyöhön näillä projekteilla joita valtiot tekevät keskenään on aina ottajia koska ne ovat laadukkaita
ja vielä muutama puheenvuoro ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa saa viisi minuuttia

arvoisa puhemies käydään vielä nämä luvut läpi tarkkuuden vuoksi urpilainen on oikeassa siinä että se kaksisataa miljoonaa on se varsinainen leikkaus siellä luvuissa mutta sitten kun se päästökaupan huutokauppatulon siirto jos se tapahtuu nehän ovat nousevia tuloja koska päästökauppojen hinnat tässä koko ajan nousevat puhutaan yli sadasta miljoonasta eurosta vuositasolla ja sitten finnfundiin siirtyy se yli sata miljoonaa euroa myös niin silloin me käytännössä leikkaamme varsinaisesta peruskehitysyhteistyöstä vuositasolla melkein puolet pois se on tosi tosi iso romahdus ja kun me puhumme näistä sitoumuksista niin järjestöille se on kova juttu tässä on moni sanonut että tässä loppuvat hankkeet kesken jolloin niitten vaikuttavuus kärsii he ovat luvanneet

ihmiset ovat olleet järkyttyneitä että kun iso britanniakin joka on vetänyt todella oikeistolaista politiikkaa on lisännyt kehitysyhteistyömäärärahoja niin suomi vetää täysin päinvastaiseen suuntaan puolittaa vuodessa kun meidän kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi panna toimeen ja ilmastosopimus sopia ja nyt tarvittaisiin sitä rahaa tämähän on vain häpeällistä on tosi surullista sanoa näille ihmisille että että suomen hallitus ei ole kiinnostunut kansainvälisistä

arvoisa puhemies olen yhtä lailla myös huolissani suomen maineesta ja jos sitä ei nähdä niin niin se on toki hyvin hyvin ikävää toki yritykset tekevät myös tärkeätä työtä ja yhä enemmän vastuullista työtä mutta täytyy muistaa että nämä järjestöt tekevät sitä työtä erittäin arkojen asioiden parissa haluan nähdä niitä yrityksiä jotka haluavat tehdä työtä esimerkiksi tyttöjen sukuelinten silpomisen kanssa tai tyttöjen koulutuksen kanssa eli edelleen tätä työtä tarvitaan ja valitettavasti nämä hädät eivät ole maailmalta mihinkään hävinneet ja ja toki se että suomi on asettanut itsensä romanian ja slovakian tasolle on tosiaankin häpeän paikka sen sijaan että me todella keskittyisimme kestävään yhteiskuntaan kestävään kehitykseen me keskitymme valitettavasti suomessa sanojen vääristelyyn lukujen vääristelyyn ja sanojen kaunisteluun ja toivon että vähintäänkin puhutaan täällä asioista niiden oikeilla nimillä

arvoisa rouva puhemies oppositio täällä on jatkuvasti huolissaan suomen maineesta tunnutte kuitenkin kokonaan unohtavan sen että raha ei ole ainoa keino vaikuttaa hallitus on selvästi osoittanut sen että suomi on jatkossakin maa joka tuntee vastuunsa ja kantaa vastuuta globaalissa taakanjaossa

kansainvälisten pelisääntöjen osalta tämä ei ole häviämässä minnekään lisäksi voimme toimia kestävän kehityksen edistämiseksi monia muita päätöksiä tehtäessä esimerkiksi kansainväliset pääomapaon säännöt tai energia ja ja ilmastoratkaisut ovat avainasemassa kehitysmaiden kehityksen kannalta lisäksi oli myös tärkeää kuulla että suomi osallistuu edelleenkin aktiivisesti rauhanturvaamis ja kriisinhallintaoperaatioihin tämä rakentaa suomen hyvää mainetta

puhemies ilmastonmuutoksen hillintä ja ja siihen sopeutuminen ovat äärettömän tärkeitä asioita ja minä haluan nyt nyt korostaa vielä kerran sitä että finnfundin hankkeethan ovat osittain juuri sitä siellähän tehdään metsityshankkeita siellä tehdään monenlaisia energiahankkeita aurinkovoimaa tuulivoimaa köyhimpiin maihin joissa sitä energiaa ei ole ja ja esimerkiksi itä afrikan suurin laadukkain lääketehdas miljardi pilleriä suurin piirtein vuodessa te tiedätte että afrikassa ei kunnon lääkkeitä saa joo minäkin olen käynyt siellä eli toisin sanoen sitä suomalaista korkeaa osaamista on käytetty juuri näissä hankkeissa kuten edustaja myllykoski minun mielestäni hyvin asiallisesti tuossa puheenvuorossaan otti esille eikö sitä silloin kannata käyttää kun sitä suomessa on ja se on parempaa ja laadukkaampaa kuin monessa muussa maassa siinäkään se raha ei siis mene hukkaan ei köyhiltä kehitysmailta kannata riistää sitä vähäistä mutta mutta minä haluan sanoa että tämä finnfundin yhteistyö on erittäin kehitysvaikutuksiltaan hyvää

myönnän vielä kolme edustajapuheenvuoroa ja he ovat sarkkinen ruoho ja kaikkonen ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa
arvoisa puhemies yritysten kautta tehtävä kehitysyhteistyö on erittäin hyvä asia ja se on kiistämättä osa kokonaispalettia yritykset eivät kuitenkaan varmaan jatkossakaan tee esimerkiksi monia koulutushankkeita seksuaaliterveyshankkeita demokratiahankkeita naisten tasa arvoa edistäviä hankkeita tai anna ruoka apua pakolaisleireillä mutta totta on että kaikki hyvät asiat eivät maksa ja itse asiassa kehitysmaista lähtee laittomia pääomapakoja veroparatiiseihin enemmän kuin sinne annetaan kehitysyhteistyötä kysynkin ministeriltä sitoutuuko hallitus sulkemaan veroparatiisit ja ehkäisemään näitä laittomia pääomapakoja toimiiko

eteenpäin sitten vielä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen olkaa hyvä
arvoisa vielä tarvetta vähän täsmentää tätä nato keskustelua minkä tässä edustaja salolainen aloitteli ja johon sali vaihtelevasti syttyi on tärkeää nyt kuitenkin se todeta että ruotsin nykyinen hallitus ei kannata nato jäsenyyttä ja se näyttää kyllä kiveen hakatulta näin ollen ruotsi ei hae nato jäsenyyttä ainakaan ennen seuraavia vaaleja jotka ovat vuonna kaksituhattakahdeksantoista mitä tapahtuu sen jälkeen jos allianssipuolueet tulevat valtaan vaikka siellä kannatetaan natoa niin siitäkään huolimatta ei ole selvää että ruotsi silloin hakisi nato jäsenyyttä koska siellä tuntuu olevan aika vahva konsensushakuisuus tässä kysymyksessä eli käytännössä sosialidemokraattien kanta tässä on aika tärkeä muuttuuko se voi muuttua se jää nähtäväksi mutta ainakaan tällä reissulla vielä hirveästi merkkejä siitä ei ei näkynyt jokainen poliitikko jonka tapasimme vakuutti että suomea informoidaan kyllä ensimmäisenä jos siellä on tarkoitus arvioida tätä kysymystä uudestaan että ei käy samalla tavalla kuin eu jäsenyyttä hakiessa jolloin suomi vähän yllätettiin tässä kun ruotsi ilmoitti hakevansa eu jäsenyyttä että näin

ja sitten ministeri olkaa hyvä

sitten mennään puhujalistaan ja siellä puhujalistassa on ensimmäisenä edustaja biaudet

täällä suomessa kiitän pääministeriä siitä että hän kertoi meille että suomi on avoin ja ystävällinen muulle maailmalle ja toivon että että se voisi olla totta myöskin minun silmissäni minä en näe sellaista suomea tällä hetkellä suomen hallituksella on haastava tehtävä on löydettävä keinoja joilla nostetaan suomen ja käännetään suuri työttömyysaste yhdeksän pilkku kuuden prosentin työttömyysaste laskuun ikääntyvä kansamme ansaitsee myös että vakavissamme pohdimme sitä miten saisimme enemmän käsipareja tarjoamaan hoivapalveluja ikääntyville henkilöille kysymys on sosiaali ja terveyspalveluista mutta myös muista esimerkiksi asumiseen liittyvistä tukipalveluista

miten suomeen tulisi enemmän maahanmuuttajia ja miten ihmiset nopeammin voisivat asettua ja työllistyä yhteiskunnassamme ruotsissa jo vuosia sitten arvioitiin että joka viidennen uuden yrityksen perustaja on henkilö jolla on ulkomaalaistausta tutkimukset maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista osoittavat että maahanmuutto voi selvästi tukea viennin kasvua kansainvälistä kauppaa ja lisätä kansainvälisiä investointeja on selvää että esimerkiksi pakolaisten vastaanotto alussa lisää kustannuksia mutta pidemmällä aikavälillä voi olla tuottavaa puhumattakaan muista myönteisistä vaikutuksista siirtolaisilla voi olla keskeinen merkitys nykyisen kotimaansa ja oman synnyinmaansa välille ruotsissa arvioidaan esimerkiksi että ruotsissa asuvien kahdenkymmenenyhdeksäntuhannen kiinalaisen merkitys ruotsalaisten yritysten yritysten pääsylle kiinalaisille markkinoille on ollut todella merkittävä asia ruotsalaiset tutkijat osoittavat myös että siirtolaisuus lisää kauppaa ja rajoja ylittäviä investointeja jos maahanmuutto yhdestä maasta kasvaa yhdellä prosentilla siitä seuraa noin nolla pilkku kaksi prosenttia enemmän kauppaa ja jopa nolla pilkku kolme prosenttia enemmän ulkomaisia investointeja

elinkeinoelämällä olisi siis tuhannen taalan paikka hyödyntää sitä osaamista ja niitä voimavaroja jotka maahan tulleilla pakolaisilla esimerkiksi nyt on valitettavasti täällä suomessa hallitus ei ole tehnyt kaikkeansa että suomi näyttäisi vähemmän ulkomaalaisvihamieliseltä maalta on absurdia että itse asiassa hallitus kantaa enemmän huolta siitä miten jokainen maahantulijamme voisi olla käännytettävissä tai palautettavissa kuin siitä miten hän voisi olla tervetullut ja asettua tänne meille tuntuu myöskin absurdilta että olemme huolissamme siitä että maallamme on hyvä maine ja se voi tuntua houkuttelevalta sellaiselle ihmiselle joka joutuu pakenemaan sotaa ja vainoa ja itse asiassa etsii pelkästään rauhallista paikkaa minne asettua perheineen

arvoisa rouva puhemies ajattelin tässä vielä iltamyöhäisellä yhden puheenvuoron pitää sillä haluan nostaa omassa puheenvuorossani vielä esille meidän puolustusbudjettimme uskottava maanpuolustus on sellainen aihe josta on syytä puhua mitä uskottava maanpuolustus sitten tarkoittaa taikka milloin maanpuolustuksemme on uskottava sitä emme tässä salissa päätä sitä emme me suomalaiset itse päätä tai arvioi vaan sen arvioivat jotkut muut mutta meidän on tehtävä kaikki sen eteen että muiden arviot ovat sen mukaiset että suomella on uskottavat puolustusvoimat vuoden kaksituhattakuusitoista puolustusbudjetti pitää sisällään hallitusohjelmassa sovitun parlamentaarisen selvitystyöryhmän raportin mukaisen viidenkymmenen miljoonan euron lisäyksen puolustusmateriaalihankintoihin mutta tämä puolustusbudjetti sisältää kuitenkin uusia toimintamenosäästöjä sekä edellisellä vaalikaudella päätettyjä pysyviä menosäästöjä yhteensä viisitoista miljoonaa eli toisella kädellä annamme toisella kädellä otamme ja tästä viidestätoista miljoonasta minun mielestäni on syytä eduskunnassa vielä puhua

ilkka kanervan vetämässä parlamentaarisessa työryhmässä sopineet eivätkä myöskään sen mukaisia mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovimme ja olen hämmästellyt että tämäntyyppinen puolustusbudjetti eduskuntaan tuodaan puolustusministeri on vakuutellut että varusmiesten maastovuorokausien määrä ja varusmieskoulutuksen taso sekä reservin kertausharjoitusten määrä säilytetään tämän vuoden tasolla eli kertausharjoitukset kahdeksassatoistatuhannessa mutta en tiedä millä tavalla se tullaan sitten säätämään ja olisi mielenkiintoista kuulla että kun samaan aikaan tehdään viidentoista miljoonan leikkaukset toimintamenoihin niin mistä tuo säästö tehdään kun sieltä nämä ollaan rajaamassa ulos ja pitääkin rajata arvoisa puhemies veteraanien kuntoutusrahoja on tällekin vuodelle leikattu vaikka itsenäisen suomen yhdeksänkymmentäviisi vuotisjuhlaistunnossa eduskunta yksimielisesti päätti että veteraanien kuntoutuksesta huolehditaan ja siitä ei leikata vaikka veteraanien tämmöinen numeerinen kuntoutusraha ehkä nousee niin on rehellistä myös myöntää se että veteraanien keski ikä on reilusti yli yhdeksänkymmentä vuotta ja kun ikää kertyy lisää niin myös näiden hoitojen kustannukset nousevat ja pidän tärkeänä että eduskunta tulee pitämään kiinni tuosta juhlaistunnossaan antamastaan

olen itse myös jättänyt uuden esityksen sotainvalidien kymmenen prosentin haitta asteesta luopumiseksi he ovat tällä hetkellä edelleen ryhmä noin kuusisataa entistä sotilasta jotka saivat osuman ja ja haavoittuivat sodassa joka jää täysin ulkopuolelle kuntoutuksesta se on kestämätön ja anteeksiantamaton tilanne arvoisa puhemies poliisista tänään keskustelimme ja haluan edelleen nostaa huoleni siitä että vaikka ensi vuoden budjettiin osoitetaan poliisin toimintamenoihin lisää kahdeksan miljoonaa euroa

joista seitsemän miljoonaa kohdistuu turvapaikanhakijoista johtuviin kustannuksiin niin nyt on jo iso pula poliiseista tämä turvapaikanhakijatilanne pakolaiskriisi on osoittanut sen että meidän linja poliisimiesten ja naisten määrässä on ollut väärä meillä on huomattavasti vähemmän poliiseja kuin esimerkiksi naapurimaissamme ja siihen pitää palata emme voi jatkaa näin että joudumme tällaisessa tilanteessa tinkimään esimerkiksi rikostutkinnasta tai sitten

arvoisa rouva puhemies jos budjettia katsoo siten kuin haluaa noin työelämästä tulleena kansanedustajana katsoa niin täytyy sanoa että älykkäät ratkaisut erilaiset vaihtoehtoiset toimet puuttuvat sieltä olisi ollut tärkeää huomioida että jos halutaan suomalaisen työllisyyden eteen tehdä töitä niin ehdottomasti koulutuksesta tehtävät leikkaukset ovat sellaisia jotka eivät tue sitä mahdollisuutta mikä meillä pitäisi budjetin sisällä olla eli rakentaa myös tulevaisuutta niin pitkälle kuin hallitusohjelmakin kantaa olisi ollut tärkeää että hallitus olisi jo tässä vaiheessa satsannut voimavaroja siihen että meillä cleantech sektorilla biotaloudessa olisi ollut varattuna rahoja niin että niitä hankkeita voidaan lähteä toteuttamaan olisin sydämestäni toivonut että hallitus olisi jo omassa budjetissaan huomioinut sen niin että antaisimme esimerkiksi ilmaston kannalta oleville investoinneille vaikkapa kaksinkertaisen poisto oikeuden jotta olisimme luoneet tällä järjestelyllä markkinat yrityksille tilata uutta teknologiaa omiin tehtaisiinsa on aivan selvää että meillä batin mukana tulee myöskin paineita kun euhun olemme sitoutuneet ja sitä kautta tulee määrittely että neljän vuoden jakson kuluessa joudumme arvioimaan teemmekö parhaalla mahdollisella teknologialla omia teollisia tuotteitamme tämä olisi pitänyt jo nyt huomioida niin että niillä aloilla joilla energian kulutus on suurta olisi pystytty jo ennalta lähtemään tekemään niitä ratkaisuja tähän yhdistettynä se että meillä on onneksi investointitukia innovaatioita edellyttäville hankkeille on hyvä mutta nämä yhdessä olisivat edelleen luoneet kiihtyvää uuden kehittämistä luoneet uutta työllisyyspotentiaalia kun meillä olisi ollut mahdollisuutta luoda uusia referenssejä tähän maahan onneksi nyt edustaja jaskari ei ei ole paikalla vaikka hän ei ollut kyllä tampereen hankkeen takana niin tampere teki jätteenpolttolaitoksen osalta oman päätöksensä käyttää vanhaa teknologiaa kun olisi pitänyt sijoittaa suomalaiseen parempaan teknologiaan juuri tämä puoli tästä biotalouteen siirtymisestä ja niin sanotusti kun puhutaan että me käytämme uudelleen jätteitä ja niin edelleen rahat puuttuvat korkeakoulusatsaukset puuttuvat perustutkimuksen rahoituksesta leikataan hallitus syö itse itseltään oman ohjelmansa mukaisia tavoitteita romuttaa kokonaisuudessaan sen järjestelmän mihinkä oma hallitusohjelma perustuu siinä mielessä ohjelma on todellakin pettymys ja budjetti kruunaa sen ja todistaa että hallituksen toimet budjetoinnissa eivät tue omaa hallitusohjelmaansa tuijotetaan vain yhden vuoden lukuja olisi ollut tärkeää lähteä tekemään sellaisia budjetointilinjauksia joilla edistetään uuden syntymisen mahdollisuutta ei niin että olisi tarvinnut varata rahaa ensi vuodelle mutta jo pidemmällä tähtäimellä olla varautunut siihen että tiettyjen investointien osalta verorahoja ei tule niin paljoa niitten investointien kautta oltaisiin siis luotu polku investointien toteutumiselle niin että suomessa olisi tullut uutta yrittäjyyttä uusia työpaikkoja jotka olisivat tuoneet puuttuvat rahat budjettiin

arvoisa puhemies onhan meitä täällä muutama vielä jäljellä arvoisa puhemies hallituksen budjetti on todellakin huolestuttavaa luettavaa ja siitä ollaan saatu ensimakua näiden päivien aikana sen useissa kohdissa muutetaan hyvin radikaalisti suomalaista politiikkaa ja valitettavasti aivan väärään suuntaan sivistykselle tasa arvolle kestävälle kehitykselle ja kansainväliselle solidaarisuudelle on käännetty selkä koulutusleikkaukset ovat kääntämässä suomalaista koulutustasoa laskuun ja lisäämässä eriarvoisuutta meidän vahvuutemme taustalla on kaikkien mahdollisuus kouluttautua korkealle oli tausta mikä tahansa ja olen varmasti itse yksi esimerkki siitä meidän vahvuutemme taustalla on laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja asiantunteva perustutkimus näistä hallitus haluaa leikata vaikka nyt tarvittaisiin juuri päinvastaisia toimia vastaavan leikkurin alle ovat joutuneet ympäristö ja tosiaankin kehitysyhteistyö luonnonsuojelusta leikataan kuusikymmentäkaksi prosenttia ja se on aivan käsittämättömän suuri luku näillä varoilla on varmistettu että monelle suomalaiselle tärkeä luonto saadaan pidettyä monimuotoisena ja jokaisella on oikeus nauttia yhteisen luonnon erityislaatuisuudesta kärkihankkeiden joukossa on kyllä vesisuojelu mutta siitä huolimatta meidän yhteisten vesivarantojemme suojeluun käytetään neljä pilkku neljä miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna näitä luonnonsuojeluun tähtääviä lakeja ja ja resursseja puretaan samalla kun hakkuumääriä kasvatetaan jopa miljoonalla kuutiometrillä vuodessa meidän luontopolitiikan pääpaino ei voi olla luonnonvarojen maksimaalinen hyötykäyttö luontopolitiikan on perustuttava kestävälle kehitykselle ja luonnon kunnioitukselle tai viemme lyhytnäköisyydellä tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia lyhytnäköistä on myöskin romuttaa suomen ja suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusta kansalaisjärjestöt ovat tehneet todella hyvää työtä kestävän kehityksen demokratian ja tasa arvon eteen hankkeita on rakennettu useita vuosia raportoinnin läpinäkyvyyttä parannettu ja apu saadaan perille juuri sinne missä ihmiset ovat heidän kylilleen heidän kouluilleen heidän yhteisöilleen nyt kun rahoitusta leikataan noin viisikymmentä prosenttia kuin seinään saman tien jää kesken erittäin monta tärkeätä projektia jotka ovat olleet tärkeitä myös meille suomalaisille ja ja joiden eteen eteen ja ja joiden parissa olemme tehneet pitkäjänteistä työtä maailmalla jos onnistuneet hankkeet ja suomen ulkopolitiikan pitkä linja eivät vakuuta meidän hallitusta peruuttamaan tai edes lieventämään kehitysavun leikkauksia katsokaa edes tämänhetkistä kansainvälistä tilannetta katsokaa uutisia katsokaa sanomalehtiä maailmalla todella tapahtuu miten kärsivässä tilassa maailma on tällä hetkellä kestävää demokratiaa ja yhteiskuntaa ei luoda hetkessä mutta pienessä hetkessä ja vaan muutamilla päätöksillä se voidaan romuttaa suomen tukea tarvitaan osaksi sitä yhteistä työtä jolla luodaan maailmasta parempi ja turvallisempi paikka meille kaikille ja aikaakin jäi runsaasti

edustaja tolppanen poissa edustaja laukkanen poissa edustaja meri poissa edustaja mölsä poissa edustaja suutari poissa edustaja halmeenpää poissa edustaja alanko kahiluoto poissa edustaja kivelä poissa edustaja yanar poissa edustaja mäkelä poissa edustaja tavio poissa edustaja vikman poissa edustaja wallinheimo poissa edustaja nurminen poissa edustaja ihalainen poissa edustaja kulmuni paikalla hienoa

ja tässä yhteydessä jo sanon että

on seuraavan vuoden talousarvioesitys yhteensä viisikymmentäneljä pilkku yksi miljardia euroa joka on saanut linjansa jo hallitusohjelmasta viime keväänä ne sopeutustoimet mistä silloin sovittiin alkavat nyt näkyä niitä toteutetaan ensi vuonna hyvin päämäärätietoisesti ja se kertoo hallituksen päätöksentekokyvystä viime kuukausien aikana on käynyt selväksi että nykytilanteesta sen ongelmista tulevaisuuden tavoitteista keinoista ollaan eri puolueissa kyllä aika lailla myös eri mieltä keskusta kampanjoi vaaleissa teemalla suomi kuntoon tavoitteena oli turvata työpaikat luoda uusia lopettaa velaksi eläminen päivittää suomi kaksituhattakaksikymmentä luvulle suurten hankkeiden kuten digitalisaation biotalouden sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen ja aluehallintouudistuksen kautta poistaa turhaa byrokratiaa ja palauttaa maalaisjärkeä toimintakulttuuriin ja ennen kaikkea pelastaa hyvinvointiyhteiskunta ei yhtään sen vähempää useat näistä tavoitteista ovat kuitenkin niin suuria että niitä on vaikea yksiselitteisesti laittaa numeeriseksi muodoksi ja on ehkä vaikea löytää joskus konkretiaa suurten makrotalouden lukujen takaa pitkän linjan tavoitteena on kuitenkin se valtiontalouden kymmenen miljardin kestävyysvajeen kurominen niin että menot eivät ylitä enää tuloja ja velkaa tarvitsisi ottaa vähemmän ensi vuoden talousarvioesityksessä velanotto pienenee viidestä pilkku kahdesta miljardista viiteen miljardiin euroon tämä on tietenkin talousarvio joka elää tilanteen mukaan on esitetty kolme lisätalousarviota tänä vuonna ja samoiten myös ensi vuodelle on jätetty lisätalousarvioihin hyvät mahdollisuudet eikä hallitusohjelma tietenkään ole sellainen pakkopaita etteikö se mistään joustaisi milliäkään joitakin muutoksia ohjelman julkaisemisen jälkeenkin on jo tehty esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukeen ei kajota niin rankasti kuin alun perin oli kirjattu myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuviin lisääntyneisiin menoihin on aivan oikein huomioitu talousarvioesityksessä lisäresursseja on hirvittävän hyvä että hallitus kansalaispalautteen pohjalta on ollut valmis myös tarkastelemaan omia toimiaan hallitus toimii päämäärätietoisesti mutta kuunnellen ohjenuoraksi ehkä sopii aika hyvin pienipalkkaisten naistenkin viesti siitä että he ovat valmiita uhrauksiin jos kokevat ne tasapuolisiksi on tietenkin tärkeää että tämä tasapuolisuuden linja näkyy hallituksen toimissa tasapuolisuutta on haettu niissä puheenvuoroissa täällä tänäänkin jotka ovat keskittyneet hyväosaisten osallistumiseen on totta että hyväosaisilta on vaikeampi leikata sillä he käyttävät hyvin vähän julkisia palveluita ja saavat hyvin vähän minkäänlaisia tulonsiirtoja tulonsiirtoja mutta kuitenkin kuten olemme kuulleet myös he osallistuvat talkoisiin solidaarisuusveron kahden prosenttiyksikön lisäveron alaraja lasketaan yhdeksänkymmenentuhannen euron vuosituloista seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan euroon seuraavaksi kahdeksi vuodeksi veron piiriinhän esimerkiksi myös kansanedustajat mutta harmaan talouden ehkäisemisen ehkäisemisen keinoihin on varmasti kyllä vielä löydettävissä ja etsittävissä voimakkaampiakin keinoja kärkihankkeisiin osoitetut määrärahat ovat kokonaisuudessa ehkä pieniäkin lukuja mutta sitäkin tärkeämpiä kehityskohteita esimerkiksi perustienpitoon on korjausvelan vähentämiseksi esitetty ensi vuodelle sadan miljoonan euron lisäpanostus eikä se ole mikään pieni määrä koko kuudensadan miljoonan potista tiestön kunnossapito on tietenkin meille laajassa maassa tärkeää mutta huolestunut olen olen siitä että jos puhutaan barentsin alueen kansainvälisistä liikennehankkeista niin esimerkiksi elinkeinoelämän kannalta tärkeä oulusta tornioon ja luulajaan kulkeva rataosuus ei näy tällä hetkellä liikenne ja viestintäministeriön budjetissa tämä on myös huoltovarmuuskysymys ja kuten tänäkin iltana olemme kuulleet kyllähän kehityspolitiikkaan liittyvät kiristykset ovat ovat harmillisia ja toivon että pystytään edelleenkin tarkastelemaan niitä kipukohtia joita talousarvioon liittyy mutta myös hyviä asioita siellä on hirvittävän paljon kiitoksia